käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kahdeksan asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla jossa on nopeatahtinen osuus jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia lisäksi myönnän harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuoroja

puhemies valtiovarainvaliokunta käsitteli laajan yksituumaisuuden vallitessa nämä määrärahamuutokset ainoastaan yksi vastalause perussuomalaisten puolelta varmasti esitellään tarkemmin oleellistahan tässä oli että varmistetaan kuluvan vuoden toiminta sisäministeriön hallinnonalalle esitetään yhteensä pilkku yhdeksän miljoonaa euroa lähinnä poliisin rajavartiolaitoksen hätäkeskuslaitoksen ja ja maahanmuuttoviraston toiminnan vahvistamiseen vastaavan suuruinen määrärahalisäys tuli rintamaveteraanien kuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin sosiaali ja terveysministeriön pääluokkaan jotta kaikilla veteraaneilla on mahdollisuus päästä heille tarkoitettujen palveluiden piiriin tässä on kuntasektorilla suuri vastuu että tämä myös arjessa ja käytännössä toteutuu edelleen työ ja elinkeinoministeriön alalle uusiutuvan energian tuotantotukeen osoitetaan miljoonaa euroa ja tutkimus ja innovaatiotoimintaan viisitoista miljoonaa euroa lisäksi varmistetaan te toimistojen digihankkeen rahoittaminen kokonaisuudessaan nämä tarkistukset ovat suhteellisen pieniä mutta ne varmistavat valtionhallinnon toimintaa kuluvan kuluvan vuoden aikana ja valtionvelan määrää samalla pystyttiin tarkistamaan hyvin lievästi alaspäin

arvoisa puhemies yksi tämän neljännen lisätalousarvioesityksen tärkeimmistä asioista on se että nyt käynnistetään nopeiden ratahankkeiden suunnittelu turun ja tampereen suuntaan tämä on merkittävä projekti ennen kaikkea ilmaston ja suomen alueellisen elinvoiman

asiaa tarkastellaan vielä laajemmin huomataan että kun juna kulkee nopeammin tampereelle ja siitä eteenpäin tämä tukee koko suomen elinvoimaa tampereelta pääsee sitten etenemään kohti satakuntaa kohti keski suomea kohti pohjois suomea ja sitä kautta junayhteyksien nopeuttaminen kaupunkien välillä sekä tampereen suuntaan että osin myös turun suuntaan on koko suomen elinvoimaa ja koko suomen saavutettavuutta lisäävä hanke ja tässähän vain aloitetaan nämä panostukset nopeisiin raideyhteyksiin tulossa on panostuksia todella ympäri maan mutta nämä kaksi ovat juurikin käyttömäärältään ja runkoverkon merkitykseltään niin suuria että on äärimmäisen hienoa että nämä päästään aloittamaan suunnittelun osalta jo nyt on syytä huomioida että suunnitteluun liittyy monenlaisia näkökohtia todella kun on kyse koko suomen liikenteestä nämä pitää käydä tarkkaan harkiten läpi nimenomaan tarkkaan mutta samalla rivakasti sen tähden on on hienoa että mitä aikaisemmin päästään aloittamaan suunnittelu nopeammin junat pääsevät todella nopeammin kulkemaan muilta osin lisätalousarvioesityksessä on kyse verrattain teknisistä korjauksista mutta tämä raidehankeasia on sellainen jota on todella syytä ilolla juhlistaa sillä tällä parannetaan ensinnäkin suomen ilmastokestävyyttä mutta myös koko maan elinvoimaa

puhemies tietenkin tässä kohtaa voi sanoa että hyvä jatkaa edellistä puhujaa nimittäin itsekin pidän hyvin tärkeänä että tässä nyt sitten laitetaan nämä ratahankkeet joutuisasti eteenpäin tietenkin iloitsen kovasti erityisesti tästä pääradan osuudesta mutta täytyy nyt tamperelaisena sanoa että ei se ole huonompi asia että sinne turkuunkin tässä saman tien viritellään mutta puhemies tämä on mielestäni tärkeää ja välttämätöntä että näin toimimme tässä on monia tärkeitä asioita tässäkin lisätalousarviossa mukana niitä tuossa puheenjohtaja koskinen jo esitteli on merkittävä ja hyvä asia että poliisi hätäkeskuslaitos ja muut saavat riittäviä ja tarvittavia

leikkaa pieniosaisilta koulutuksesta muusta vaan etumerkit ovat muuttuneet myönteisiksi halutaan panostaa tulevaisuuteen osaamiseen koulutukseen ja lisäksi myös pienituloisten ihmisten toimeentuloon enää ei leikata puhemies eläkkeitä kuten viime kaudella vaan nyt nimenomaan panostetaan pienituloisten eläkkeensaajien toimeentuloon ja myös muuten sosiaalietuuksia parannetaan eli suunta on täysin oikea tässä tämä on nyt sitten lisätalousarvio

edustaja koskinen tuossa juuri edellä kuvasi perussuomalaisilla on vastalauseessaan lausumia kaksi kappaletta mutta muutenhan tässä ei ole muita esityksiä vaan olemme tämän lisätalousarvion tuolla valtiovarainvaliokunnassa tältä osin ja näin hyväksyneet

arvoisa puhemies edustaja viitanen väitti että suunta on oikea myös tässä hallituksen neljännen lisätalousarvion esittelytekstissä todetaan että talouskasvu näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä huolimatta kansainvälisen talouden heikoista uutisista

siihen että valtion lainanotto vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme vastaisi edelleen noin yhtä prosenttia bruttokansantuotteesta tämä tarkoittaa yli kaksi miljardia euroa mitä te arvoisa valtiovarainministeri ajattelette kun hallituksena saatte tällaisia huomautuksia kansainväliseltä valuuttarahastolta ja eun komissioltakin on tullut aikamoista kritiikkiä

arvoisa herra puhemies

vuoden viimeinen lisätalousarvio on perinteisesti sellainen että ministeriöissä kootaan säästyvät määrärahat ja ne jotka ylittyvät ja tehdään siitä sitten tämmöinen aika pitkälle tekninen lisätalousarvio koska vuosi on loppumassa me perussuomalaiset olemme kuitenkin niin huolissamme tästä talouden yleisestä tilanteesta ja kehityksestä että emme halua päästää tätä tilannetta menemään niin että eduskunta yksimielisesti tuosta vaan hyväksyy hallituksen politiikan jonka pohja on jo pettänyt ja joka on johtamassa erittäin hankalaan taloudelliseen tilanteeseen ensi ja seuraavina vuosina tällä vaalikaudella olemme ehkä hieman samanlaisessa tilanteessa

täällä taisi edustaja östman sanoa että pitää muistella vanhoja niin sen verran muistelen jossa olemme muutaman kerran minunkin täälläoloaikana että talous on luisunut ja luisunut ja saanut sitten lähes katastrofaalisen tilan koko maahan ja nyt on se vaara että näin käy hallituksen talouspolitiikka on etupainotteista menojen lisäämistä ja velan kasvattamista ja sen tulevaisuusinvestoinnit ovat sellaisia tilapäisiä investointeja joita ei voisi välttämättä kaikilta osin investoinneiksi edes kutsua arvoisa arvoisa
me esitämme tässä vastalauseessa jonka olemme tehneet lausumaa tästä yleisestä tilanteesta ja nimenomaan varautumisesta siihen että tilanne heikkenee meidän lausumaesityksemme numero kaksi kuuluu näin eduskunta edellyttää että hallitus varautuu pitkittyvään heikon taloussuhdanteen jaksoon laatimalla etukäteen talouden vakauden ja kasvuedellytykset turvaavan varasuunnitelman suunnitelmassa täytyy huomioida hintakilpailukykyä nopeasti nostavat työvoiman kohtaanto ongelman ratkaisemista edistävät toimenpiteet arvoisa puhemies tällainen varasuunnitelma on nyt kiireesti tehtävä etukäteen ennen kuin meillä on kriisi päällä kriisin merkit ovat vahvat esimerkiksi talouskasvu saksassa on painunut jo nolla pilkku yhteen viime neljänneksellä ja nyt saattaa mennä jo miinuksen puolelle ruotsissa on vaikeuksia koko euroalue on vaikeuksissa ja kansainvälinen tilanne on vaikea arvoisa puhemies puherajoitusta kunnioittaen esittelen toisen lausumaehdotuksemme toisessa puheenvuorossa

arvoisa

tässä alkuun on käyty vähän yleistä talouspoliittista keskustelua ehkä siltä osin riittää kun totean että tänään eduskunnan tietopalvelusta on tullut julki heidän laskelmansa hallituksen työllisyysvaikutuksista ensi vuodelle ja kuulkaa kaikki hallituksen ensi vuoden päätökset tulevat merkitsemään sitä että viisituhatta työpaikkaa on vähemmän kuin ilman näitä hallituksen päätöksiä hallituksen teot ensi vuonna merkitsevät eduskunnan tietopalvelun arvion mukaan viisituhatta työpaikkaa vähemmän kuin ilman näitä hallituksen päätöksiä tässä on hallituksen työllisyyspolitiikkaa tässä on kuusikymmentätuhatta uutta tässä on prosenttia hei siellä hallituksen riveissä ryhdistäytykää ja ruvetkaa tekemään todellisia työllisyyttä tukevia ja talouskasvua tukevia päätöksiä mutta arvoisa puhemies ajattelin puhua vähän maahanmuuttoviraston voimavaroista tässä lisäbudjetissa on esitetty tälle vuodelle maahanmuuttovirastolle lisää resursseja ja ja se on hyvä ja tärkeä asia sillä on vältytty maahanmuuttovirastossa tehtävistä lomautuksista

maahanmuuttoviraston voimavarojen kannalta ensi vuosi ja lähivuodet ovat voi sanoa katastrofaalisia hallitus esittää ensi vuodelle ja seuraavalle vuodelle siis ei pysyvästi maahanmuuttovirastolle kolmetoista miljoonaa euroa lisää molemmille vuosille ja hyvä niin sillä puretaan ruuhkia ja vahvistetaan maahanmuuttoviraston toimintaedellytyksiä mutta kuunnelkaa mitä hallintovaliokunta yksimielisesti antamassaan budjettilausunnossa lausui tältä osin se lausui näin valiokunta toteaa että maahanmuuttoviraston resurssit eivät tällä hetkellä riitä lakisääteisten käsittelyaikavelvoitteiden asianmukaiseen toteuttamiseen tämä tämä on valiokunnan mielestä täysin kestämätöntä tilanteessa jossa virastolta odotetaan lupaprosessien nopeuttamista ja sujuvoittamista ja jossa se on mainituin tavoin saanut useita huomautuksia laissa säädettyjen enimmäiskäsittelyaikojen ylittymisestä

nämä suomalaiset yritykset jotka tarvitsevat ulkomaisia työntekijöitä jotka he ovat jo löytäneet he tarvitsevat nämä työntekijät nopeasti ja varsinkin ennen kuin tällaiset huippulahjakkuudet karkaavat muihin maihin eli tämä työperäinen maahanmuutto edellyttää lisää voimavaroja mutta myös humanitaarinen maahanmuutto edellyttää lisää voimavaroja se että tällä hetkellä turvapaikkaprosessit kestävät aiheettoman pitkään tarkoittaa sitä että suomalaiset veronmaksajat joutuvat aiheettoman pitkään elättämään näitä turvapaikanhakijoita vastaanottokeskuksissa ja se tarkoittaa näiden turvapaikanhakijoiden kannalta sitä että aivan liian pitkä aika kuluu siihen ennen kuin he tietävät saavatko he jäädä suomeen katsotaanko heidän olevan kansainvälisen suojelun tarpeessa vai joutuvatko he

no viime päivinä on vielä keskusteltu opiskelijoiden opiskelijoiden oleskelulupien viivästymisestä pari asiaa hyvin tuntevaa kirjoitti helsingin sanomien mielipidesivulla aiheesta ja ymmärsin että opiskelijoiden hakemusta oli lokakuussa vielä prosessissa kun lukukausi olisi alkanut jo kuukautta aikaisemmin eli eli maahanmuuttovirasto tarvitsee välttämättä lisää varoja ja hallitus kun on antamassa täydentävän budjetin niin jo siinä toivon panostuksia tai sitten että te hallituspuolueiden edustajat jotka käytännössä päätätte eduskunnassa tehtävistä budjettimuutoksista sisällytätte maahanmuuttoviraston lisäresurssit tähän teidän listaanne

kun puhutaan sitten maahanmuuttovirastosta

arvoisa puhemies kun puhutaan maahanmuutosta ja maahanmuuttovirastosta niin haluan sanoa että tuore euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suomelle antama langettava päätös on tietysti traaginen epäonnistuminen suomelta se on sitä

siinä yksittäisessä tapauksessa epäonnistuneet on palautettu irakiin mies joka siellä on joutunut kuolemanvaaraan ja joka siellä on tullut surmatuksi se on traaginen epäonnistuminen mutta pitää sanoa että vähän outona pidän sitä että poliisi poliisihallitus ja helsingin poliisilaitos yhdessä keskusteltuaan muun muassa sisäministeri ohisalon kanssa voi päättää että lainvoimaisia tuomioistuinlaitoksen ratkaisuja ei toistaiseksi panna täytäntöön ajattelen että mistä tulee tämä poliisin toimivalta itse arvioida mitkä lainvoimaiset tuomiot pannaan täytäntöön ja mitkä lainvoimaiset tuomiot jätetään laittamatta täytäntöön tässä on korkeat juristit esittäneet erilaisia näkemyksiä mutta itse kyllä yhdyn aika pitkälle prosessioikeuden professori mikko vuorenpään näkemykseen joka twitterissä on sanonut mikä on se menettely missä poliisi tai joku muu taho selvittää onko hallintotuomioistuimen antama lainvoimainen tuomio oikeaan osunut eli en ole huomannut että te jotka yleensä aina hirveän huolissanne siitä että poliisi ylittää toimivaltuutensa käyttää etälamautinta johonkin mielenosoittajaan ja niin edelleen että te olisitte nyt olleet huolissanne siitä että poliisi itse päättää että lainvoimaisia tuomioita ei panna täytäntöön tiedän että tässä yhteydessä vedotaan perustuslaissa ja kansainvälisissä sopimuksissa olevaan palautuskieltoon mutta jos poliisi rupeaa suoraan vetoamaan perustuslakiin niin perustuslaissa esimerkiksi täällä pykälän ensimmäisessä momentissa sanotaan että jokaisella siis jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen niin ajatellaan että vaikka turun hovioikeus on tuominnut jonkun vankeuteen ja käy ilmi että se oli väärä tuomio mies on pantu vankilaan vaikka hän on syytön niin ei kai sen jälkeen poliisi tähän perustuslain säädökseen nojaten voisi päättää että nyt turun hovioikeuden ratkaisuja ei laiteta väkisin täytäntöön eli konnia ei viedä väkisin vankilaan kun ei voida luottaa siihen että turun hovioikeus osaa antaa oikeita tuomioita

arvoisa arvoisa puhemies oli mielenkiintoista kuunnella tuota edellistä puheenvuoroa on aivan totta että kyllä meidän pitää yhteiskunnassa laajasti pohtia tehdä toimia jotta meidän ovat inhimillisiä mutta myös sujuvia se koituu koko yhteiskunnan ja myös turvapaikanhakijan eduksi ja hyväksi kun prosessi on on sujuva ja ja selkeä mutta meidän täytyy kaikessa meidän toimissamme myöskin ottaa huomioon

se että meidän täytyy kunnioittaa ihmisoikeuksia emmekä me me voi niitä lähteä lähteä millään tavalla polkemaan tämä poliisin toiminta on on sellainen asia joka on on aiheuttanut keskustelua en siihen aio tässä yhteydessä palata vaan ajattelin palata tuohon keskusteluun josta tämä lähti puhuimme työllisyyspolitiikasta ja siitä mikä on tämän hallituksen talouspoliittinen

ja on siellä joku varttuneempikin on aivan erityisen tärkeää että kun me hoidamme meidän maamme taloutta niin me hoidamme sitä vastuullisesti ja ajattelemme sitä minkälaisena me jätämme tämän maan talouden ja tämän maan näille meidän nuorille ja ja uusille sukupolville on ehdottoman hyvä että käymme tätä keskustelua olemme kuulleet myöskin kritiikkiä siitä miten hallituksen työllisyystoimet eivät ole purreet ja on ilman muuta huomattava edelleenkin se että hallituksen työ on vasta alussa ja uusia työllisyystoimia on tulossa ja työllisyystoimia on myös tässä lisätalousarviossa siellä esimerkiksi ehdotetaan

jonka tarkoitus on auttaa yrityksiä kansainvälistymisessä ja ja yleensäkin yrityksen toiminnassa myöhemmin tänään meillä on käsittelyssä esimerkiksi hallituksen esitys jolla uusien kone ja laiteinvestointien poistomahdollisuus tuplataan ja tämäkin antaa myönteistä virettä meidän yrityselämällemme keskustalle on erityisen tärkeää se että me turvaamme meidän myönteisen ja siihen liittyy olennaisesti se että me tuemme meidän yritystoimintaamme meillä on nyt ollut useampi niin sanottu lihava vuosi takana minkä ansiosta me voimme ensi vuoden alusta tehdä korotuksia perusturvaan muun muassa lapsilisiin ja ja eläkkeisiin ja jotta välttäisimme välttäisimme laihat vuodet meidän tulee jatkossakin tehdä vastuullista arvoisa puhemies työtä on paljon mutta työväkeä on vähän ja nyt hallituksen täytyykin erityisesti kiinnittää huomiota siihen että että meillä monet työttömät ovat ovat sillä tavalla vaikeasti työllistettäviä että meidän täytyy tehdä erilaisia toimia muun muassa osa aikatyön ja vajaakuntoisten työmahdollisuuksien parantamiseksi sen vuoksi hallituksen työllisyystyökalupakissa onkin hyvin monenlaisia eri keinoja joita tullaan

arvoisa herra puhemies hyvä ministeri ja hyvät edustajakollegat meillä on käsittelyssä tämän vuoden viimeinen lisätalousarvio josta on käyty keskustelua mutta mutta myös hivenen tästä talouden isosta kuvasta tietysti täytyy olla äärimmäisen huolestunut siitä että imfn tuoreessa arviossa tältä päivältä

että suomen talous ei ole tasapainossa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme näillä toimenpiteillä joita rinteen hallitus on omassa ohjelmassaan esitellyt ja ja minkälaisia toimenpiteitä he ovat tehneet imf muun muassa mainitsee nämä ympäristölle

haitalliset yritystuet joita suomessa on noin kolme pilkku viisi miljardia itse asiassa ennen vaaleja varsinkin vihreät pitivät kovaa ääntä että kyllä näitä ympäristölle haitallisia yritystukia pitää leikata mutta kuinkas sitten kävikään tämä rinteen hallitus lisää näitä ympäristölle haitallisia yritystukia elikkä ensi vuonna ympäristölle haitalliset yritystuet nousevat sadalla miljoonalla kolmeen pilkku kuuteen miljardiin kuinkas tässä näin myös suomen pankki on osoittanut omaa huoltaan muutamista asioista suomen taloudenpidossa ja ja tuossa edellä kokenut kansanedustaja ben zyskowicz nosti esille eduskunnan tietopalvelun tuoreen tiedon siitä että rinteen hallituksen ensi vuoden budjetti tulee vähentämään tästä maasta työtä hallitus itse asetti tavoitteen että he lähtevät tavoittelemaan asteen työllisyyttä mutta kuinkas sitten kävikään kun tuo ensimmäinen rinteen hallituksen budjetti esiteltiin ja puolueettomat tahot ekonomistit sen arvioivat niin he toteavatkin että ei mennäkään kohti asteen työllisyyttä vaan tullaan alaspäin siitä viisituhatta työllistä vähemmän ensi vuonna rinteen hallituksen ensimmäisen budjetin toimilla arvoisa puhemies annan kiitosta siitä että tässä lisätalousarviossa on päärata huomioitu ja siitä että meillä näitä nopeita raideyhteyksiä laitetaan liikkeelle ne ovat olleet meidän yhteinen tahto myös annan kiitosta siitä että eduskuntapuolueet yhdessä ovat kantaneet veteraanirahoista huolta pidempään ja niitä on lisätty niin että jokainen veteraani

samantasoisina ja ja näitä rahoja on nyt sitten lisätty ja ja myös uusia päätöksiä tehty mutta yksi sellainen huoli jonka haluan nostaa esille on tämä kansainvälisten osaajien työluvat tässä on lisätty jonkin verran rahaa siihen että maahanmuuttovirasto migri ei joudu sentään tänä vuonna irtisanomaan taikka lomauttamaan henkilökuntaansa mutta kyllä meidän huoli on se että meillä yritykset eivät tällä hetkellä saa näitä osaajia tämä on yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn näkökulmasta ihan oleellinen kysymys ja tällä hetkellä näiden osaajien työlupien saanti kestää jopa neljä kuukautta rinteen hallitus on kertonut tavoittelevansa kuukautta ja asiantuntijat yrityksissä ovat sanoneet että tällaiset luvat pitäisi saada mieluumminkin viikoissa ehkä kahdessa

kokoomuksen puheenjohtaja orpo totesi tuossa hetki sitten että politiikka on silloin epäonnistunut jos yksikin yrityksille tärkeä ja lopulta siis työlupaan oikeutettu jää tänne tulematta sen takia että viranomaisprosessit eivät ole sujuvia eikä päätöksiä saada eli meillä on henkilöitä jotka olisivat tulleet tänne tekemään työtä näihin meidän yrityksiin usein he ovat kansainvälisiä huippuosaajia mutta he eivät saa tällä hetkellä hetkellä työlupia ja he valitsevat silloin todennäköisesti jonkin toisen maan minne he menevät työtä tekemään ja osaamistaan hyödyntämään ja ja antamaan antamaan käyttöön pidän siis tärkeänä sitä että ensi vai tällä viikolla kun hallitus tekee oman täydentävän esityksensä ensi vuoden budjettiin te kuuntelisitte jos ette kuuntele kokoomuksen huolta ja esitystä kymmenestä miljoonasta niin kuunnelkaa näiden yrittäjien huolta ja lisätkää tuossa täydentävässä esityksessä arvoisa pääministeri rinne teidän ensi vuoden budjettiinne yhdessä valtiovarainministeri lintilän kanssa tuo kymmenen miljoonaa mitä maahanmuuttovirasto tarvitsee siihen että nämä huippuosaajat ja myös opiskelijat saisivat lupia tänne suomeen tulla

sen jälkeen myönnän

arvoisa puhemies on selvää että vuoden neljäs lisäbudjetti on tietenkin luonteeltaan täydentävä ja siellä on sinänsä ihan tärkeitä kohdennuksia kuten edustaja heinonenkin totesi yhdessä eduskuntapuolueet päättivät veteraanitukien korotuksesta ja ja kaikkien samalle viivalle saattamisesta myöskin esimerkiksi kuopion iskun jälkihoitoon

ovat totta kai välttämättömyys mutta kyllähän tässä on huoli hallituksen politiikan kokonaislinjasta sen vaikutuksista valtiontalouteen ja sen suuntaan velkaantuminen kasvaa ilman että tällä hetkellä tuloja alkaisi kertyä koska työllisyystavoitteet eivät ole täyttymässä tänään todellakin on tullut näitä huolestuttavia uutisia imf on nostanut esille sen että suomen talouden ongelmat ovat sellaisia että talouden tasapaino ei tule toteutumaan kaksituhattakaksikymmentäkolme ja sitten on vielä nämä tietopalvelun laskelmat mitkä tänään on julkistettu elikkä tämä hallituksen politiikka tulee itse asiassa vähentämään työpaikkoja

itse asiassa tulee perintönä viime vuoden viimeiseltä neljännekseltä ja alkuvuonna kaksituhattayhdeksäntoista työllisyys ei ole enää parantunut tämä on ihan hallituksen oman esityksen perustelutekstiä sen tähden näitä työllisyystoimia täällä nyt niin kiivaasti odotetaan koska tiedetään että koko tämän hallituksen talouspolitiikka rakentuu sille että työllisyysastetta pystytään nostamaan ja kun tämä ei ole näköpiirissä vaan päinvastoin nämä tarkennetut laskelmat nyt osoittavat että itse asiassa näillä toimilla näyttääkin siltä että työpaikat vähenevät niin kyllä me olemme vakavan paikan edessä on ihan selvää ministeri lintilä että te joudutte ensi syksynä näitä leikkauslistoja täällä esittelemään ja täytyy täytyy kyllä syvästi ihmetellä miksi keskusta on tällaisen talouspolitiikan takuumiehenä hallituksessa minun mielestäni tämä on se keskeinen kysymys jota valtiovarainministerin on syytä pohtia yhdessä yhdessä puolueensa puheenjohtajan kanssa että miksi te olette tällaisen talouspolitiikan takuumiehenä joka vähentää suomesta työpaikkoja ja on saattamassa suomen talouden talouden syvään

vaikka kyseessä on lisäbudjettikeskustelu niin lienee syytä sanoa muutama sana tästä imfn raportista joka tänään julkaistiin koska se herättää mielenkiintoa ansaitusti ensinnäkin huomautan siitä että kyseessä ei ole huomautus vaan imfn raportti ihan perinteinen maaraportti jonka imf tekee sikäli olen pitkälti imfn kanssa samaa mieltä johtopäätöksistä kyllä he ovat tunnistaneet ihan samat kipukohdat mitä me olemme tunnistaneet ei tässä ole uusia asioita nämä asiat tunnistetaan ja tunnustetaan he viittaavat muun muassa siihen että fiskaalinen kestävyys on kunnossa sote uudistus kunnossa työllisyysasteen nostaminen kaikki

nämä ovat niitä joita me olemme tässä salissa kertoneet ja jotka tulevat olemaan painopistealueita toisaalta pitää myös huomata se että imfn mukaan vuoden kaksikymmentä budjetti on sopusuhtainen oikealla tavalla keventävä ja se että panostukset on kohdennettu oikeisiin kohteisiin infraan koulutuksen ja niin edelleen ja tämä on hyvä joka varmasti tullaan käymään hallituksen piirissä läpi läpi ja se mikä tässä tuli esille myös myös sitten imf viittaa näihin ympäristölle haitallisiin tukiin kolme pilkku viisi miljardia nyt huomioikaa ympäristölle haitalliset ei yritystukiin eli nämä käsitteet nyt kerralla selväksi se että mitä siellä sisällä on niin siellä on muun muassa työmatkavähennys en minä ole hirvittävästi kuullut täällä salissa vaatimuksia että työmatkavähennys poistetaan toisaalta me yritämme saada ihmisiä liikkumaan työn perässä siellä on maatalouden tuet siellä on dieselvero imf kiinnittää huomiota siihen että voitaisiin käyttää näitä sitten esimerkiksi joihinkin kuluihin suomessa kehysmenettelyssä se ei ole edes mahdollista eli tässä on pikkaisen nyt sellaisia asioita joita me joudumme purkamaan ja ehkä ehkä meidän olisi pitänyt olla aktiivisempia myös imfn suuntaan mutta me eilen iltapäivällä tämä raportti ja sen takia ehkä täällä tuli joitakin tällaisia jotka olisi voitu heidän kanssaan käydä mutta ilman muuta tämä on sellainen vakavasti otettava ja se mikä tämän pääviesti on ehdottomasti meidän tulee lisätä työllisyyttä lisääviä päätöksiä välittömästi me emme voi odottaa ensi syksyyn jolloinka käydään läpi paljonko uusia työpaikkoja on meidän on saatava niitä uusia työpaikkoja tulemaan koko ajan ei julkinen talous odota jotain tiettyä päivämäärää hallitukselta päivät tulevat päivien jälkeen ja julkinen talous kehittyy siinä mukana
vastauspuheenvuoroihin enintään yksi minuutti
puhemies ministeri lintilä sinänsä haki jo viisaita sanoja tässä että työllisyystoimet eivät riitä nyt kun meillä on tältä päivältä saldona se että eduskunnan tietopalvelu on laskenut että hallituksen esitys heikentää työllisyyttä viidellätuhannella ja samaan päivään osuu huomautus ja varoitus siitä mihin taloudenpito on menossa niin kyllä minä nyt vakavasti vetoan hallitukseen että älkää nyt hyvänen aika odottako sinne ensi kevääseen vaan pitäkää työllisyysriihi keskenänne tehkää niitä toimia nyt me tarvitsemme niitä nyt kokoomuksen vaihtoehtobudjetti esiteltiin tänään tietopalvelu on laskenut että sen esityksen mukaan syntyisi reilusti yli kaksikymmentätuhatta työpaikkaa plus ne keinot joita tietopalvelu ei vielä laskenut mutta jotka ovat muiden laskemia nämä meidän esityksemme toisivat kuusikymmentätuhatta työpaikkaa ottakaa ne käyttöönne tehkää niistä edes niitä toimia joita te uskallatte joihin te pystytte koska rahat pitää tienata ennen kuin niitä tuhlataan tämä on vakava viesti

arvoisa puhemies eduskunnan tietopalvelulla on käytössään ne ohjelmat jotka sillä on käytössä ja kun me tiedämme miten ne arvioivat esimerkiksi veronkevennysten tai muiden julkisen talouden muuttuvien tekijöiden vaikutukset niin syöttämällä sellaisia muutoksia jotka tuottavat niitä sen ohjelman mukaisia työpaikkalisäyksiä ne näyttävät plussaa ei vaan täytyy tiedostaa mihinkä mihinkä tekijöihin perustuu se tulos joka näistä ohjelmista saadaan hallitus on käynnistänyt ja on luvannut tuoda nämä ehdotukset työpaikkojen lisäyksistä työllisyysasteen nostamisesta ja varmasti oppositioltakin vaaditaan malttia odottaa sitten sen verran että konkreettisia esityksiä tulee kansainväliset elimet niin valuuttarahasto tekevät omaa työtään omien perinteidensä mukaisesti niiden pitääkin kiinnittää huomiota siihen mikä on trendi esimerkiksi kunkin maan osalta ja johtaako tietty tämänhetkinen tilanne ilman niitä muutostekijöitä esimerkiksi työllisyysasteen tai tai julkisen talouden osalta sitten haitallisiin seuraamuksiin ja senkaltainen huomautus tai tällainen

arvoisa puhemies tämä tämän vuoden neljäs lisätalousarvio on tosiaan pääosin tekninen mutta valitettavasti se luonnehtii myös pitkälti hallituksen talouslinjan konkretian puutetta sekä valtion menojen jatkuva kasvu kasvu että konkreettisten työllisyystoimien puute vieläpä talouskasvun hiipuessa ovat hyvin vakavia ongelmia eikä tilanne voi todellakaan jatkua tällaisenaan enää pitkään eikä todennäköisesti pitkään säily hallituksen sisäinen sopukaan jos valtiovarainministeri lintilän äskeisestä lausunnosta on jotain pääteltävissä arvoisa puhemies perussuomalaisten lisäksi myös monet asiantuntijatahot ovat huolissaan julkisten menojen kasvusta ja osa siitä kasvusta vieläpä rahoitetaan valtionomaisuuden myynnillä valitettavasti tuottavan omaisuuden myynnistä on erittäin huonoja kokemuksia muun muassa kataisen hallituksen kaudelta lisäksi tarvitaan työllisyyttä kehittäviä toimenpiteitä kuitenkin hallitus aikoo heikentää työllisyysnäkymiä muun muassa polttoaineverotuksen kiristämisellä ja kotitalousvähennyksen leikkaamisella tarvitaan aivan toisensuuntaisia toimenpiteitä valtiovarainministeri lintilä kysyn nyt teiltä mitä konkreettista aiotte tehdä tämän suomen taloustilanteen korjaamiseksi
arvoisa puhemies pari kommenttia edustaja kankaanniemellä oli hyvin ja asiantunteva puheenvuoro sen sijaan kokoomuksen suuntaan täytyy ihmetellä teidän nuivaa suhtautumistanne teollisuuden toimintaedellytyksiin te tässä te tässä omassa esityksessänne jonka tänään olette julkaisseet olette leikkaamassa teollisuuden toimintaedellytyksiä viisisataa miljoonaa euroa siis viisisataa miljoonaa euroa joka tarkoittaa sitä että kun meidän bktstämme neljäkymmentä prosenttia tulee viennistä te olette viemässä edellytyksiä metsäteollisuuden ja metalliteollisuuden toimintaedellytyksistä meillä on pohjois suomessa seitsemän miljardin euron hankkeet suunnitteilla

puhemies täällä on puheenvuoroissa kehuttu neljättä lisätalousarviota ja todettu että se on tekninen näinhän se on mutta täällä on hyviä hyviä asioita nostan ainakin yhden yhden merkittävän asian mikä on tässä lisätalousarviossa nostettu esille elikkä verohallinnolle tullille ja valtion tieto ja viestintätekniikkakeskus valtorille ehdotetaan kertaluontoisia määrärahalisäyksiä kaksitoista pilkku viisi miljoonaa ja kun muistelemme miten tulorekisterin kävi niin tässä on myös tulorekisterin laajentamiseen yhdeksäntoista miljoonaa tästä tulorekisterin kehittämiseen uudelleenbudjetoitua määrärahaa on neljä miljoonaa on epäilys että kuntien ja jopa valtion verotuloja olisi tällä hetkellä jossakin verottajan verottajan järjestelmissä toivotaan että näin on

ensinnäkin olin kyllä yllättynyt tästä edustaja koskisen lähtökohdasta on ilmeisesti niin että jos eduskunnan tietopalvelusta jota tässä on yhteisillä päätöksillä vahvistettu vuosia siksi että saadaan tänne perusteltua ja puolueetonta keskustelua budjeteista kun joku ulkopuolinen neutraali taho laskee tulonjako ja työllisyysvaikutukset niin nyt te sanotte kun sieltä tulikin hallitukselle epämieluisat luvut että niihin ei kannata uskoa no koskeeko sama sitten valtiovarainministeriön lukuja tai työ ja elinkeinoministeriön lukuja tai eri laskelmia onhan ihan selvää että meillä täytyy olla joku pohja josta keskustella ja nämä on onneksi myös julkistettu kolmekymmentä sivuinen raportti tänään tietopalvelusta he aina julkistavat ne siinä vaiheessa kun ne asiat tulevat esiin joita he ovat laskeneet sitä kannattaa käydä ehkä huolellisemmin läpi yritystuista myös tässä oli erikoisia heittoja kyllä lintilä täällä kertoo imfn suosituksista jotka olivatkin tältä osin varmasti epärelevantteja tähän meidän tilanteeseemme meidän listassamme on todella neljäsataakahdeksankymmentäkuusi miljoonaa yritystukia jotka käytännössä kokonaisuutena auttaisivat teollisuutta menemään eteenpäin toisivat lisää uusia työpaikkoja ihmettelen myös hallituksen linjaa kun tässä on nimenomaan sanottu että olette tekemässä kyllä remontteja tulevaisuudessa ette ole niitä vain tehneet onko hallitus nyt sitä mieltä ettei tee mitään yritystuissa vai sitä mieltä että ollaan tekemässä yritystuissa asioita joista ei vain kerrota vielä

arvoisa herra puhemies täällä nostettiin esiin veteraanien rintamalisän korotus mikä on on upea asia kiitos siitä koko salille toivottavasti emme jatkossa unohda myöskään veteraanien leskiä jotka sinnittelevät todella huonossa kunnossa yksin kotona vailla apua hyvin useassakin tapauksessa sitten kuopion iskut nostettiin esiin ja niihin ohjatut varat se on hienoa mutta kuten edustaja essayah sanoi se on myöskin välttämättömyys olisi tärkeää panostaa ennaltaehkäiseviin toimiin mitkä ovat oikeastaan aina kannattavampia kuin sitten ryhtyä korjaamaan tämmöisiä tapauksia mitä nytkin on sattunut koska mitkään mitkään rahat eivät riitä korvaamaan sitä henkistä tuskaa mitä tällaiset tapahtumat aiheuttavat

arvoisa herra puhemies täytyy nyt vielä kerran muistuttaa tästä historiasta mitä tulee näihin työllisyystoimenpiteisiin sipilän hallituksen olennaiset työllisyystoimenpiteet joilla suomen työllisyys parani historiallisen paljon eivät olleet valmiita vielä muutama kuukausi hallituksen vaihtumisen jälkeen kyllä te arvoisa kokoomus tämän muistatte vallan hyvin huolellinen lainvalmistelu ja huolellinen toimenpiteiden valmistelu vievät aikaa mutta aivan kuten valtiovarainministeri täällä totesi näitä toimenpiteitä toden totta tarvitaan toinen asia on kyllä sitten tämä perussuomalaisten talouspoliittinen linja täytyy sanoa että siinä timo soinia mukaillen hohtimet ovat kyllä kaivossa puolen miljardin aukko siis puoli miljardia puuttuu rahaa tästä teidän talouspoliittisesta vaihtoehdostanne toivoisi että puheenjohtaja halla aho edustaja halla aho tulisi nyt viimein julkisuuteen ja kantaisi vastuuta viime kädessä puolueen puheenjohtaja kantaa vastuun näistä laskelmista missä ovat nämä viisisataa miljoonaa euroa jotka sieltä teidän vaihtoehdostanne puuttuvat

kaikkien asiantuntijalausuntojen mukaan se suurin huoli on siinä että suomi on pudonnut tuotekehitysuralta erittäin pahasti verrattuna kilpailijamaihin jos me haluamme aidosti luoda uusia työpaikkoja luoda uusia yrityksiä meidän täytyy kiriä tätä tasoa eteenpäin silloin se ei tarkoita sitä että me lähdemme valtion taholta veikkaamaan joitain tiettyjä sektoreita vaan me annamme toimintaedellytyksiä pienyrityksille ja me annamme toimintaedellytyksiä niille uusille yrityksille jotka saattavat kasvaa kansainvälisiksi menestystarinoiksi tämä on oikeastaan ainut tie jolla me pärjäämme myös jatkossa talouden osalta pitää nostaa jalostusarvoa me emme voi olla enää kiinni siinä vanhassa tarinassa jossa me esimerkiksi ylikulutamme luonnonvaroja kestämättömällä tavalla sen lisäksi on tärkeätä että ministeri harakka on nimittänyt riippumattoman tutkimusperusteisen työryhmän joka rupeaa selvittämään sitä miten työllisyysasteen nosto onnistuu ihan niin kuin tutkitulla tavalla ja sellaisiin kansainvälisiin esimerkkeihin nojaten jotta me voimme aidosti tehdä oikeita toimenpiteitä

talouspolitiikan suunta on muuttunut enää ei leikata vaan korjataan edelliskauden leikkauksia oppositio jatkaa valitusvirttään siitä että työllisyystoimet ovat riittämättömiä mutta hallitus on jo kesäkuussa antanut lisärahaa ammatilliseen koulutukseen ja liikennehankkeisiin molemmat ovat työllisyyden edistämisen kannalta erittäin tärkeitä suurimmat lisäykset esitetään tässä lisätalousarviossa nyt työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle uusiutuvan energian tuotantotukeen tutkimus ja innovaatiotoimintaan ja te keskusten digihankkeiden kustannuksiin keskustelun kuluessa on käynyt selväksi että työllisyystoimi ei kokoomukselle kelpaa jos siinä ei ole kyse sosiaaliturvan leikkaamisesta sitähän kokoomus esittää nyt myös omassa tänään julkistamassaan vaihtoehtobudjetissa leikkauksia heikoimmassa asemassa oleville että sellaisia työllisyyskeinoja sillä laidalla salia köyhiä ei enää kepitettäisi vaan suorastaan nuijittaisiin tämä lisätalousarvio sisältää tärkeitä lisäeuroja myös maahanmuuttoviraston toiminnan vahvistamiseen

puhemies kyllä niitä työllisyystoimia tarvitaan nyt välittömästi täällä edustaja koskinen nyt epäili näitä eduskunnan tietopalvelun sisu ohjelman simultaanilaskelmia siis on aivan selvä että jos meillä ei ole niitä toimenpiteitä ja meillä pelkästään tehdään niin että nostetaan sosiaaliturvaa mutta ei samalla pureta kannustinloukkuja elikkä ei helpoteta sitä työllistämistä niin ihan niissä laskelmissa ja reaalimaailmassa tapahtuu silloin niin että työpaikat vähenevät

ja toisaalta verotus voitaisiin yhdistää sillä tavoin että aina työn vastaanottaminen olisi kannattavaa kristillisdemokraateilla on tässä oma malli kannustava perusturva ottakaa se käyttöön se on yksityiskohtaisesti teille kuvattu näissä rinteelle aikanaan annetuissa hallitusohjelmakysymyksissä sitä toteuttamalla meillä pystyttäisiin

siihen nähden velkaantuminen on tämän lisätalousarvion mukaan kasvamassa vielä miljardilla siis todella suunta on muuttunut työllisyyden kehitys on pysähtynyt ja ottakaa huomioon että tämä kaikki tapahtuu aikana jolloin meidän talous vielä kasvaa ei näin voi olla talous kasvaa nyt ja silti otetaan velkaa miljardi enemmän työllisyyden kasvu on pysähtynyt te teette budjetin jonka laskettu vaikutus on viisituhatta miinusta työllisyyteen tavoitteet kauas karkaavat teidän pitäisi tehdä nyt toimia nyt

edustaja orpo todellakin suunta on muuttunut nyt rakennetaan sellaista tulevaisuutta jossa ihminen on politiikan teon keskiössä ja oli todellakin korkea aika minä katsoin teidän vaihtoehtobudjettianne työttömyystukea asumistukea toimeentulotukea te olisitte valmiit leikkaamaan peräti kuusisataa miljoonaa euroa kuusisataa miljoonaa euroa kaikkein heikompiosaisilta ihmisiltä tätä on se teidän politiikkanne meidän politiikkamme on toisenlaista edustaja heinonen nosti erittäin hyvän pointin omassa puheessaan ja kyse on näistä opiskelijoiden oleskelulupaprosesseista teillä on kokoomus ollut neljä vuotta aikaa hoitaa tämä asia kuntoon teillä oli sisäministeri joka olisi voinut tarttua tähän tämä ongelma ei nimittäin ole uusi vaan kun on nämä kahdeksansadan jonot joiden takia joudutaan edustaja heinonen perumaan perumaan heidän opiskelupaikkansa ja maksamaan takaisin heidän jo maksamansa opiskelumaksut niin sehän on täysin kestämätöntä minkä takia kokoomus ei tähän tarttunut silloin kun oli vallan kahvassa

arvoisa herra puhemies eihän edustaja guzenina nämä opiskelijat nyt neljää vuotta ole siellä jonoissa olleet ne ovat tulleet teidän hallituksen aikana hakeneet sieltä lupaa tulla tänne opiskelemaan ja teidän hallituksen aikana maahanmuuttovirasto ei pysty näitä lupia käsittelemään älkää syyttäkö muita kun valta on teillä lisätkää migrille maahanmuuttovirastolle varoja niin että nämä saadaan ei nyt neljässä kuukaudessa niin kuin teidän aikana tapahtuu vaan viikoissa niin kuin yritykset ja yrittäjät ovat toivoneet ja oppilaitokset ovat toivoneet te kannatte vastuun tästä tilanteesta että nämä osaajat eivät suomeen pääse

tekeekin tähän maahan lisää työttömiä kyllä suunnanmuutos on tapahtunut tähän maahan tulee ensi vuonna viisituhatta työtöntä lisää teidän politiikkanne myötä työllisten määrä vähenee teidän tekemillänne ratkaisuilla

arvoisa puhemies minusta kokoomuksen suunnasta ei kovin vauhdikkaasti kannattaisi nyt arvostella tätä lisätalousarvioesitystä jossa nimenomaan migrille lisätään rahaa ja korjataan sitä alkuperäistä tämän vuoden talousarviota joka on tehty orpon aikana ja jonka on myös sisäministeri esitellyt ja se oli kokoomuslainen sisäministeri te puhutte nytten muusta kuin tästä käsittelyssä olevasta asiasta kun edustaja orpo totesi täällä että tällä lisätalousarviolla lisätään niin eihän se pidä paikkaansa tällä vähennetään velanottoa siitä alkuperäisestä talousarvioesityksestä tälle vuodelle ja minusta tässä kun mietitään mikä suunnanmuutos on niin kannattaa kuunnella valtiovarainministeri lintilää joka kertoo sen mikä on tämän hallituksen taloudellinen linja hän totesi että ei työllisyystoimet odota mitään tiettyä päivämäärää vaan hallitus tekee koko ajan töitä sen eteen että työllisyyttä saataisiin parannettua

puhemies edustaja heinonen tietää hyvin että me elämme nyt tällä hetkellä suomessa sen budjetin varassa jonka te olette hallituksessa päättäneet ja jota me oppositiossa vastustimme ja tämä opiskelijoiden opiskelulupaprosessi ja työlupaprosessi joiden pitäisi myöskin tähän samaan kuulua niiden hoito olisi pitänyt aloittaa jo aikoja sitten koska jos olette lainkaan kuunnelleet korkeakouluja ja ammattikorkeakouluja yliopistojen ihmisiä niin sieltä tätä viestiä on kyllä lähetetty hyvin johdonmukaisesti jo useamman vuoden aikana on oltu huolissaan siitä että joudutaan palauttamaan näitä opintomaksuja jotka on jo maksettu opiskelupaikkoja jotka on jo saatu suomi on siis menettänyt nämä opiskelijat ja se on täysin kestämätön tilanne nyt tämä hallitus tämä hallitus minä luotan siihen että sisäministeri ohisalo jolle olen tehnyt tästä kirjallisen kysymyksen

puhemies on hyvä että edustaja guzenina on jyrähtänyt kirjallisella kysymyksellä tässä tilanteessa ja me uskomme että se tuo myös teidän hallituksen sille linjalle mitä kokoomuksen puheenjohtaja orpo on on pitänyt esillä kyllä näissä maahanmuuttoviraston ajoissa pitää elää ajassa niitä ratkaisuja tehdään nyt ja niin kuin tässä edellä tuotiin esille niin nyt korjataan sitä kun on tullut ruuhkaa ettei tarvitse sentään irtisanoa tai lomauttaa sieltä henkilökuntaa mutta nyt on kyse siitä että ensi vuoden budjetista puuttuu noin kymmenen miljoonaa

arvon puheenjohtaja kyllähän se näyttää nyt siltä että hallitus rakentaa tulevaisuutta höttöhankkeiden höttölupausten ja lisävelan pohjalta ja vappusatasten nostan tässä yhden asian esiin täällä on hehkutettu hyvin paljon ratahankkeita tässä kannattaisi palata maanpinnalle hankkeiden toteutuksesta ei ole yhteisymmärrystä nopeiden ratayhteyksien lobbaus on kyseenalaista hankkeille ei ole toteutusrahaa cef tukea eu kaudelle kahdenkymmenenyhden viiva kahdenkymmenenseitsemän tuskin saadaan suunnittelutyölle voidaan hakea mutta sitä on aika vaikea saada rahaa ei siis ole

herra puhemies todellakin tällä neljännellä lisätalousarviolla korjataan edellisen hallituksen tekemää budjettia yhdyn näihin migrin migrin rahoitusnäkymiin siinä mielessä että meidän tulee hoitaa nämä pakolaisasiat mallikkaasti eteenpäin ja yhdyn myös siihen että meidän tulisi saada osaavaa työvoimaa koska meillä on työvoimapula tällä hetkellä merkittävä merkittävä myös opiskelijoiden osalta nykyhallituksella on suunnitelma nythän on vuoden jälkeen siitä kun on valmistunut laitettu maasta pois mutta nyt lisätään tätä aikaa kahteen vuoteen niin että on mahdollista hakea täältä myös työpaikkaa aivan järkevää koska täällä suomessa opiskelijat ovat olleet olleet jo suomalaisina itse lisäisin tähän yt keskusteluun että migrillä on ytt mutta yhtä lailla myös ruokavirastolla on ollut ytt ytt on erittäin tärkeää cap tukien maatalouden tukien osalta että kun on tärkeä neuvotteluvaihe menossa niin meillä on riittävästi siihen henkilöstöä

maksajavirasto kymmenilletuhansille maanviljelijöille meidän täytyy turvata myös heidän heidän toimeentulonsa ja heidän tukirahansa kulkeminen eli erittäin hieno asia että myös ruokavirastoon on ohjattu rahoitusta pieni pieni mutta merkittävä asia on myös se tässä tilanteessa kun yritykset ovat palkkaamassa lisää työvoimaa ja varsinkin pienet yritykset että yrittäjäjärjestölle suomen yrittäjille ohjataan työsuhdeneuvontaan ja kansainvälistymiseen rahoituspottia niin että myös pienet yritykset saavat asiantuntijuutta rekrytointiin ja ja työsuhteitten mukana mukana olemiseen pienille yrityksille on riski ensimmäisenkin työntekijän palkkaus jos eivät kemiat kohtaa eli on hyvä tuntea myös työlainsäädäntö paremmin erinomaisena asiana näen tämän en puhu niinkään tunnin junista vaan puhun raidekapasiteetin lisäämisestä että me saamme jo nyt tässä vaiheessa tämän hallituksen aikana pieninä pätkinä riihimäen riihimäen suuntaan lisättyä raideliikennettä mutta on erittäin tärkeätä että jos tulevaisuudessa noin kahdeksan miljoonaa ihmistä vuosittain siirtyy helsingistä tampereelle ja tampereelta helsinkiin niin saadaan kolmas raide siihen että me saamme yhdistettyä yhtä lailla tavaraliikenteen henkilöliikenteen siihen ja lisäksi vielä nämä nopeat yhteydet me tarvitsemme siihen todellakin sen kolmannen raiteen ja sen sen suunnittelun tärkeä asia pitää aina muistaa sotaveteraanit ja on hieno asia että täällä on osoitettu kaksikymmentäyhdeksän pilkku kaksi miljoonaa veteraanien kotiin tuotaviin palveluihin eli tällä paikataan budjettia mielestäni sopivalla tavalla todellakin loppulaskelmassa tämä budjetti taisi hieman vähentääkin meidän velanottoamme mutta ensi vuoden budjetti sitä tulee lisäämään

arvoisa puhemies kuten täällä on todettu tämä on aika tekninen mutta siitä huolimatta täällä on erittäin tärkeitä määrärahoja mihin keskustelussa on minusta hyvin kiinnitetty huomiota vaikkapa tämä maahanmuuttoviraston toiminnan vahvistaminen niin että sinne lisämääräraha tulee tälle vuodelle tästä haluan lausua kiitoksen koko hallitukselle että tämä on tänne saatu tämä on tärkeä ja ja siinä mielessä on hyvä että myös oppositiosta on tullut vahva tuki tälle tälle että tätä rahaa lisätään ja myös vahva huoli siitä että myös ensi vuonna olisi riittävät resurssit näiden käsittelyyn uskon nimittäin niin että huolimatta siitä miten ajattelemme humanitaarisesta maahanmuutosta tai työperäisestä maahanmuutosta voisimme kaikki varmasti jakaa sen ajatuksen että olisi tärkeää että nämä käsittelyajat olisivat mahdollisimman lyhyitä se olisi kaikissa tapauksissa tärkeää että ne ovat lyhyitä ja silloin kun on kysymys humanitaarisesta maahanmuutosta että oltaisiin niitten vastaanottopalveluiden piirissä mahdollisimman lyhyt aika sitten kun on työperäisestä maahanmuutosta tai opiskelijoiden maahanmuutosta kysymys niin onhan se meidän kasvun este tänä päivänä erityisesti sesonkityön osalta että ne käsittelyajat ovat niin pitkiä se on kasvun este kun tulen itse tuolta lapista niin lapin matkailussa tämä on yksi tekijä sesonkityöntekijöiden saaminen on erittäin ongelmallista mutta on paljon muita alueita vaikkapa pohjanmaalla pohjanmaalla ja ne noudattavat ihan samoja työehtoja kun kuka tahansa tulee töihin suomessa pitää noudattaa samoja työehtoja olkoonpa työntekijän alkuperä mikä tahansa minusta tässäkin kannattaa ihan tosiasioilla puhua ymmärrän että voi vastustaa mutta ei kannata vastustaa väärillä tiedoilla sen takia pidän tärkeänä että nämä määrärahat ovat riittäviä maahanmuuttovirastolla että prosessit ovat sujuvia ne eivät ole riittäviä tänä vuonna nyt korjataan sitä budjettia minkä valtiovarainministeri orpo esitteli eduskunnalle ja lisätään niitä rahoja ja se on hyvä että se korjataan myös ensi vuoden osalta varmasti joudutaan tarkistelemaan samalla lailla mutta itse puhun nyt tästä paperista joka on neljäs lisätalousarvio ja kun tässä ollaan oltu erittäin huolissaan myös tästä yleisestä talouden kuvasta minusta sekin huoli on on tärkeä ja kuten täällä valtiovarainministeri toi esille kyllä koko hallitus kantaa yhtä lailla tätä huolta työllisyyskehityksestä ja talouden kehityksestä niin tämä lisätalousarvio kuitenkin tällaisenaan on pienentämässä velanottoa ja tämäkin on minusta hyvä signaali on selvää että pitkällä aikavälillä meidän pitää pystyä vähentämään velanottoa nykyisestäänkin ja ja on saatava valtiontalous tasapainoon ja suunta on nyt oikea ainoa kestävä tie on kuitenkin se että me pystymme tekemään tehokkaita toimenpiteitä työllisyyden kasvattamiseksi meidän työikäisten määrä vähenee suomessa sekin jo pelkästään pakottaa että työllisyysaste eli niitten osuus työvoimasta jotka ovat töissä tulee kasvamaan ja sen on pakko kasvaa tästä eteenpäin meillä ei ole varaa yhtään nuorta esimerkiksi menettää työelämän ulkopuolelle

arvoisa herra puhemies hyvää miestenpäivää tamperelaiset edustajat suomela ja viitanen kehuivat kilpaa kuinka ratahankkeet etenevät tosiasia kuitenkin on että hankkeet etenevät yhtä lujaa kuin timo jutila hervannan jäähallin kahviossa edustaja ranne puhui viisaasti että suunnitteluun tuskin saa eu tukirahaa turun ja helsingin välisen tunnin junan osa espoon kaupunkirata on kuitenkin suunnittelultaan täysin valmiina se on siis toteuttamiskelpoinen nyt kun muut hankkeet ovat vielä virneitä liikenneministerin kasvoilla eu rahaa on saatavilla seuraavalla hakukaudella jopa satoja miljoonia euroja jos rakentamispäätös tehdään miksei päätöstä siis tehdä kaksi miljoonaa käyttäjää odottaa tekoja puheiden sijaan nääs ministeri lintilä tuntee tampereen hyvin mutta hän ehti jo häipyä olisin kysynyt miksi neljännen talousarvion yhteydessä ei tehdä päätöksiä vaikka suunnitelmat ovat valmiit varsinais suomen kansanedustajaryhmä on tehnyt aloitteen jotta espoon kaupunkirata saisi rakennuttamispäätöksen se on siis suunnittelultaan valmis tutustukaa siihen arvoisat ministerit jotta tukirahat eivät valu muualle ja meillä keskitytä vain puheisiin ja byrokratiaan

vaikka onkin pieni lupaa paljon hyvää keskustalaisille arvoille aina veteraanien kotiin tuotavista palveluista lasten ja nuorten psykososiaaliseen tukeen esimerkiksi uusiutuvan energian tuotantotuen nosto kertoo siitä että kysyntää uusiutuvalle energialle on suomalaiset haluavat tehdä hyviä tekoja ilmaston kannalta edustaja pirttilahti mainitsikin jo ruokaviraston taloudellisen tukemisen ja se on tärkeä asia sillä mainittujen asioiden maksatusten ja cap valmistelun lisäksi ruokavirasto hoitaa ruokavientiä ja on tärkeää että pystymme siihen myöskin riittävästi panostamaan tämä keskustelu kirvoitti myös yleisemmän talouskeskustelun ja pyydän oppositiopuolueita muistamaan sen kritiikin mitä saimme työllisyyskehityksestä silloin kun

viime hallituskaudella aloitimme alkutaipaleitamme perussuomalaisten ja kokoomuksen kanssa silloin oli aivan saman tyyppiset keskustelut väki ei oikein täällä salissa eikä ulkopuolellakaan tahtonut luottaa siihen että toimet purevat mutta niin ne vain purivat ja minä olen luottavainen että saamme vaikeitakin ratkaisuja aikaiseksi niin että työllisyyskehitys paranee toki olemme osan ratkaisuista jo pystyneet tekemäänkin esimerkiksi tänään täällä istunnossa on tuplapoistoesitys joka lisää investointeja yrityksiin se tulee lisäämään työllisyyttä ja mitä tulee vielä ympäristön kannalta haitallisiin tukiin siellä on nimenomaan teollisuuden tukemista meidän kilpailukyvyn tukemista siellä on liikkumisen tukemista mistä valtiovarainministeri jo mainitsi esimerkiksi työhön liikkumisen mutta siellä on myös myös esimerkiksi ruuantuotantoon tai metsänkasvatukseen liittyviä tukia jotka ovat aivan oleellisen tärkeitä globaalien haasteiden ratkaisussa haluaisitteko te poistaa nämä tuet eli pyydän sieltä opposition puolelta ihan konkretisoituja

ympäristön kannalta haitallisen tuen te haluaisitte poistaa

arvoisa herra puhemies kiitos edustaja junnilalle joka hyvin epäitsekkäästi oman vaalipiirinsä ulkopuolelta nosti esiin tämän espoon kaupunkiradan tilanteen joka tosiaan on siinä pisteessä että kaikki sen suunnittelutyö on valmiina se on niin sanottua starttilaukausta vailla oleva hanke joka edistäisi montaa muuta asiaa lisätalousarviossa on hyviä asioita erityisesti näin itsenäisyyspäivän lähellä sen viesti sotaveteraaneille on varmasti mieluisa sillä siinä heidän asiaansa hoidetaan kuntoon olisin ehkä odottanut enemmän sellaisia panostuksia jotka aktiivisesti toisivat työpaikkoja ei vain tukityöpaikkoja vaan ihan todellisia työpaikkoja jotka johtaisivat pitkäaikaiseen työsuhteeseen myöskin olisin odottanut talouden tarkempaa kuvaamista siinä mitä on edessä täällä kyllä todetaan että yksityisten investointien arvioidaan kääntyvän laskuun jo vuoden kaksituhattayhdeksäntoista aikana tämä on aika vahva viesti jos

uskalla tehdä investointeja tähän maahan niin on turha myöskään odottaa että työpaikkojen määrässä tapahtuisi merkittävää kasvua suomessa investointien määrän vähyyden pitäisi olla kyllä kansallinen hätätila tämä ei ole edellisen hallituksen eikä sitäkään edeltävän hallituksen toimissa ollut keskipisteenä että miksi tämä iso kysymys miksi suomi ei kiinnosta investoijia ei kotimaisia eikä ulkomaisia investoinnit ovat todella pieniä ja tähän keskusteluun pitäisi enemmän panostaa ja tähän myöskään tämä lisätalousarvio ei millään tavalla vastaa tämä on tällainen aika iso yksityiskohta jota haluan tässä puheessani alleviivata oppositio on täällä voimakkaasti arvostellut tätä talousarvioesitystä minä en pidä tätä huonona ollenkaan vaikka oppositiossa istunkin täällä on hyviä asioita nuorille ja päihdepalveluihin ja muihin kyllä näitä pitää edistää ja ja pitää uskaltaa sanoa että

arvoisa puhemies tässä on nyt monella tapaa tartuttu vuoden kaksituhattayhdeksäntoista budjettiin on hyvä muistaa että nyt puhutaan tosiaan tämän vuoden budjetista joten istuva hallitus täydentää edellisen hallituksen laatimaa budjettia ja täydennämme sitä toki parhaamme mukaan mutta silti ne perusraamit ovat sellaiset joita me emme ole päättäneet vaan ne päätti edellinen hallitus samoin myös se lainsäädännöllinen viitekehys tulee edelliseltä hallitukselta oikeastaan lakimuutoksia joita tässä ajassa olisimme ehtineet saada käyntiin on hyvin hyvin vähän joten tässä pitkälti ollaan vielä siirtymävaiheessa ja tämä on mielestäni rehellistä muistaa tässä keskustelussa etenkin jos puhutaan maahanmuuttoviraston tilanteesta on ollut tiedossa että se on neljän vuoden aikana ollut haastava ja sitä on sekä puuttuneiden määrärahojen että lainsäädäntömuutosten kautta tehty pikemminkin entistä haastavammaksi

työtä todella tehnyt vai ei jolloin on syntynyt järkyttäviä tilanteita joissa huomataan että se määrätty oikeusavustaja ei ole hommiaan hoitanut mutta valtio on silti hänelle maksanut tämä on ensinnäkin typerää resurssien haaskausta mutta myös vakava riski ihmisten oikeusturvan kannalta samalla tiedetään että tulkkauksessa on ollut ongelmia ja että hallinnon tekemien valintojen kautta suomen turvapaikkalinja on kiristynyt jopa niin että tilanne johtaa eitn tuomion kaltaiseen ratkaisuun jossa todettiin muun muassa että tämä tapettu irakilainen mies on ennen suomeen tuloaan joutunut lukuisten tappo ja väkivaltayritysten kohteeksi mutta siitä huolimatta ei ole katsottu että häneen kohdistuisi reaalista uhkaa kun hän irakiin palaisi mikä todistaa hengenvaaran ellei se että ihminen on aiemmin yritetty tappaa tämä on mielestäni ihan aiheellinen kysymys ja sen tähden tämä hallitus todella tarttuu näiden puutteiden korjaamiseen sekä talouden puutteen korjaamiseen että näiden laillisuuteen ja oikeusturvaan liittyvien kysymysten korjaamiseen ja todella kun eitltä tulee ratkaisu niin poliisilla on silloin toimivaltaisena viranomaisena oma roolinsa siinä että varmistetaan että jatkossa menetellään suomen perustuslain mukaisesti tässä tehdään maahanmuuttoviraston poliisin ja hallituksen hyvää yhteistyötä kullakin oma tonttinsa ja asiaa viedään määrätietoisesti eteenpäin rahoista kun puhutaan niin tässä lisätalousarviossahan maahanmuuttovirastolle tulee kuusi miljoonaa lisää ja ensi vuonna rahaa tulee peräti kolmetoista miljoonaa lisää nimenomaan jotta saadaan käsittely sujuvammaksi ja juuri tällaisten panostusten kautta sitten taataan se että jatkossa virheitä ei enää tapahtuisi samalla muun muassa siirretään työlupien käsittely työ ja elinkeinoministeriöön missä sen loogisesti kuuluisikin olla ja tehostetaan silläkin puolella prosesseja jotta jatkossa

arvoisa puhemies on ensin todettava että tässä lisätalousarviossa on hyviäkin asioita

muun muassa pelastustoimen tietohallinto ja tietojärjestelmiin liittyvää rahoitusta keijo hankkeeseen liittyvää rahoitusta ja hätäkeskusjärjestelmään liittyvää rahoitusta mutta nämä rahat ovat sellaisia joilla paikataan sitä olemassa olevaa jatkuvaa rahapulaa näillä toimialueilla sisäministeriön budjetti on noin yksi pilkku viisi miljardia vuodessa ja oikeusministeriön noin miljardi se on kaksi pilkku viisi miljardia ja se on hyvin vähän rahaa koko valtion budjetista jos ajatellaan

hyvin toimivan valtion kaksi keskeistä tunnusmerkkiä se että nämä asiat ovat kunnossa mutta sitten tähän lisätalousarvioon tässä todetaan heti alkuun talouden näkymistä talouskasvu näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä huolimatta kansainvälisen talouden heikoista uutisista minä hämmästelen että nyt edellisessäkin lisätalousarviossa oli tämä sama lause ja näyttää siltä että tätä nyt toistetaan tämän hallituksen osalta jatkuvasti yhä uudelleen ja uudelleen vaikkeivät muut merkit näytäkään siltä että talouden näkymät olisivat kovin myönteiset kuten täällä on jo useaan otteeseen todettu niin työllisyystoimia ei ole tehty ja koko budjetti ja koko

että niitä työllisyystoimia tulee ja sinänsä tämä on perin erikoista olisikin ollut mielenkiintoista tietää käykö työllisyydelle kuten vappusataselle ja hoitajamitoitukselle että se on tyhjää puhetta edustaja zyskowiczille olisin kommentoinut tästä poliisin tavasta toimia hämmästelin tätä suunnattomasti myös itse mutta sitten luin nämä artikkelit joissa todettiin että tämä päätös oli tehty sen jälkeen kun oli käyty keskusteluja sisäministeri ohisalon kanssa aivan suoraan poliisin päätökseltä se ei vaikuttaisi mutta mistäpä minä tiedän sitten olisin ottanut vielä puheeksi osaajat en viitsi täällä mainita sitä sanaa josta meitä aina aina moititaan mutta kysyisin hiukan näistä osaajista joita kokoomus täällä koko ajan peräänkuuluttaa

arvoisa puhemies työllisyystoimenpiteitä tarvitaan todellakin nopeasti ja on hyvä että myös valtiovarainministeri lintilä sen itsekin sanoi varsin pontevasti tuossa puheenvuorossaan kyllähän täytyy sanoa että myös tämä pitkittyvä postilakko sen laajeneminen ja ja kärjistyminen luo myös aika synkän varjon tähän tilanteeseen toivoa sopii että että se ei laajenisi sillä tavoin että että sitten alkaisi tulla jo merkittäviä menetyksiä myös teollisuudelle ja elinkeinoelämälle paikalla istui aika pitkään pääministeri rinne mutta hän nyt lähti täältä pois olisin kovasti toivonut sitä että hänkin olisi ottanut osaa tähän keskusteluun sillä kyllä täällä osa hallituspuolueiden edustajista ehkä muiden kuin keskustan edustajista on antanut ymmärtää että nämä nämä toimenpiteet ovat nyt riittäviä että ei ole mitään huolta mitä mitä täältä oppositiosta käsin on on esitetty suomessa on noin viisikymmentätuhatta järjestäytymätöntä yritystä nämä pienet ja keskisuuret yritykset ovat juuri niitä joissa näitä työpaikkoja voisi syntyä ja joissa joissa niitä syntyy ja niitä syntyisi vielä enemmän jos näillä työpaikoilla voitaisiin sopia sopia nykyistä joustavammin paikallisista työehdoista

veronkevennyksillä kyettäisiin parantamaan ostovoimaa ja sitä kautta työllisyyttä sitten täällä kyseltiin mitkä nyt olisivat sitten niitä haitallisia yritystukia joista oppositiopuolueet olisivat valmiit luopumaan kristillisdemokraattien puolesta totean että esimerkiksi kauppa alusten työvoimakustannustuki viihdemerenkulun osalta on yksi tällainen kohde tämä yritystuki vääristää kilpailua ravintola alalla ja ja lisäksi tukeminen lisää esimerkiksi lähimaihin kohdistuvaa viinarallia ja vähentää siten verotuottoja suomessa

arvoisa puhemies kun katsoo hallituksen budjetin työllisyyslinjauksia niin täytyy todeta että meillä taitaa olla eri suunta työllisyystoimia kaivataan kipeästi kokoomus julkaisi tänään oman vaihtoehtobudjettinsa ja siinä toteamme että puolella miljardilla voitaisiin välittömästi käynnistää pääradan sujuvamman liikenteen ja turun yhteyden edellyttämiä raideinvestointeja jos se kuokka saataisiin maahan välittömästi herääkin kysymys miksi hallitus vain suunnittelee miksi hallitus ei panosta myös näihin hankkeisiin joissa kuokka saataisiin todellakin välittömästi maahan sinänsä panostukset nopeiden raideyhteyksien suunnitteluun ovat hyviä ja ministeri marin ansaitsee kiitoksen siitä että hän tuli kokoomuksen linjalle ideologiset silmälasit heitettiin vihdoin nurkkaan ja nopeita raideyhteyksiä toteutetaan hankeyhtiömallilla suomi rata hankeyhtiön ja turun hankeyhtiön perustamiseksi on käynnistetty neuvottelut ja vihdoin käytetään ne rahat jotka edellinen hallitus varasi tätä tarkoitusta varten aikaa on kuitenkin tuhlailtu aivan turhan paljon hallituksen hidastelu uhkaa nyt vaarantaa suomen ehtimisen parhaillaan auki olevaan eu rahoituksen hakuun josta olisi tarpeen hakea muun muassa pääradan hankkeisiin rahaa välittömästi

toinen kysymys on se miksi hallitus ei nyt välittömästi laita liikkeelle näitä investointeja joissa kuokka saataisiin sekä pääradalla että turun yhteyden osalta heti maahan kokoomus on valmis laittamaan näitä koko suomen kannalta tärkeitä yhteyksiä heti kuntoon hallitukselta kaivataan kunnianhimoista tavoiteaikataulua

arvoisa herra puhemies minusta on erittäin hyvä vaikka tänään käsittelemme täällä salissa tätä neljättä lisätalousarviota käydä myös hieman laajempaa talouspoliittista keskustelua sillä kuten juuri tässä keskustelun lomassa kuultiin niin kansainvälinen valuuttarahasto imf on antanut tänään suomelle lausunnon jossa he toteavat että näillä toimilla heidän arvionsa mukaan suomen valtion velanotto jatkuu edelleen vuonna kaksikymmentäkolme noin prosentin verran suhteessa bruttokansantuotteeseen eli eli noin kahden miljardin euron tasolla tämä on erittäin vakava viesti suomen hallitukselle joka on nimenomaan ankkuroinut talouspolitiikkansa ja talouspolitiikan tavoitteensa siihen että että suomen julkinen talous saavuttaa tasapainon vuonna tämä kertoo siitä että te olette erittäin kaukana tästä tavoitteesta arvoisa hallitus tämä teidän talouspolitiikkanne on liimattu yhteen niin heiveröisesti että nämä liitokset natisevat jo nyt toisistaan velanotto kasvaa verotus kiristyy ja kaiken lisäksi myös työllisten määrä suomessa laskee eduskunnan tietopalvelun mukaan hallituksen budjetti vähentää työllisten määrää viidellätuhannella hengellä verrattuna siihen että mitään ei tehdä siis viidellätuhannella hengellä toisaalta te olette sanoneet että tavoittelette seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysastetta elikkä tältäkin osin suunta on on väärä ja ja teidän täytyy muuttaa politiikkaanne täällä aikaisemmin hallituspuolueiden kollegat ovat julistaneet sitä miten budjettiriihessä saitte aikaiseksi kohdan työllisyyslistan on vain tietysti ongelmallista että valtiovarainministeriö ei ole pystynyt arvioimaan näille teidän työllisyystoimille minkäänlaista positiivista työllisyysvaikutusta mitä sellaisia sitten ovat jos niillä ei aidosti ole vaikutusta tämän maan työllisyyteen samoin talouspolitiikan arviointineuvosto on lausunnossaan todennut että työllisyysastetavoitteen saavuttamiseksi ei ole vielä esitetty toimenpiteitä nämä ovat myös vakavia viestejä tämän maan hallitukselle valtiovarainministeri lintilä totesi täällä salissa aikaisemmin että hallitus ei voi odottaa ensi syksyyn ja tällä hän viittasi näiden näiden työllisyystoimien tekemiseen mutta miksi kuitenkin te olette antaneet nyt kolmikantavalmisteluun kaiken mandaatin ja odotatte täällä istuen että tuleeko tuloksia vai vai eikö tule kun te kuitenkin näette että suunta on jo on jo väärä miinus viisituhatta työllistä ensi vuonna arvoisa puhemies olemme tänään julkaisseet oman vaihtoehtobudjettimme joka joka tuo tähän maahan kuusikymmentätuhatta työpaikkaa tarjoaa tavalliselle työssä käyvälle suomalaiselle palkasta enemmän käteen toivoa tulevasta ja kuten täällä edustaja orpo aikaisemmin totesi niin tämä on tilanne jossa tämän hallituksen täytyy vetäytyä työllisyysriiheen ja tuoda tähän taloon vaikuttavat työllisyystoimet joilla julkinen talous saadaan tasapainoon ja ja tämä hallitus pääsee tavoitteisiinsa

arvoisa herra puhemies perussuomalaiset siis tukevat tämän lisäbudjetin määrärahaesityksiä mutta meillä on vastalauseessa kaksi kohtaa ja tämä toinen kohta on on

avustus tasa arvopalkinnon maksamiseen momentti kaksikymmentäkolme yhdeksänkymmentä viisikymmentäyhdeksän meillä on ollut täällä käytössä jonkin aikaa tämä tasa arvopalkinto ja viimeksi vuonna kaksituhattaseitsemäntoista se myönnettiin angela merkelille kun miettii sitä miksi juuri merkelille tasa arvoperustein niin ei voi muuhun johtopäätökseen tulla kuin että sillä yritettiin ostaa saksan myötätuntoa ostaa saksan myötätuntoa suomelle noin yleispoliittisesti eu kuvioissa ja tämä on tietysti varsin käsittämätöntä ehdotamme että tämä tasa arvopalkinto jatkossa myönnetään vain suomalaiseen tasa arvotyöhön ja ja siksi ehdotamme lausumaa eduskunta edellyttää että hallitus muuttaa kansainvälisen igep tasa arvopalkinnon suomalaiseen kohteeseen jaettavaksi miina sillanpään säätiön kautta miina sillanpää oli pitkäaikainen kansanedustaja ja suomen ensimmäinen naisministeri ja uskon että sosiaalidemokraatit joihin hän kunniakas persoona kuului hyväksyvät ja tukevat ilolla tätä tätä esitystä teiltä on nyt yksi ryhmänne jäsenkin tässä säätiön hallituksessa että näin ollen elävä elävä yhteys sinne arvoisa puhemies sitten palaan vähän tähän yleiseen talouspolitiikkaan ja totean että vaikka nyt huomenna käsitellään nämä vaihtoehtobudjetit niin muutama lyhyt kommentti siihen mitä tietoa nyt on tullut kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa ehdotetaan leikkauksia siten että opiskelijoilta leikattaisiin sataseitsemänkymmentäneljä euroa vuodessa eli lähes kaksisataa euroa euroa opiskelijoilta onko kokoomus koulutuspuolue pitkäaikaistyöttömiltä kokoomus leikkaisi kaksisataakahdeksankymmentäseitsemän euroa lähes kolmesataa ja sitten tai yleensä perheiltä kolmeltasadaltakahdeksaltakymmeneltätuhannelta perheeltä kokoomus leikkaisi joista lähes kaksisataatuhatta kuuluu alimpaan tulodesiiliin tämä on se mistä kokoomus tekee tilaa veronkevennyksille jotka se haluaa kohdistaa kaikkiin tuloluokkiin eli raju tulonsiirto kohtuuton nämä vain lyhyitä esimerkkejä tässä mutta mitä sitten meidän perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti sisältää niin me emme kyllä hyväksy sitä että kaikkein heikoimmilta otetaan me olemme tukeneet täällä niitä parannuksia joita hallitusohjelmaan ja ja hallituksen budjettiesitykseen sisältyy ja esittäneet niihin vielä parannuksia sairaiden lapsiperheiden lapsilisiin myös niille yksi viiva kolme

näin on ja herra puhemies

huomenna pääsemme paremmin käsittelemään näitä mutta mutta tässä on selkeä ero kokoomuksen ja meidän välillä

arvoisa puhemies huomasin tuossa vain kokoomuksen puheenvuoroissa että heillä oli kyllä aika vahvasti kanssa heidän mutta ei tästä enempää harmi että ministeri ehti lähteä olisin kysynyt mitä toimenpiteitä hallitus on ajatellut kuntien tukemiseksi istun hyvinkään kaupungin talouden tasapainostusryhmässä ja pohdimme ensi vuoden budjettia kunnissa on todella todella vaikea tilanne ymmärsin että sieltä on tulossa joitakin lisärahoja mutta ne kompensoivat tätä kiky sopimusta joten me olemme todella pulassa kunnissa jos tämä pitää paikkansa mitä edustaja ranne sanoi noista ratahankkeista tätäkin olisin halunnut kysyä jos täällä joku tietää niin kertokaa ihmeessä että kuntien pitäisi osallistua siihen niin sanon että että kriisikuntia alkaa tulla ja vauhdilla ja oikeasti me olemme hyvinkäälläkin historiallisesti saaneet aina jotenkin lutvittua mutta me olemme nyt aika pulassa odotan hallitukselta jonkinlaista kädenojennusta en ole kuullut mitään kuntien tukemiseksi ja tämä on ihan vakava vakava viesti siellä on monien prosenttien korotuspaineet ja ei tiedetä miten kohta selvitään tehtävistä pitäisi olla ennaltaehkäisyä pitäisi olla pitkäaikaistyöttömien tukemista on sakkomaksut on paljon on tosi vaikea tilanne tähän ei mitään keskustelua ole kuulunut sitten tuosta mitä tuossa tuli esille että eduskunnan laskentapalvelusta on tullut tämä tieto viisituhatta uutta työtöntä ensi vuonna minä todella toivon että tämä ei pidä sieltä sanottiin toiselta laidalta hallituspuolueesta että siinä on jotain laskentaongelmia mutta kyllä tämä aika pahalta kuulostaa silloin kaudella kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaviisitoista viimeksi kun sdpllä oli työministerin ja valtiovarainministerin salkku ja nyt on myös työministerin salkku tuli satatuhatta uutta työtöntä jos tämä vauhti tätä menoa jatkuu niin kyllä tämä pahalta näyttää tämä budjetti on kuitenkin laskettu sen varaan että työllisyys ja ihmisten ostovoima paranevat meillä on paljon myös kotimaisen ostovoiman varassa ja en näe kyllä kauheasti sellaisia panostuksia täällä täällä siihen että kotimainen ostovoima paranisi puhuttiin myöskin rahan kippaamisesta ja kaatamisesta edustaja suomela otti sen puheeksi tästä lauseesta olen samaa mieltä mutta meillä taitaa olla vain eri käsitys siitä miten sitä voi kipata meillä esimerkiksi lakivaliokunnassa otettiin kantaa nimenomaan tähän maahanmuuttoviraston hallinto oikeuden ja korkeimman hallinto oikeuden ketjuun kuten viime kyselytunnilla tuli esille niin itä suomen hallinto oikeudessa turvapaikka asioita on vuoteen kaksituhattakahdeksantoista mennessä neljäkymmentäseitsemän prosenttia enemmän sinnehän on tulossa nyt lisämäärärahoja mutta kun tämä rahan kippaaminen loputtomasti ei auta edustaja suomela sanoi että tämä ei pitkällä aikavälillä auta ja että että on tehty huonoja muutoksia turvapaikkapuhuttelussa ei saa pitää avustajaa ja niin pois päin no näistä nyt ei ole vielä tänne eduskuntaan asti tuotu selvitystä että mistä näissä päätöksissä on tässä kysymys jos muistan oikein niin niissä palkkioissa mitä on muutettu oli ajatuksena se että siellä on kattosumma niin kuin yleensäkin oikeusavussa on kattosummat että ei voi pohjattomasti laskuttaa haluaisin vain että oltaisiin yhtä huolestuneita silloin kun esimerkiksi yritin täällä ottaa keskusteluun sen kun pieni lapsi oli ensikodissa ja ja eri lastensuojelun palveluiden piirissä ja hän oli joutunut siellä kolme kuukautta vanha pieni vauva pahoinpidellyksi lopullinen aivovamma ihmettelen miksei tästä tule hirveätä haloota kun suomessa ihmisiä vammautuu pieniä vauvoja lastensuojelun toimenpiteiden ollessa käynnissä ei semmoista kohua koskaan nouse kuin silloin kun joku muu esimerkiksi tässä tapauksessa se on tosi valitettavaa olen todella pahoillani mutta se että me lähtisimme estämään jokaisen kuolemantapauksen ympäri maailmaa niin kyllä meidän täytyisi tässä kaikkien ottaa matkalaukut ja painella tuolla pitkin maita ja mantuja eikä se silti tätä maailmaa pelasta jos nyt hoidettaisiin edes ne asiat joita varten meidät on tänne tänne valittu yksi asia mistä olin tosi huolestunut oli se kun edustaja rantanen tuossa toi hyvin esille sen että että nämä poliisin päätökset olisivat sen jälkeen muuttuneet tai tulleet voimaan kun ministeri ohisalo on käynyt keskusteluja minusta missään tapauksessa ei ole sopivaa jos tämä pitää paikkansa että ministeri puuttuu poliisin päätöksiin tässä vähän ylimmälle laillisuusvalvojalle vinkkaisin että onkohan tämä ihan ok menettely

arvoisa puhemies muutama huomio tähän täällä tänään käytyyn keskusteluun alkuun edustaja merelle kommenttina että kyllä kuntien taloustilanne ja huolet on on hallituksessa havaittu ja ensi vuonna kuntia tuetaankin yhdellä pilkku yhdellä miljardilla enemmän kuin tänä vuonna suunta kuitenkin on että selkeästi valtionosuuksia ollaan kasvattamassa toki toki täytyy myös jatkaa mutta siihen suuntaan ollaan menossa täällä täällä on myös puhuttu raidehankkeista ja on nostettu esiin

ja tämä kaupunkiratahan on päätetty toteuttaa osana mal sopimuksia juuri sen takia että se saataisiin nopeasti liikkeelle nämä mal sopimusneuvottelut ovat käynnissä valtion ja suurten kaupunkien kanssa ja niiden on määrä valmistua vielä tämän vuoden aikana nämä kestävät liikennehankkeet ovat aivan olennainen osa valtion panoksia mal sopimuksiin kunnat vastaavasti mal sopimuksissa vastaavat osaltaan asuntorakentamisen vauhdittamisesta ja erityisesti kohtuuhintaisten asuntojen lisärakentamisesta arvoisa puhemies täällä on peräänkuulutettu myös hallituksen ilmastotoimia hallitus on ilmasto ja ympäristöministeri mikkosen johdolla asettanut ilmastotoimien edistämiseksi heti alkuvuodesta käynnistetään energiaverotuksen uudistus ja jatketaan kiertotalouden edistämistä ensi vuonna jatketaan myös ympäristölle haitallisten tukien karsimista ja tehdään fossiilittoman liikenteen tiekarttaa eli tämäkin työ on käynnissä ja toimenpiteitä kyllä on tulossa arvoisa puhemies täällä on myös keskusteltu maahanmuuttovirasto migrin resursseista ja niiden riittävyydestä tätä asiaa on tosiaan käsitelty perusteellisesti hallintovaliokunnassa ja huolet on tunnistettu kuten täällä on todettu maahanmuuttoviraston resurssit eivät tällä hetkellä riitä lakisääteisten käsittelyaikatavoitteiden asianmukaiseen toteuttamiseen tähän onkin saatava parannusta ja sen eteen hallitus tekee työtä edustaja suomela täällä aiemmin totesi kyse on lisärahan lisäksi myös toimintakäytäntöjen muutoksesta ja ja kehittämisestä tällä lisätalousarviolla korjaamme akuutin kriisin viidellä pilkku kahdeksalla miljoonalla eurolla migrin toiminnan kehittämisessä ja resursoinnissa on tärkeää varmistaa että viraston lupaprosessit ovat tehokkaita ja laadukkaita ja että niitä kehitettäessä ja nopeutettaessa huolehditaan päätösten oikeusvarmuudesta ja laadusta tämä on erityisen tärkeää nyt euroopan ihmisoikeustuomioistuimen langettavan ratkaisun jälkeen maahanmuuttovirastossa käydäänkin nyt tarkkaan läpi ratkaisua ja siihen liittyvää kokonaisuutta ja kartoitetaan tarvittavia toimenpiteitä yhdessä sisäministeriön kanssa kuten täällä on todettu myös työlupaprosesseja on nopeutettava tehostamiseen osoitettiin työ ja elinkeinoministeriölle kehyspäätöksessä miljoonan euron lisämääräraha työperäisen maahanmuuton hallinnon siirtoa työ ja käsittelyn tehostamiseksi selvitetään parhaillaan sisäministeriön ja työ ja elinkeinoministeriön yhteistyönä samalla selvitetään prosessien kehittämisen edellyttämät vaikutukset ohjausjärjestelmään ja hallintoon hallintovaliokunta totesi talousarviolausunnossa että pelkästään hallinnon siirtäminen ei nopeuta lupakäsittelyä vaan tarvitaan myös toiminnallisia ratkaisuja prosessien kehittämistä esimerkiksi uudistuvan teknologian avulla onkin tärkeää että tätä työtä ja uudistusta viedään nyt määrätietoisesti mutta huolella eteenpäin se on ihan meidän kaikkien

arvoisa herra puhemies edustaja meri nosti täällä tärkeän asian talouden mikä on varsin huonossa kunnossa eikä sinne tarvittaisi enää uutta taakkaa mutta tästä hyvä esimerkki on että hallitus on luvannut lukiokoulutukseen kahdeksantoista miljoonan euron lisärahoituksen

arvoisa puhemies opiskelijoiden oleskelulupien prosessien viipyminen on johtanut kohtuuttomaan tilanteeseen ja olisi täysin hallituksen käsissä ratkoa se muun muassa lisäämällä migriin myöskin ensi vuodelle rahoitusta vetoankin nyt hallituspuolueisiin siinä että he ottavat tässä asiassa vastuun eivätkä syyttele muita vaan ryhtyvät toimeen ja ja korjaavat tämän epäkohdan jotta suomessa pystytään lisäämään myös opiskeluperäistä maahanmuuttoa ja sitä kautta saadaan osaajia suomalaisille työmarkkinoille nyt tiedämme että osaavan työvoiman saatavuus on jo kasvun este tämä on yksi konkreettinen hyvä tapa pyrkiä vaikuttamaan siihen ylipäätään koulutuksen ja osaamisen sektorin kansainvälisyys on haaste tällä viikolla julkistettiin tieto jonka mukaan mukaan nuorten innostus lähteä opiskelijavaihtoon on jopa hiipunut se on kansainvälisessä ympäristössä kansainvälistyvässä maailmassa huono ja negatiivinen kehityskulku toivon että tämä olisi myös hallituksen tiedossa ja että tähän puututtaisiin mahdollisimman nopeasti muun muassa jatkamalla sitä työtä mitä viime kaudella tehtiin sen edistämiseksi että kaikki korkeakouluopinnot sisältäisivät jatkossa kansainvälistymisjakson tai vaihto ohjelman ja että tätä pystyttäisiin laajentamaan myöskin toiselle asteelle tämä olisi erinomainen mahdollisuus myös edistää eun puitteissa erasmus ohjelmaa ohjelmaa kasvattamalla kannan vakavaa huolta tästä hallituksen talouspolitiikan isosta kuvasta

imf on tänään lausunut asiasta oman varoittavan näkemyksensä antanut evästystä hallitukselle se epäilee keskeisissä talouspoliittisissa tavoitteissa pysymistä ja niiden saavuttamista ja suosittaa suomelle muun muassa naisten työmarkkina asemaa vahvistavan perhevapaauudistuksen toteuttamista pikaisesti samoin se kiinnittää huomiota työllisyystoimien puuttumiseen muiltakin osin siellä oli teräviä huomioita muun muassa ympäristölle haitallisista tuista joita tämä hallitus joka nyt maassamme on kaikista ennakkopuheistaan huolimatta lisää eikä vähennä ensi vuoden talousarvioesityksessä toivon että tähän epäkohtaan puututte ja ja ryhdytte aitoihin ympäristö ja ilmastotekoihin ettekä vain puhu asiasta samoin haluaisin kysyä sen perään että kun valtiovarainministeri lintilä täällä totesi että kaikki nämä huomiot mitä on tullut imfltä tänään mutta aiemmin myös esimerkiksi komissiolta ja vaikkapa talouspolitiikan arviointineuvostolta hän aina sanoo että nämä huolet tunnistetaan millä tavalla tämä huolien tunnistaminen kääntyy ikään kuin aidoksi toiminnaksi ja tekemiseksi missä on esimerkiksi vaikkapa arvostus tutkimusta ja tutkittua tietoa kohtaan tänään tässä salissa valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja sdpn johannes koskinen kritisoi kyseenalaisti eduskunnan oman riippumattoman

heikentää työllisyyttä viidellätuhannella kyseenalaistetaan yhtäkkiä tämän riippumattoman asiantuntijaelimen tietopalvelun osaaminen ja ja sen johtopäätökset haluan tässä nyt todeta sen että on aivan uudenlaista poliittista kulttuuria mikäli lähdetään kyseenalaistamaan eduskunnan asiantuntemusta virkamiesten riippumattoman tietopalvelun asiantuntemusta tämä teidän toimintanne ei poista myöskään sitä tosiasiaa että kun tarkastellaan ensi vuoden

eduskunnan tietopalvelun mukaan hallituksen budjetti vähentää työllisyyttä heikentää työllisyyttä viidellätuhannella tänään onneksi kuitenkin voimme iloksemme

hallituksen budjetille on myös vaihtoehto kokoomuksen ensi vuoden työllisyyttä kasvatettaisiin jopa kuudellakymmenellätuhannella työpaikalla toivon että että hallitus pystyisi edes osan näistä toimista nappaamaan itselleen ja sitä kautta vahvistamaan tätä kuvaa joka tältä osin on pahasti menossa hallituksella metsään tästä tutkimuksen ja tieteen arvostuksesta haluan todeta sen että kun hallituspuolueet aina aivan oikein kauniisti puhuvat tutkitusta tiedosta ja tieteen ja tkin merkityksestä niin hallitus myöntää itsekin että ensi vuoden budjetissa tki intensiteetti säilyy nykytasolla eikä oteta itse asiassa minkäänlaisia askeleita kohti sitä yhdessä yli puoluerajojen solmittua yhteisymmärrystä tki menojen neljän prosentin bkt osuuden kattaisi sekä julkisen että yksityisen kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa ensi vuodelle lisätään merkittävästi tieteen ja tutkimuksen määrärahoja ja perutaan ne hallituksen tekemät leikkaukset esimerkiksi suomen akatemialle joita te ensi vuoden budjettiin esitätte

aikaisempaan keskusteluun vielä omanakin huolenaiheenani jaan sen huolen jonka edellinen edustaja toi esiin tutkimuksen ja korkeakoulutuksen rahoituksesta tosin on huomattava että nyt tällä hallituskaudella sitä kyllä kurotaan kiinni kun tulokset olivat toiset aiemmin on on syytä jatkossa miettiä miten yhä enemmän saamme kiinni tutkimus ja kehittämisuraa joka on ihan olennainen sille että tämän maan työllisyys ja talous kehittyvät suotuisaan suuntaan on hienoa kuulla että nyt kokoomus on sitten vaihtoehtobudjetin tiimoilta muuttanut suuntaansa mutta näytöt ovat toki jääneet aikaisemmin varsin laihoiksi toivottavasti yhteisesti tässä eduskunnassa voimme tunnistaa sen tosiseikan että että olemme edelleen jäljessä ja näistä positiivisista toimenpiteistä huolimatta joita tämä hallitus on tehnyt koulutuksen eteen meillä on toki vielä kirittävää tälläkin sektorilla mikä on mitä olennaisinta talouden menestyksen kannalta

arvoisa herra puhemies hyvät kansanedustajat käsittelyssä on hallituksen esitys eduskunnalle vuoden kaksituhattayhdeksäntoista neljänneksi lisätalousarvioksi ja kuten täällä on moneen otteeseen jo kerrottu niin toki perussuomalaiset kannattavat niitä hyviä asioita joita tänne on kirjattu pidän erittäin tärkeänä sitä että lasten ja nuorten psykososiaalista tukea vahvistetaan se on äärettömän tärkeä asia me tiedämme kaikki että köyhyys lisää pahoinvointia perheessä työttömyys koskettaa vanhempia sitä kautta syntyy masennusta se heijastuu lapsiin ja sitä kautta tulee erilaisia ongelmia perussuomalaisten mielestä lapsilisiä tulisi korottaa kaikille lapsiperheille yhtä tasaisesti hallitus korottaa nyt lapsilisiä sinne suurimpiin perheisiin meille kaikki lapsiperheet ovat yhtä tärkeitä ja meidän mielestämme se liike tulisi tehdä siitä ensimmäisestä lapsesta lähtien meillä on myös esityksenä se että lapsivähennys palautetaan me haluamme sillä tavalla tukea myös tätä hallituksen pyrkimystä ja tavoitetta siinä että yhä useampi lapsi voisi perheessä hyvin kysynkin nyt niin hallitukselta kuin myös oppositiokokoomukselta mitä te olette mieltä siitä että lapsiperheiden asemaa parannettaisiin entisestään perussuomalaiset nostivat tämän esille sosiaali ja terveysvaliokunnassa jossa tätä lasten hyvinvointia käsiteltiin ja nyt olen ymmärtänyt että myös muun muassa keskustan riveistä on kuulunut ääntä että tekin haluaisitte korottaa lapsilisiä että olisitte perussuomalaisten linjoilla ensimmäisestä lapsesta lähtien jo kysynkin mitä ajattelette tästä koska tänään puhutaan näistä lapsilisistä ja meillä on tulossa siellä muun muassa lausuma että lapsilisiä korotetaan ensimmäisestä lapsesta lähtien niin tähän haluaisin kuulla vastauksen arvoisa herra puhemies erittäin tärkeänä pidän sitä että rahoitusta kohdistetaan juurikin kuopiossa tapahtuneen väkivaltaisen iskun jälkihoitoihin ja juuri tähän traumahoitoon ja terapiaan tehkäämme kaikkemme yhteiskunnassa että tällaiset tapaukset eivät toistuisi ne ovat aivan aivan järkyttäviä ja kaikki tuki sinne kuopioon on erittäin hyvä asia että rintamalisää tuntuvasti korotetaan se on tärkeä asia se nousee viidestäkymmenestä eurosta sataankahteenkymmeneenviiteen ja kiitos kaikille siitä yhdessä olemme sitä päätöstä olleet tekemässä mutta kuten edustaja koponen myös itse nostaisin esiin tämän huolen sotaveteraanien leskien pärjäämisestä ja niistä kotipalveluista jotka olisivat myös heille tärkeitä kuin myös kuntoutustoiminnasta eli heitä on keskuudessamme ja olisi hyvä että jollakin tavalla huomioitaisiin heidät täällä on noussut tutkimus ja kehittäminen on erittäin hyvä asia että genomikeskus on saatu perustettua syöpäkeskus joka ikinen toimi mitä me teemme sen eteen että voimme ennaltaehkäistä syöpää on äärettömän tärkeä ja sitä myötä myös potilasturvallisuus mielenterveyspalvelujen saatavuus on hyvin merkittävässä roolissa meidän tulevaisuuden suomessa kuin myös tällä hetkellä ja erityisesti perustason mielenterveyspalvelut ja toki se että kunnat pystyvät palveluja tarjoamaan vielä lapsista haluaisin nostaa esille meillä suomessa muun muassa adhd lapsien hoitopolku siellä perusterveydenhuollossa on liian hidas ja se on sellainen asia joka pahimmillaan johtaa päihteisiin johtaa lääkkeiden väärinkäytöksiin jopa huostaanottoihin kun lapset eivät saa apua eli on meillä paljon tehtävää täällä omassa maassa oma maa ensin ja sen jälkeen maailmanparantaminen pidetään hyvä huoli meidän vanhuksista pidetään hyvä huoli meidän nuorista ja meidän lapsista koska

vähenemisestä eli mitä ihmettä oikein tapahtuu tässä hallituspolitiikassa kyllä minäkin luottaisin eduskunnan tietopalvelun laskelmiin mutta millä tavalla tämä sitten perustellaan ja ja todellakin

sdpn ollessa hallituksessa

seuraamme tilannetta
arvoisa herra puhemies tässä salissa on useasti esimerkiksi keskustan edustajien toimesta kehuskeltu sillä miten hallitus aikoo saattaa maasta ulos laittomasti täällä olevat henkilöt teillä ei kuitenkaan tunnu olevan toimivia keinoja siihen ette saa pakkopalautuksia hoitumaan mutta vapaaehtoinenkin paluu tuntuu olevan vastatuulessa lisätalousarviosta käy ilmi miten vapaaehtoisen paluun määrärahoista tehdään vähennystä yli neljä miljoonaa euroa sinänsä että näennäisesti rahaa säästyy mutta erityisesti siellä keskustan riveissä voisitte vihdoin jo päättää haluatteko näistä kielteisen päätöksen saaneista turvapaikanhakijoista eroon vai ette ainakin keinovalikoimanne on varsin surkea mitä tulee noin muutoin tähän lisätalousarvioon täytyy antaa kiitos hailuodon kiinteän yhteyden edistämisestä joskin kulut ovat todellakin nousseet alkuperäisestä ihmettelen miten erilaisten hankkeiden aikataulut viivästyvät aivan liian usein ja kustannuksetkin karkaavat kun tilaajana on valtio tai kunta

arvoisa herra puhemies ihan ensiksi se kaikkein tärkein eli sotiemme veteraanien kotiin vietävien palveluiden ja kuntoutuksen määrärahan nostamisen osalta tervehdin en pelkästään ilolla vaan hyvin lämpimin ajatuksin maksaa isänmaamme itsenäisyyden varmistaneelle sukupolvelle vielä näin vuosikymmenienkin jälkeen velkaansa nostamalla näitä kuntoutusmäärärahoja se on se on kaikella tavalla kunnioitettava teko ja hienoa hienoa niin se asia yhdistää tätä eduskuntaa näin uskon mutta sitten on asioita jotka myös erottavat prinsessa ruususella uni kesti sata vuotta ja nyt kun kuuntelen kokoomuksen edustajia tulee semmoinen tunne että teillä kesti ainoastaan kaksitoista vuotta teillä oli viime kaudella valtiovarainministerin salkun lisäksi myös sisäministerin salkku edustaja marttinen antoi antoi runtua hallitukselle sisäisen turvallisuuden rahoista ja taisi olla joitain muitakin ja ylipäätänsä syytti hallitusta alimitoittamisesta budjetin osalta nyt tulee kuitenkin lähes kolmekymmentä miljoonaa euroa lisää poliisille rajalle hätäkeskukselle maahanmuuttovirastolle meillä yksi semmoinen iso ongelma tässä talossa on se että aina kun hallitus vaihtuu niin aina ne ongelmat ovat uuden hallituksen mutta edellisten hallitusten tekemät työt eivät näy missään kyllä ne näkyvät nyt muun muassa tässä lisätalousarviossa kyse on edellisen hallituksen päättämästä talousraamista jota nyt tämän hallituksen toimesta korjataan ennen kaikkea sisäisen turvallisuuden toimijoiden osalta meidän pitäisi yhdessä keskittyä siihen millä tavalla varmistaisimme niin kuin budjettikirjassa lukee sisäministeriön hallinnonalan kohdalla hyvin henkilöresurssipainotteisten hallinnonalojen selviämisen aina kulloisestakin budjettivuodesta

hallinnonalan osalta budjettikokonaisuus on aika staattinen ja kyse on siitä millä tavalla pystytään varmistamaan eduskunnan toimesta esimerkiksi poliisikoulutukset migrin resurssit ja niin poispäin kestävästi niin että ne kestävät vaalikausien ja budjettivuosien vaihtumiset sen sijaan että jokainen puolue vuorollaan oppositiossa syyttää tulevaa hallitusta toivoisin että semmoinen pieni itsekritiikki ainakin näihin poliittisiin puheenvuoroihin sisältyisi se ainakin lisäisi kansalaisten luottamusta päätöksentekoon ja toisi niitä todellisia ongelmia

täytyy kiittää edustaja juvosta hyvästä puheenvuorosta hän oli perehtynyt tähän lisätalousarvioon ihan aidosti ja oli löytänyt sieltä ne erittäin tärkeät kohdat joilla me pystymme parantamaan ihan tavallisten ihmisten tilannetta kun täällä on paljon puhuttu kuntien vaikeasta taloustilanteesta niin kyllä se näin on että se yksi pilkku yksi miljardia euroa jonka hallitus on nytten tulevan vuoden budjettiinsa varannut on yksi pilkku yksi miljardia euroa enemmän enemmän kuin tänä vuonna kaksituhattayhdeksäntoista ja se on ihan valtavan tärkeä asia siellä kunnille lisäksi kun katsotaan millä tavalla sivistyspuolue kokoomus viime kaudella leikkasi niin nythän ollaan tekemässä aikamoinen täyskäännös tässä tilanteessa ammatilliseen koulutukseen tulee lisärahoitusta kahdeksankymmentä miljoonaa ammattikorkeakouluille kaksikymmentä miljoonaa ja yliopistoille neljäkymmentä miljoonaa euroa ja indeksikorotukset päälle tämä on muuten tosi tärkeä asia ja myöskin myöskin indeksikorotukset tulevat sinne kuntien talouteen kuntien talouteen plusmerkkisinä nyt ja uudet tehtävät rahoitetaan täysimääräisesti niin kuin teidän puheenjohtajanne edustaja zyskowicz totesi kyllä me tässä hallituksessa ihan aidosti teemme hyvin erilaista politiikkaa kuin te ja me olemme äärimmäisen ylpeitä siitä nyt me maksamme edelliseltä hallitukselta jäänyttä oikeudenmukaisuusvelkaa kun täällä kyseenalaistettiin sitä että tämä hallitus toimii myöskin luonnonsuojelun saralla kunniakkaasti niin esimerkiksi suomen luonnonsuojeluliitto toteaa että tämä on vuosituhannen paras hallitusohjelma ja wwf toteaa että mikään aikaisempi hallitusohjelma ei ole sisältänyt näin paljon kohtia joiden tavoitteena on luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttäminen huomioikaa tämä huomioikaa tämä edustaja zyskowicz kun te kritisoitte ja väitätte että tämä hallitus ei ole luontomyönteinen

arvoisa herra puhemies ihan tähän edustaja guzeninan puheenvuoroon totean sen että hallitus on ohjelmassaan toteuttamassa paljon hyviä asioita ja tämä näkyy myös ensi vuoden budjetissa kun erikseen mainitsitte nämä ammattikoulujen kahdeksankymmentä miljoonaa niin siinähän on se ongelma että te esitätte niitä kolmeksi vuodeksi senkö jälkeen ne opettajat sitten irtisanottaisiin tuskinpa kokoomuksen tänään julkistama vaihtoehtobudjetti esittää tätä kahdeksankymmentä miljoonaa pysyväksi ammattikouluille mutta jos puhutaan yleisestä talouspolitiikasta niin en tiedä onko päivän uutinen se että tämä rinteen hallitus ensi vuodelle vähentää työllisyyttä viidellätuhannella hengellä vai onko uutinen se että eduskunnan valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja edustaja koskinen kyseenalaistaa eduskunnan tietopalvelun luvut ja nyt edustaja guzenina jos sain teidän välihuudostanne selvää tämä viisituhatta ei ole siis kokoomuksen laskema luku vaan tämä viidentuhannen vähennys työllisyydessä ensi vuonna on eduskunnan tietopalvelun laskema luku jonka se on laskenut hallituksen budjettiesityksestä eli on laskettu mitä hallituksen budjettiesitys ja siihen liittyvät budjettilait tarkoittavat työllisyyden kannalta ja eduskunnan tietopalvelu on todennut että viisituhatta työllistä vähemmän nyt edustaja johannes koskinen joka on valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja kyseenalaistaa nämä luvut no totta kai ne voi kyseenalaistaa koska jokainen ymmärtää että kyse on arviosta siis kyse on tietopalvelun tekemästä arviosta ja totta kai ne tietopalvelun tietokoneet tekevät sen arvion niiden ohjelmien ja ja sen ohjelmoinnin perusteella mikä niihin on ohjelmoitu mutta edustaja koskinen jos te olette sitä mieltä että eduskunnan tietopalvelun tietokoneet antavat vääriä tuloksia niin kertokaa mistä niitä oikeita tuloksia saa kyllä viime vaalikaudella jolloin teillä ei ollut valitettavasti tilaisuutta olla täällä esimerkiksi teidän oma eduskuntaryhmänne ja kaikki muut eduskuntaryhmät nojasivat tarvittaessa eduskunnan tietopalvelun lukuihin ja me olemme täällä eduskunnassa tehneet yhdessä päätöksen jolla on vahvistettu eduskunnan tietopalvelun voimavaroja jotta tietopalvelu pystyy esimerkiksi tämänkaltaisia budjettivaikutuksia arvioimaan eli en kiistä että tietysti se on arvio kukapa tulevaisuudesta osaa niin tarkkaan sanoa mutta jos tämä tietopalvelun käyttämä ohjelma ja malli ja muu antavat teidän mielestänne vääriä lukuja niin kertokaa mistä niitä oikeita lukuja saa niin annetaan ne teidän budjettinne sinne laskettaviksi kun ottaa huomioon että tämä rinteen hallitus vähentää työllisyyttä ensi vuonna viidellätuhannella hengellä niin pitää sanoa niin kuin edustaja vikman täällä jo sanoi että pääministeri rinne meillä taitaa olla eri suunta me toimimme sen puolesta että työllisyys paranee ja ihmiset saavat työtä ja sitä kautta toimeentuloa emme suinkaan toimi niin että työllisyys huononee täällä keskustelussa tuli muutama näkökohta joita lyhyesti kommentoin edustaja suomela vaikutti hyvin tyytyväiseltä siihen että poliisi on tulkinnut että sillä on oikeus arvioida laittaako se toimeen lainvoimaisia tuomioistuinlaitoksen päätöksiä vai ei minä ajattelen näin että yleisesti ajatellaan että poliisin toimivaltuudet pitää olla hyvin tarkkaan lainsäädännössämme säädetty ja nimenomaan sieltä vihreistä ja muista vasemmistopiireistä usein kyseenalaistetaan se käyttääkö poliisi toimivaltaa joka ylittää sen mikä on lainsäädännössä annettu minä halusin vain tuoda esiin että ei ole ongelmatonta että poliisi toki keskusteltuaan sisäministerin kanssa päättää että se ei toimeenpane lainvoimaisia oikeuslaitoksen päätöksiä mitä sitten tulee tähän turvapaikkaprosessien kehittämiseen niin sitähän hallitus esitti että voitaisiin tämmöistä automatisoitua päätöksentekoa käyttää ja eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi että tässä esityksessä oli lukuisia perustuslain vastaisuuksia tämä on nyt vähän naljailua edustaja guzeninalle ja ja viitaselle ja kumppaneille jotka viime kaudelle aina olivat hallituksen kimpussa jos perustuslakivaliokunta totesi ongelmia ja totesivat että kyllä tuo sipilän hallitus on kummaa porukkaa kun se jatkuvasti antaa perustuslain vastaisia esityksiä tänne eduskunnalle

ministeri ohisalo ilmeisesti on ollut esittelijänä tämmöiselle hallituksen esitykselle henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja perustuslakivaliokunta on todennut että siinä on ainakin neljä kohtaa jotka ovat vastoin perustuslakia ja on todennäköistä että hallitus tulee peruuttamaan tämän esityksen eli maahanmuuttoviraston pyrkimykset nopeuttaa prosesseja tätä kautta eivät ainakaan nyt tässä vaiheessa etene

tietysti ota siihen kantaa onko tässä asiassa siitä kyse koska en ole perehtynyt tähän perustuslakivaliokunnan lausuntoon aivan lopuksi herra puhemies totean sen että kun puhuttiin näistä näistä lapsiperheistä ja lasten psyykkisistä ongelmista niin nyt vietämme tällä viikolla mielenterveysviikkoa olisin odottanut että hallitus olisi esimerkiksi tälle terapiatakuualoitteelle joka tulee ylihuomenna keskusteluun antanut vahvemmin tukensa koska kyllä nämä lasten mielenterveysongelmat

muutaman edustajan nimi mainittiin ja muutama heistä haluaa vastauspuheenvuoron ei mennä laajemmin debattiin

herra puhemies en puheenvuorossani moittinut eduskunnan tietopalvelua sanallakaan sitä sitä ovat väittäneet kokoomuksen puhujat puhuin vain siitä että nämä ohjelmat ovat vajavaisia ja jos tiedetään ne olettamat jotka ohjelmat pitävät sisällään vaikkapa sosiaaliturvan ja työttömyysturvan leikkausten positiivisista työllisyysvaikutuksista niin silloin syöttämällä sellaisia ehdotuksia jotka tuottavat niitä positiivisia laskelmia saadaan haluttu tulos tietopalvelu itse kertoo tässä vaihtoehtobudjetin laskelmassaan niistä rajoituksista joita he ovat siinä käyttäneet elikkä siellä on vain tietyt ehdotukset otettu mukaan niiden syöttämisessä ohjelmaan on tehty yksinkertaistavia oletuksia ja sitten me tiedämme että nämä ohjelmat ovat vajavaisia ne ovat kehittyneet itse olin aikoinaan esittämässä näitä ensimmäisiä tietopalvelun lisäyksiä ja olen tukenut vahvasti sitä että siellä pitää tuottaa tällaista aineistoa eduskunnan käyttöön mutta samalla pitää tiedostaa ne vajavuudet joita näihin ohjelmiin sisältyy

puheenjohtaja tästä tietopalvelusta toteaisin aivan samaa kuin edustaja koskinen edellä on asioita joita tällä laskentamallilla saadaan laskettua kyseeseen tulevat lähinnä euromääräiset muutokset ihmisten tuloissa tai erilaisissa sosiaaliturvamuodoissa tällöin voidaan laskennallisesti sanoa että kokoomuksen esittämillä kuudensadan miljoonan leikkauksilla

on työllisyysvaikutuksia mutta kun taas katsotaan vaikkapa sosiaalipoliittista tutkimusta leikkausten vaikutuksista työllistymiseen niin tiedetään että kyse on paljon moninaisemmasta asiasta ja että köyhyyden syventäminen saattaa pikemminkin vähentää mahdollisuuksia etsiä töitä ja parantaa omia mahdollisuuksiaan työllistyä koulutuksen ja palveluiden vaikutuksia työllisyyteen ei tällä mallilla pystytä laskemaan oikein lainkaan vaikka jälleen tutkimuksista tiedetään että palveluihin panostaminen ja koulutus parantavat ihmisten työllisyyttä mitä sitten tulee viranomaisten toimivallan arviointiin niin siitähän voimme vapaassa demokratiassa käydä keskustelua tapauskohtaisesti se että yhdessä hetkessä toinen taho kertoo että käy asiasta pohdintaa ei tarkoita että ylipäätään kaikissa hetkissä suhtautuisi kriittisesti tiettyyn viranomaiseen vaan tämä tapauskohtainen harkinta on olennainen osa demokratiaa nyt kun kyseessä on eitn lausunto mielestäni oli oikein että tässä tapauksessa poliisi veti nämä johtopäätökset

arvoisa puhemies todellakin edustaja zyskowicz nyt on suunta muuttunut viime kaudella te tarjositte keppiä nyt vaihtoehtobudjetissa te tarjoatte pesäpallomailaa me olemme ottaneet ihmisen päätöksenteon keskiöön ja tämä on todella iso muutos me aidosti haluamme parantaa ihmisten asemaa yksi esimerkki tästä pesäpallomailasta on tässä teidän vaihtoehtobudjetissanne edustaja zyskowicz oletteko te sen lukenut täällä nimittäin kokoomus lopettaisi eläkkeen kertymisen ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta ja näin te olette löytäneet viisisataa miljoonaa euroa veronalennuksiin ja sitten kun teidän edustaja mykkäseltä kysyttiin että kun te katsotte että seitsemän miljoonan lisäys yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaiden kotitalousvähennykseen säästää yli kolmesataa miljoonaa sinne kannattaisi laittaa seitsemänkymmentä miljoonaa ja säästöä tulee kolme tämä on sitran malli niin onko tämä teidän mielestänne nyt kestävää politiikantekoa

arvoisa herra puhemies siis näissä tietopalvelulaskelmissa mitä tulee hallituksen budjetin työllisyysvaikutuksiin ei ole kyse mistään kokoomuksen syöttämistä luvuista siinä on hallituksen budjettiesityksen työllisyysvaikutukset se mitä kokoomuksen vaihtoehtobudjetin työllisyysvaikutuksiin tulee niin ne tietopalvelu on laskenut myös erikseen mutta älkää sekoittako tilannetta hallituksen budjettiesitys eduskunnan tietopalvelun riippumattoman arvion mukaan vähentää työllisyyttä ensi vuonna viidellätuhannella eli olisi ollut parempi kuin hallitus ei olisi tehnyt mitään niin ei ainakaan olisi sitten vähentynyt työllisyys viidellätuhannella henkilöllä

jokin taho riippumaton taho on laskenut ja arvioinut ja me olemme ottaneet sen sieltä minun mielestäni se on täysin kestävää edustaja guzenina
juuri korvaani tulleen tiedon mukaan myös edustaja niemen nimi on mainittu ilmeisesti silloin kun oli puhemies vanhanen vielä paikalla mutta myönnän vielä edustaja niemelle kiitokset

haluan kiittää hallitusta ja tietysti meitä kaikkia siitä että veteraaneille tuli näinkin tuntuva kuukausikorotus heidän rahaansa haluan hieman ottaa kantaa siihen että se kaikki raha mitä nyt poliisille on lisää myönnetty voitte uskoa että se tulee todella tarpeeseen kenttävalvonta ja hälytystehtävät ovat ihan äärirajoillaan tutkinta on äärirajoillaan sitten haluan hieman ottaa kantaa tuohon me poliisitaustaiset kansanedustajat olemme hetken kuluttua lähdössä tapaamaan poliisiylijohtajaa ja varmasti keskustelussa nousee esille tämä päätös että nyt ei palauteta ketään pidän sitä kyllä melko kummallisena jos itse olisin tuolla kenttävalvontaa suorittamassa suorittamassa voinko tehdä valvontaa sillä tavalla että otan vain joka toisen punaisiin ajajan ja päätän itse että no tuo nyt ei rikkonut lakia kyllä tässä joku järki täytyy tähän asiaan löytyä

puhemies tämä keskustelu on ollut varsin mielenkiintoinen ja varmaan huomenna saamme vielä mielenkiintoisemman jatko osan kun menemme tähän kokoomuksen vaihtoehtobudjettiin hieman syvemmälti puhemies kyllä minun täytyy sanoa että vasta ne pintapuoliset raapaisut mitä olen päässyt

se toi pienituloisille lapsiperheille mitä se toi työttömille mitä se toi oikeastaan heikompiosaisille se toi leikkauksia leikkauksien jälkeen se toi aitoja toimeentulo ongelmia ja minä ainakin puhemies kyllä uskon siihen että kun täällä nyt puhutaan vaikka taloudesta niin se että näiltä ihmisiltä niitä viimeisiä lateja vielä leikataan ei varmasti myöskään talouden rattaita pyörimässä pidä ja kyllä olemme nähneet nämä seuraukset olemme nähneet kokoomuksen keppilinjan seurauksen tämä aktiivimalli pistetään nyt onneksi roskakoriin edelleen se on kokoomuksen salarakas senhän takia kokoomus teki jopa välikysymyksen kun ei löytynyt hallitukselta keppiä riittävästi ei löytynyt ja minä kyllä puhemies rohkenen nyt sanoa että täällä edustaja guzenina on esimerkiksi moneen kertaan tuonut esiin sen että nyt tämä sama kokoomuksen linja tässä vaihtoehtobudjetissa jatkuu vain astetta rankempana ihan oikeasti miettikää niitä ihmisiä ketkä ovat tässä neljä vuotta katselleet tätä leikkauspolitiikkaa heiltäkö pitäisi edelleen leikata työttömyysturvaa heiltäkö pitäisi leikata asumistukea heiltäkö pitäisi leikata toimeentulotukea niin kuin kokoomus haluaa yhteensä kuusisataa miljoonaa ja vielä pisteenä in päällä ihanko totta että näiltä ihmisiltä pitäisi vielä viedä oikeus siihen että ansiosidonnainen työttömyysturva kerryttää eläkettä

ovat sitä mieltä että suunta on väärä mutta antakaa meille muille mahdollisuus uskoa siihen että tämä oikeudenmukaisuuden suunta voi olla joskus jopa ihan oikea ja tämän haluan sanoa nyt vakavasti koska hieman pistää merkille tämä kuinka kokoomus puhemies tulen sinne
tulkaa toki arvoisa edustaja tänne muistutan tässä samalla että meillä on nyt käsittelyssä hallituksen esitys eduskunnalle vuoden kaksituhattayhdeksäntoista neljänneksi lisätalousarvioksi oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjetteja pääsemme haukkumaan myöhemmin tällä viikolla
pääsemme ja varmasti huomenna keskustelemme myös rakentavasti niistä puhemies tämä oli tällaista vastauspuheenvuoroa kokoomukselle joka on omissa puheenvuoroissaan keskittynyt täsmälleen näihin samoihin asioihin mistä minä äsken puhuin tämä vastauspuheenvuoro jatkuu vielä sen verran että haluan sanoa että minusta on suorastaan liikuttavaa katsella nyt tätä kokoomuksen suurta huolta tätä uutta politiikkaa kohtaan moititaan sellaisia asioita tämän vuoden budjetissa jotka kokoomus on itse tehnyt me elämme heidän budjettivuottaan ja sitten haikaillaan tämän aika epäoikeudenmukaisen politiikan perään mitä kokoomus haluaa jatkossakin harrastaa mitä tulee sitten näihin arvioihin mitä tämän hallituksen linjasta on sanonut vaikka tuore imfn raportti niin siellä on myöskin ihan myönteisiä asioita siellä myönteisesti arvioidaan esimerkiksi tavoitteita sosiaalisesta eheydestä tavoitteita työllisyydestä tavoitteita ilmastosta ja todetaan että voi olla haastetta päästä tähän kestävyystavoitteeseen mutta jos työllisyystavoitteessa onnistutaan niin se on mahdollista

instanssit sanoa muistan että siellä rajusti kritisoitiin koulutusleikkauksia siellä peräänkuulutettiin rakenneuudistuksia ja puhemies sanonpa vain että kun täällä kokoomus äsken sanoi että pikaisesti on tultava perhevapaauudistus tältä hallitukselta pöytään heti niin kuinka nopeasti kokoomus sen teki viime kaudella hohoi odotan vielä tuloksia mutta puhemies tässä

arvoisa puhemies olemme käyneet värikästä keskustelua voi olla että oma puheenvuoroni kuulostaa nyt vähän teknokraattiselta ja kuivalta tässä mutta ajattelin aluksi todeta että me käsittelemme lisätalousarviota joka suuruudeltaan on yksi promille siis yksi tuhannesosa valtion budjetista viidestäkymmenestäviidestä miljardista viisikymmentäkuusi miljoonaa siellä on tärkeitä asioita mutta pitkälti myös eräitä teknisluontoisia asioita työllisyys on ollut voimakkaasti keskustelun kohteena ja se on tietysti perusteltua tarkoittaa viisitoista viiva kuusikymmentäneljä vuotiaita ihmisiä jotka ovat olleet vähintään viikoittain yhden tunnin työssä meillä on pitkä aikasarja työllisyysasteen seuraamisesta on tietysti kohtuutonta että kun uusi hallitus aloittaa oli se sitten edellinen tai sitä edellinen tai nykyinen hallitus niin heti ensimmäisen kuukauden päästä oletetaan että sen vaikutukset näkyvät sen takia olen itse suorittanut arvion syyskuun työllisyysasteesta viiden viime vuoden aikana ja tulokset ovat seuraavat syyskuussa kaksituhattaviisitoista työllisyysaste suomessa oli kuusikymmentäkahdeksan pilkku kahdeksan prosenttia siitä vuosi eteenpäin syyskuussa kaksituhattakuusitoista se oli noussut nolla pilkku neljä prosenttiyksikköä ollen kuusikymmentäyhdeksän pilkku kaksi prosenttia siis varsin vähän mitä tapahtui seuraavan vuoden aikana syyskuussa kaksituhattaseitsemäntoista se oli kuusikymmentäyhdeksän pilkku kolme prosenttia nousua edellisestä syyskuusta nolla pilkku yksi prosenttia ensimmäisen kahden vuoden aikana nousua oli ollut yhteensä puoli prosenttia

yksi pilkku kolme prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten koko sinä aikasarjana minkä löydän findikaattori tietokannasta suomessa on kerran ollut syyskuussa työllisyysaste yli seitsemänkymmentäkolme prosenttia se oli vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysaste vuositasolla nyt olen käyttänyt kuukausikohtaisia lukuja on todella kova tavoite itse olen täysin varma ja optimisti siinä että se tullaan saavuttamaan mutta halusin näillä luvuilla osoittaa että tämä saattaa joskus olla hidasta joskus nopeampaa siihen vaikuttavat monet eri asiat

arvoisa puhemies kommentoin kahta asia tämänpäiväisessä keskustelussa ensin hieman keskustelusta työllisyydestä minä alan olla sitä mieltä että nykyinen työllisyyskeskustelu pikemminkin etäännyttää meitä kaikenlaisista työllisyystavoitteista prosentteihin katsomatta kuin tuo sitä lähemmäksi ensinnäkin meidän työllisyyskeskustelu on pitkälti sidottu työllisyysasteeseen sen takia että se on helppo tuttu ja pitkältä ajalta vaikka kaikki tässäkin salissa että kansantalouden edun mittaamisen näkökulmasta työllisyysaste on erittäin heikko ja jopa osin harhaan vievä mittari toiseksi sisu järjestelmän käyttöön ottaminen on johtanut työllisyyskeskustelun siihen että me emme enää puhu niistä isoista rakenteellisista muutoksista joissa yhteiskuntaa kehitetään oikeasti eteenpäin vaan sen sijaan keskustelua käydään niiden pikku kikkojen ympärillä joidenka tulokset pystytään laskemaan

ei pystytä mittaamaan niin silloin keskitytään mittaamaan niitä mikroskooppisia muutoksia joihin meidän meidän hyrrät pystyvät ja tämä taas johtaa siihen että sen sijaan että me ajaisimme täällä kansakunnan parasta ja tähän maahan semmoisia työmarkkinoita jotka oikeasti pitävät kansantalouden pystyssä pitävät ihmiset leivässä ja pitävät jonkinnäköisen järjestyksen tässä maassa me väsäilemme toisarvoisia pikkuasioita eli kun huomenna keskustelua taloudesta jatketaan minä kovasti peräänkuulutan poliitikoilta älyllistä rehellisyyttä ja analysointikykyä tehdään tästä sen arvoista politiikkaa mitä kansalaiset meiltä toivottavasti osaavat odottaa toinen asia mitä haluan kommentoida on tämä keskustelu poliisista ja poliisin äskettäisestä ratkaisusta lopettaa turvapaikan hakuprosessiin liittyvät palautukset siksi aikaa että tuomion tuomion vaikutukset ja siihen liittyvät mahdolliset prosessiongelmat on selvitetty minusta on hurskastelua olla kauhistunut siitä että poliisi tekee itsenäisen päätöksen sen suhteen missä järjestyksessä ja aikataulussa se jonkin tehtävän hoitaa kun tässä maassa ei koko sen sata vuotisen itsenäisen historian aikana ole ollut semmoista poliisia joka ei tätä priorisointia olisi tehnyt ihan joka ikinen päivä ihan joka ikinen päivä poliisi jättää osan poliisilain perusteella sen tehtäväkenttään kuuluvista asioista hoitamatta tai siirtää jonkin asian hoitamisen vähän myöhemmäksi sen takia että jotakin kiireellisempää tulee vastaan tai joku vaatii lisäselvityksiä tämä on aivan normaalia tässä ei ole mitään uutta eikä outoa myöskin palautuksien osalta tällaista harkintaa on käytetty ainakin nyt vuosia niin kauan että se on vakiintunut meille normaaliksi osaksi esimerkiksi sillä perusteella että lapsella on on ollut koulu kesken on saatettu siirtää palautusta sen verran että kouluvuosi on saatettu loppuun ennen kuin sitten on lähdetty kotimaahan tai jonkun muun syyn takia poliisi hoitaa jatkuvasti erilaisia tehtäviä ja ja olisi kovin kummallista mikäli poliisi ei pystyisi priorisoimaan tilanteen vaatimalla tavalla näitä tehtäviä suhteessa toisiinsa minun nähdäkseni se että me saamme äärimmäisen vakavan moitteen kansainväliseltä tuomioistuimelta on huomattavasti parempi syy keskeyttää jokin toiminta hetkeksi ja pysähtyä miettimään kuin esimerkiksi se että resurssipulan takia poliisi tekee jatkuvasti ohivetoja ja jättää rikoksia selvittämättä

puhemies tässä edustaja kontula kävi hyvin läpi millaisia ongelmia se tuottaa jos keskitytään pelkästään siihen mitä yksi laskennallinen malli meille todellisuudesta kertoo ja tähän tahdon yhtyä sillä on todellakin niin että suomessa ymmärtääkseni haluaa nostaa suomalaisten koulutustasoa siihen olemme peräti yhdessä sitoutuneet haluaa vähentää köyhyyttä täällä ja haluaa varmistaa että jokaisella on hyvät edellytykset omalle elämälleen nyt kun tietopalvelu tuottaa sen tiedon että esimerkiksi köyhimpien suomalaisten sosiaaliturvan korottaminen kahdellakymmenellä eurolla vähentää työllisyyttä oppositio rientää siihen lopputulemaan että tämän työllisyyden laskennallisen heikkenemisen takia ilmeisesti tämä korotus olisi pitänyt jättää tekemättä ollaan kyllä syvässä kuopassa kun pitäisi pystyä tekemään kestäviä ratkaisuja kokonaisuuden kannalta ei pelkästään pelkästään sen kannalta mitä yksi malli meille työllisyydestä kertoo jos katsotaan empiirisen tutkimuksen kautta mitä todella tapahtuu jos kaikista köyhimpien tilannetta kohennetaan edes vähän kahdellakymmenellä eurolla esimerkiksi niin se että ihmiset todella jättäisivät työllistymättä ei ole mitenkään ainakaan niin suoraviivainen asia kuin mitä oppositio tässä antaa ymmärtää eikä myöskään tietopalvelu väitä väistämättä kävisi niin että nämä ihmiset sitten jäisivät kotiin päinvastoin empiirisen tutkimuksen pohjalta me tiedämme että valtaosa kaikista köyhimmistä sosiaaliturvan varassa elävistä suomalaisista todella haluaisi käydä töissä vaikka oma tulotaso ei siitä merkittävästi kohenisi ongelmana vain on että meillä on tilanteita joissa sosiaaliturvan rakenteiden ja viritysten takia työn vastaanottaminen ei kannata aina koska ei voi olla varma menettääkö siinä enemmän sosiaaliturvaa kuin mitä palkkatuloina saa tämä koskettaa etenkin ihmisiä jotka tekevät osa aikaista työtä ihmisiä jotka tekevät keikkatöitä näitä yhä yleisempiä työn muotoja sen tähden onkin tärkeää että hallitus tarttuu sosiaaliturvan uudistamiseen jälleen kerran sosiaaliturvauudistus tulee tuskin olemaan sellainen että pystyttäisiin tietopalvelulla arvioimaan kuinka paljon työpaikkoja se tuottaa tai jättää tuottamatta mutta silti se on tehtävä se on tämän maan parhaaksi ja koska tutkimusta laaja alaisemmin katsottuna me pystymme tietämään että se todellakin on keino parantaa työllisyyttä joten todella peräänkuulutan erilaisten tietolähteiden yhdistelyä empiirisen tutkimuksen ottamista näiden mikromallien rinnalle jotta voimme kattavammin kehittää tätä maata jos mennään tähän suuntaan jossa edustaja kontulan sanoin pienellä kikkailulla säädetään lukuja niin että saadaan joitain laskennallisia vaikutuksia aikaan yhdellä kapeasti mitatulla sektorilla niin se ei kyllä vie tätä maata yksinänsä eteenpäin pitää pystyä katsomaan todellisuutta laajasti ja kuuntelemaan ja hankkimaan tietoja muualtakin kuin sieltä sinänsä hyvin ansiokkaasta tietopalvelusta kukaan ei täällä ole sanonut etteivätkö ne luvut noiden parametrien ja noiden mallien pohjalta pitäisi paikkaansa mutta se on vain yksi suppea tietolähde

arvoisa herra puhemies hyvät kansanedustajat vielä haluan mainita nuorten ja lasten mielenterveyspalveluista ja siitä millä tavalla voisimme heitä tukea on todellakin niin että me vietämme tällä hetkellä lapsen oikeuksien viikkoa ja me vietämme myös mielenterveysviikkoa ne ovat tällä hetkellä menossa ja ensi viikolla meillä on omaishoitajien viikko eli meillä on kaikki tärkeät viikot tulossa ja kaikkien heidän asioista haluan jotakin tässä mainita lapsiperheköyhyys on erittäin vakava asia suomessa ja yhä useampi perhe kärsii lapsiperheköyhyydestä käsitelleet lapsilisäasiaa sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja kun lisätalousarvio kohdistaa resursseja sinne lisävoimavaroihin tukeakseen mielenterveyspalveluja lapsille ja nuorille niin nostan tämän lapsilisäteeman myös esiin näen että sillä on köyhyyttä vähentävä vaikutus ja se ennaltaehkäisee myös ongelmia perheissä jos ei ole varaa ostaa esimerkiksi vaatteita lapselle niin hän voi joutua kiusatuksi ja tämä kiusaamisteema on yksi minkä esimerkiksi me nostamme omassa vaihtoehtobudjetissamme esiin haluamme tehdä kaikkemme koululaisten mielenterveyden edistämiseen ja kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen

huomasin että myös sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja kansanedustaja vehviläinen on saapunut saliin niin tiedustelisin tieltä mikä teidän kantanne on tähän lapsilisän korottamiseen olen lukenut

hallitus rintamasta huolimatta tälle perussuomalaisten lausumalle mutta sitten vielä tähän

täällä kohdennetaan yksitoista pilkku kaksi miljoonaa euroa soteen siitä menee osa tietojärjestelmiin kysyisin teiltä hyvä ministeri siellä aitiossa että mitä sille sote uudistukselle nyt kuuluu kun loppuvuosi on tulossa onko jotakin mahdollisesti

ei kuuluisi mennä niin ei ole kenenkään etu että laittomasti maassa oleskelevat ovat täällä meidän suomessamme meidän kaduillamme tämä lisätalousarvio kohdistaa myös viisisataatuhatta euroa tahdosta riippumattoman psykiatrisen hoidon kustannuksiin niissä tapauksissa kun henkilöllä ei ole kotikuntaa suomessa eikä hoidon maksaja määräydy minkään muun lainsäädännön nojalla minua huolestuttaa suuresti se että kun yhteiskuntamme antaa palveluja niin olisi hyvä että ne kustannukset saisimme perittyä takaisin ja haluaisin kuulla että onnistuuko tällainen takaisinperintä milloinkaan tai koskaan se olisi myös sellainen tärkeä signaali että kun saa niin sitten myös se jostakin peritään takaisin vielä mielenterveyteen liittyen me kohdistamme iltapäivätoiminnan ja liikunnan tukemiseen myös resursseja mikä on erittäin tärkeä teema myös siinä että jokaisella olisi harrastus jokaisella olisi tekemistä se edistää mielen hyvinvointia

arvoisa puhemies olen samaa mieltä edustaja juvosen kanssa siitä että lapsiperheköyhyys on vakava asia ja sen takia lapsilisien korottaminen on tärkeää mutta kuten olemme saaneet molemmat molemmat sosiaali ja terveysvaliokunnassa selvityksen niin jos lapsilisää nostettaisiin kymmenellä eurolla ensimmäisestä lapsesta alkaen se maksaisi satakaksikymmentä miljoonaa euroa ja kuten tiedämme tässä lisätalousarviossa sellaista summaa ei tähän ole samassa yhteydessä haluan tuoda esille sen mistä keskustelimme viime viikolla lapsilisää koskien tässä ensimmäisessä

arvoisa herra puhemies täällä on käyty keskustelua eduskunnan tietopalvelusta ja hämmästelen vähän sitä siellä kuitenkin virkamiehet toimivat virkavastuulla ja tekevät sitä työtä mitä me sinne annamme ryhmistä ja kyllä minusta siihen pitää voida luottaa kun muistelen taas tapani mukaan vähän menneitä niin kyllä viime vaalikaudella oppositiopuolueet jotka olivat täällä vasemmalla luottivat täysin

nyt tietopalvelu ei olekaan sitten luotettava huonot ohjelmat kuulemma eli ihmeellistä ihmeellistä tämä on varmaan me huomenna sitten kun käsittelemme vaihtoehtobudjetteja joudumme aika erikoiseen tilanteeseen jos hallituspuolueet sanovat että tietopalvelun laskelmiin ei voi luottaa viime vaalikaudella voi luottaa nyt ei onko niin että on peilin syy jos naama näyttää vinolta ei kyllä se taitaa olla siellä jonka kuva sieltä näkyy arvoisa puhemies oppositiossa meidän on pakko luottaa eduskunnan meillä ole sitä koneistoa mikä hallituspuolueilla on käytettävissä ministeriöiden kautta ja siksi me luotamme ja teemme siltä pohjalta työtä ja sitten on tietysti todistustaakka niillä jotka sanovat ettei niin ole että tietopalvelu on väärässä arvoisa puhemies tuolla valtiovarainvaliokunnassa eri yhteyksissä keskusteluissa tai asiantuntijakuulemisissa on tullut ilmi ensi vuoden budjetin osalta ja myös vähän pitemmälle katsoen että hallitus panostaa jopa kaksi miljardia euroa ensi vuonna ja seuraavina vuosina likipitäen samat summat hiilineutraalisuuden saavuttamiseen

suomen päästöt ovat pikkuisen yli promille globaaleista päästöistä ja sitä vastaan sitä promillea vastaan hallitus taistelee tällä loppuvaalikaudella ehkä jopa viidellä kuudella seitsemällä miljardilla eurolla meidän verovaroja uskomatonta kyllä on todella tehotonta samaan aikaan hallitus hyväksyy sen ja jopa eräät eu maat eivät taistele juuri lainkaan hiilidioksidipäästöjä vastaan jos otetaan järki käteen ja suhteutetaan tätä tilannetta niin meillä on siis valtavasti varaa käyttää paljon tehokkaammin rahaa ja poistaa niitä tekijöitä jotka ovat todellisia ongelmia meillä kansallisesti miljardit pyörivät väärään suuntaan tässä suhteessa tarvitaan muutosta ja tähän perussuomalaiset ainoana puolueena ovat valmiita kaikki muut vuosi sitten sitoutuivat aivan kohtuuttomiin tavoitteisiin joilla sitten muun muassa meidän teollisuuttamme rangaistaan tavallista asujaa liikkujaa ja ruoansyöjää syyllistetään tämä ei ole viisasta politiikkaa eikä vastuullista meidän on pantava lähtökohdaksi se että saastuttaja maksaa ja globaalisti saastuttajat ovat muualla kuin suomessa suomen kansa ei sitä tee meillä on maailman puhtain teollisuus jota ei kannata ajaa näillä määräyksillä ja rangaistuksilla maasta ulos arvoisa puhemies kun käyttäisimme nämä ilmastotaisteluun ohjattavat miljardit työllisyyden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden alueellisen kehityksen maatalouden ja metsätalouden suomi olisi loistava hyvässä kunnossa kunnat eivät olisi sellaisessa ahdingossa kuin ovat nyt ja niin edelleen eli tämä on arvovalinta ja me nostamme nämä asiat esille vaikka saamme siitä tietysti kovat syytökset mutta on suhteellisuuteen nojaava lähtökohta että emme ammu promillea miljardeilla vaan puolustamme suomen kansaa ja ajamme kansainvälisillä kentillä vastuuseen niitä jotka eniten aiheuttavat maapallon ilmakehän ongelmia

arvoisa

erittäin vastuullinen keskustaoikeistolainen hallitus jossa olimme myös mukana aloitti työnsä niin tilanne oli täysin erilainen kuin taas tänä päivänä kun nykyinen hallitus aloitti velkaa otettiin yli kuusi miljardia työttömyys oli korkealla monilla monilla ihmisillä oli näköalattomuus tulevaisuudesta ja suomen julkinen talous oli täysin kuralla rakennetoimien työllisyystoimien ja menoleikkausten kautta velkaantuminen saatiin kuriin ja myös työllisyys vahvaan kasvuun yli sataneljäkymmentätuhatta ihmistä pääsi töihin heistä vielä valtaosa kokopäiväisesti täällä on myös aikaisemmin pohdittu sitä oliko hallituksella mitään vaikutusta työllisyyden kasvuun no totta kai oli ja tämä on myös etlan tutkimuksella erikseen todistettu jos jos tämä hallitus olisi halunnut jatkaa tätä hyvää työtä siihen olisi ollut kaikki mahdollisuudet siis huolehtia siitä että yhä useampi suomalainen pääsee töihin ja tämän maan talous saadaan kuntoon koska vain sen kautta voidaan turvata se että myös tulevat sukupolvet saavat hyvät palvelut että koulutukseen riittää rahaa ja ja että he he eivät saa kohtuutonta velkataakkaa kantaakseen edustaja viitaselle haluan todeta myös sen että kaikki helpot toimet työllisyyden hyväksi on jo tehty ja oikeastaan nyt on kyse enää siitä onko tässä salissa päättäjillä rohkeutta tehdä työllisyyttä lisääviä uudistuksia joiden avulla ihmiset pääsevät töihin verotulot kasvamaan ja talous saadaan kuntoon vai halutaanko valita toinen polku joka on hitaan talouskasvun ja näivettymisen tie jossa julkista taloutta joudutaan tulevina vuosina vain juustohöyläämään ja veroja korottamaan kun päättäväisyyttä tässä salissa työllisyyden parantamisessa ei löydy valinneet tuon ensimmäisen vaihtoehdon arvoisa herra puhemies kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa saamme kuusikymmentätuhatta uutta työpaikka jokaisessa tulodesiilissä ihmisten tulot kasvavat moni saa toivoa ja paremman toimeentulon ahkerat työssäkäyvä ihmiset saavat enemmän käteen palkastaan kun tämä nykyinen hallitus toimillaan johtaa tilanteen siihen että tavallisten suomalaisten palkkaverotus todellisuudessa ensi vuonna kiristyy vaikka tässä salissa on on muuta sanottukin enemmän toivoa tulevaisuudesta ja yrittäjille paremmat edellytykset toimia arvoisa puhemies jatketaan keskustelua sitten edelleen jos se on tarpeellista
arvoisa

puhemies käsittelemme tosiaan lisätalousarvioesitystä ja ajattelin että en en tässä kohtaa puheenvuoroa ota mutta nyt tuntuu kuitenkin siltä että tässä on useampi puheenvuoro mennyt tuonne sosiaali ja terveyssektorin puolelle ja ajattelin sen takia muutamaa asiaa kommentoida olen ihan samaa mieltä kuin edustaja juvonen siinä että lapsilisien korottaminen myös ensimmäisestä lapsesta lähtien olisi tärkeä asia täytyy vain huomioida se että tämä hallituksen esitys lähtee nyt siitä liikkeelle että huomioidaan juuri yksinhuoltajaperheet monilapsiset perheet ja pienten alle kolmevuotiaiden lasten perheet jotka kohtaavat kaikkein eniten tällä hetkellä näitä

mikä nyt on aloitettu ja kohdistettu juuri näille perheille jotka ovat kaikista suurimmissa köyhyysriskeissä tulee ehdottomasti jatkaa myös tulevaisuudessa mutta niin kuin valiokunnan puheenjohtaja vehviläinen tuossa nosti esille perussuomalaiset nyt esittävät mikäli se nyt on se kymmenen euroa jokaiselle ensimmäisestä lapsesta siihen eivät rahat riitä mikäli se on niin että jaetaan tämä nykyinen summa kaikille niin kyse on tosiaan vain seitsemästäkymmenestäviidestä sentistä

meillä tällä hetkellä ole olemassa esimerkiksi kaihileikkaustakuuta ja siinä mielessä on hyvä katsoa se kokonaisuus mitä tulee myös näihin terapiapalveluihin tulevaisuudessa

arvoisa puhemies liittyen tässä välillä edellisen puheenvuoroni jälkeen käytyyn keskusteluun minulla ei ole mitään sellaista tietoa etteikö tietopalvelu käyttäisi maan parhaita laskentavälineitä ja etteikö tietopalvelun lukuihin lukuihin voisi luottaa aivan niin kuin mihin tahansa vakavalla mielellä tehtyihin laskelmiin voi luottaa kaikkien laskelmien käytössä ehtona kuitenkin on ymmärrys siitä mitä on laskettu mitä ei ole laskettu ja mitä ei edes voi laskea laskelmat eivät vapauta poliitikkoja omasta omasta ajattelusta omien aivojen käytöstä eivätkä ne numerot yksinään kerro mitään vaan laskelmat samalla tavoin kuin kaikki muukin tutkimus edellyttävät sitä että niitä käyttävä henkilö ymmärtää millaista välinettä hän on käyttämässä miksi ja mihin lisäksi meidän poliitikkojen tehtävä on sinänsä vaikea että me emme askartele minkään yksittäisen suljetun järjestelmän kanssa vaan meidän työmme kohteena on yhteiskunta joka on avoin järjestelmä ja jossa on aina ääretön määrä muuttujia samanaikaisesti jos yhteiskuntaan aikoo tehdä jollakin lailla järkeviä muutoksia on pyrittävä kokonaisymmärrykseen siitä mitä kaikkea siellä tapahtuu ja tällaista kokonaisymmärrystä ei voi hankkia pelkästään laskelmilla laskelmat ovat tärkeitä hyödyllisiä jos niitä osaa käyttää mutta sen lisäksi on käytettävä niitä muita tiedonhankinnan menetelmiä joita erilaiset akateemiset suuntaukset meille tarjoavat ja joita voi sitten täydentää myös esimerkiksi omalla kokemuksellaan annan yhden esimerkin täällä on paljon puhuttu siitä mitä tekee kaksikymmentä euroa perusturvaan lisää jos me katsomme pelkästään sisu laskelmaa ja katsomme sellaista puhdasta tyhjää tilannetta missä meillä on vain perusturva joka nousee kaksikymmentä euroa niin voidaan todella sanoa että sillä varmaankin on työllisyyttä vähentävä vaikutus mikroskooppisen pieni mutta joka tapauksessa sellainen on mutta meillähän ei ole missään maailmassa tällaista järjestelmää jota tässä nyt on kuvattu meillä on olemassa hyvin monimutkainen sosiaaliturvajärjestelmä josta

vain yhden osion ja kun tämä kaksikymmentä euroa siellä perusturvassa ei tarkoita vain kahtakymmentä euroa lisää tälle henkilölle joka perusturvaa saa vaan se tarkoittaa myös että merkittävä osa henkilöistä siirtyy toimeentulotuen piiristä pelkän perusturvan asumistuen ja ehkä satunnaisten ansiotulojen varaan

tällä taas on työllisyyttä lisäävä merkitys sen takia että sen perusteella mitä me laadullisesta työllisyystutkimuksesta tiedämme ja tämä on hyvin alitutkittua aluetta toimeentulotukijärjestelmä sisältää vahvoja kannusteita välttää työllistymistä sen takia että taloudelliset kannustimet ovat nolla ja byrokratiakustannukset ovat miinusmerkkiset eli jos toimeentulotukiasiakas ottaa sellaisen pätkätyön vastaan joka saattaisi joskus myöhemmin johtaa työllistymiseen riskeeraa minimitoimeentulonsa ja sen että kaapista löytyisi edes sitä kaurapuuroa jos ei ymmärrä tätä tukien keskinäistä suhdetta ja ymmärrä sitä että ihmisten toimintaan vaikuttavat taloudellisten kannusteiden lisäksi myös esimerkiksi nämä sosiaaliturvabyrokratiaan liittyvät riskit ja niistä seuraava epävarmuus ei mitenkään pysty arvioimaan sitä miten joku muutos sosiaaliturvajärjestelmään vaikuttaa esimerkiksi työllisyyteen okei tällä hetkellä meillä ei ole niin paljon tietoa että oikeasti varmasti tiedettäisiin mitenkä se kaksikymmentä euroa siihen työllisyyteen vaikuttaa koska siinä on moneen suuntaan vaikuttavia tekijöitä samanaikaisesti mutta ainakin me voimme sanoa että asia on paljon enemmän kuin yksittäinen laskelma ja ainakin voidaan sanoa se että vaikutukset menivät ne sitten nollan ylä tai alapuolelle ei kovin paljoa todennäköisesti todennäköisesti ovat muilla mittareilla merkityksellisempiä kuin sillä työllisyysmittarilla niin kuin toki niiden

arvoisa puhemies tässä jo salista poistunut edustaja edustaja zyskowicz otti esille sen että hän ei usko näihin hallituksen työllisyystavoitteisiin tai siihen tavoitteeseen että julkinen talous on tasapainossa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme itse asiassa tämä hänen puheenvuoronsa toi mieleeni neljän vuoden takaiset ajat aivan sama tilanne oli kun sipilän hallitus aloitti ja pani erittäin kunnianhimoiset tavoitteet itselleen saada suomi jälleen nousuun ja ja kuntoon ja ensimmäiset kaksi vuotta menivät kyllä aika pitkälle siihen täällä salissa että silloinen oppositio kerta toisensa jälkeen toisti että nämä ovat mahdottomat saavuttaa ja hallitus ei tule näitä saavuttamaan mutta itse ajattelen niin että nyt meidän pitäisi kaikkien ei pelkästään kaikkien keskittyä tekemään töitä antamaan omia esityksiä sen eteen että että tämä työllisyys voisi parantua ja talous voisi suomessa myös olla tasapainossa kaksituhattakaksikymmentäkolme se ei ainakaan sillä ole tasapainossa että hoetaan täällä pyritään siis luomaan ilmapiiriä että ei tämä kuitenkaan onnistu ette te kuitenkaan onnistu ja sekin pitää paikkansa että kyllähän taloustilanne oli aivan toisenlainen silloin kun edellinen hallitus aloitti meillä oli takana hallituskausi jossa oli syntynyt satatuhatta työtöntä lähdettiin ihan eri tilanteesta kuin lähtee rinteen hallitus rakentamaan eteenpäin mutta se mikä yhdistää on se että pannaan kunnianhimoiset tavoitteet edellinen hallitus laittoi seitsemäänkymmeneenkahteen työllisyysasteen

ja saavutti sen niin että hallituskauden loppupuolella jopa ylitettiin se tavoite kuten myös monet muutkin tavoitteet nyt tavoitteena on seitsemänkymmentäviisi prosenttia joka on siinä mielessä kunnianhimoinen että mitä korkeampaa lukua tavoitellaan sitä haastavammaksi tämä työ käy olen erittäin iloinen siitä että kuulin täällä valtiovarainministeri lintilän puheenvuoron jossa hän voimakkaasti korosti sitä että hallitus tekee koko ajan töitä sen eteen että me tulemme saamaan konkreettisia toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi yksittäisiin päivämääriin ei ole juututtu vaan vaan työtä tehdään koko ajan ja näin pitääkin tehdä kysymys on todellakin siitä että kun meidän ikäluokat pienenevät ja niitä tekeviä käsiä on kaikkialla vähemmän kuin aikaisemmin niin meidän on pakko saada kaikki työikäiset ja työkykyiset tekemään töitä jotta me pystymme pitämään tämän meidän palvelujärjestelmämmekin kunnossa laajemminkin ja sen takia me tarvitsemme myös paitsi kotimaisen työvoiman työllisyysasteen nostoa myös työperäistä maahanmuuttoa jos meidän syntyvyys on näinkin alhaalla kuin valitettavasti näyttää niin jotta me pystymme taloudellisen hyvinvoinnin ja palvelut takaamaan kaikille suomalaisille meidän pitää olla avoimempia niitä ihmisiä kohtaan jotka haluavat ulkomailta tulla tänne suomeen tekemään töitä

arvoisa puhemies edustaja lohi toi hyvin esille sen missä tilanteessa me tällä hetkellä olemme tässä kun olen tänään tätä keskustelua kuunnellut tänäänkin niin olen todennut sen että kuulemme jatkuvasti hyvin voimakasta epäuskon saarnaa siitä että hallitus ei onnistu hallitus ei onnistu hallitus ei onnistu mutta aivan kuten edustaja lohi totesi tosiasia on että vasta tulevaisuus ja tulevat päivät näyttävät sen onnistuuko hallitus työllisyystoimissaan me olemme selvästikin keinoista ehkä eri mieltä mutta se meitä yhdistää sekä hallitusta että oppositiota että me olemme samaa mieltä siitä että me tarvitsemme tähän maahan työtä aivan aivan ehdottomasti itse olen sitä mieltä vahvasti myöskin asiantuntijoiden näkemyksiin vedoten että hallituksen työllisyyspolitiikan suunta on oikea koska hallitus pyrkii nyt hyvin hyvin eri tavoin saamaan työtä ja toimeentuloa koko suomeen ja eri eri tavoin tarkoittaa sitä että meillä on erilaisia keinoja käytössä koska myöskin työn työn ulkopuolella olevien elämäntilanteet ovat erilaisia siksi me tarvitsemme esimerkiksi esimerkiksi toimia joilla me saamme osatyökykyiset töihin ja myöskin mahdollisuuksia siihen että että osa aikatyö olisi olisi mahdollinen pidän hyvin tärkeänä myös sitä että me takaamme takaamme meidän maataloutemme ja meidän metsäteollisuutemme toimintaedellytykset niin että niin että voimme luoda työtä koko maahan kyllähän hallitus uskoo siihen työllisyystavoitteeseen joka hallituksella on me keskustassa olemme esittäneetkin oman listan siitä että me tarvitsemme erilaisia työllisyystoimia nämä nämä keinot meillä ovat esimerkiksi ne että me haluamme paikallista sopimista edistää me haluamme ratkaista meidän kohtaanto ongelman ja me haluamme työllistää nuoria esimerkiksi oppisopimuskoulutusta lisäämällä on aivan selvää että me tarvitsemme uusia toimia ja hallitus tulee niitä myöskin esittämään mutta tässä vaiheessa on aivan mahdotonta sanoa että hallitus ei onnistuisi työllisyystavoitteessaan vaan kyllä me lujasti uskomme siihen ja kun viime kaudesta tässä on puhuttu niin täytyy todeta että moni on ehkä unohtanut tai sitten ei tosiaankaan tiedä sitä että kyllähän viime kaudella tosiaan tehtiin todella paljon hyviä parannuksia perusturvaan erittäin merkittäviä merkittäviä korotuksia esimerkiksi takuueläkkeeseen ja pienimpiin vanhempainpäivärahoihin ja sairauspäivärahoihin ja opiskelijaperheelle otettiin käyttöön opintotuen huoltajakorotus

vielä sadanneljäntoista miljoonan euron lisäystä jotenka noin yhdeksäntoista miljoonaa vähemmän otetaan velkaa tässä on asiat varmaan tullut moneen kertaan hyvin selvitettyä esimerkiksi nämä ytt mitkä meillä on migrillä migrillä ja ruokavirastossa niin näillä pienillä rahoituksilla päästään eteenpäin niin että hallinto toimii hyvin yhtä lailla useille kymmenille tuhansille maanviljelijöille kuin myös useille tuhansille maahanmuuttajille varsinkin näen huolta näistä asiantuntijamaahanmuuttajista tässä on myös yksi tekninen mutta erittäin tärkeä juttu myös maaseudun kehittämisen kannalta manner suomen maaseudun kehittämisohjelman peruuntuneet valtuudet budjetoidaan uudestaan jotta me saamme tämän koko maaseudun kehittämisohjelman kokonaan toteutettua nämä ovat pieniä rahoja levitettynä useiden leader hankkeiden ja useiden meidän kehittämistoimijoiden kautta mutta ne pienet hankkeet kehittävät vahvasti meidän maaseutualuetta ja ovat vahvana tukena meille myös vapaaehtoistoiminnan osalta kuntarahoituksen osalta on tärkeää että myös eu rahoitus tullaan käyttämään huolellisesti ettei rahoitusta tulla palauttamaan takaisin tärkeä näkökulma myös tässä kuten edellisessäkin lisätalousarviossa on että satsaamme liikenteeseen liikenteeseen edellisessä budjetissa oli enemmän myös liikennehankkeisiin mutta myös suuriin raidehankkeisiin ja niiden investointeihin tässä budjetissa vahvistetaan meidän tulevia ratahankkeita ja näen erittäin tärkeänä että ratakapasiteettia muun muassa helsingin helsingin ja tampereen välille voidaan vahvistaa suunnittelua voidaan käynnistää näillä rahoilla ja minä toivon että suunnitteluaikaa voitaisiin myös jollain tavalla lyhentää nyt on keskusteltu että suunnitteluun menisi neljä vuotta plus valitukset ja sen jälkeen voitaisiin kauha lyödä maahan ehkä vuosikymmenen loppupuolella mutta toivon että nämä prosessit olisivat nopeampia ja myös

arvoisa puhemies tuossa edellä edustajat lohi ja aittakumpu kyseenalaistivat opposition kritiikin sitä kohtaan onko hallitus saavuttamassa näitä tärkeitä tavoitteita muun muassa seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysastetta tämä meidän kritiikkimme perustuu siihen tosiasiaan että hallitushan ei ole toistaiseksi esittänyt ainuttakaan sellaista työllisyyskeinoa jolla olisi riippumattomien asiantuntijatahojen mukaan aidosti isoa vaikutusta

laskelman mukaan haitallinen miinus viisituhatta työllistä tämän laskelman mukaan edustajat lohi ja aittakumpu peräänkuuluttivat myös sellaista rakentavaa keskustelua näistä työllisyyskeinoista juuri sen takia kokoomus on jo kesällä esittänyt kuudentoista keinon listan jolla suomen työllisyysastetta saadaan nostettua ja osana vaihtoehtobudjettia on nyt esittänyt vielä lisää näitä työllisyyskeinoja yhteensä kahdeksantoista eri keinoa joilla saataisiin suomeen yli kuusikymmentätuhatta uutta työllistä nämä kokoomuksen esittämät työllisyyskeinot riippumattomien asiantuntijatahojenkin mukaan vaikuttavat keinot ovat ovat hallituksen käytössä ja ja totta kai suosittelemme että että hallitus niihin tarttuu ja ryhtyy niitä toimeenpanemaan haluan nostaa esille tästä kokoomuksen vaihtoehtobudjettikokonaisuudesta muun muassa ansiosidonnaisen porrastuksen joka olisi varsin kannatettava ja suomalaistenkin laajasti hyväksymä keino sen lisäksi keinoja olisivat muun muassa ansiotuloverotuksen keventäminen asumistukimenojen jäädyttäminen työttömyysputkesta luopuminen ulosoton suojaosan korotus ja paikallisen sopimisen lisääminen nämä ovat tutkitusti riippumattomien asiantuntijatahojen mukaan vaikuttavia keinoja jotka hallitus voi koska tahansa ottaa käyttöön ja tässä hallitusta totta kai tuemme

lyhyt esittely sinällänsä kyllä merkittävästä asiasta yksi keskeisiä huolenaiheita suomen taloudessa on jo pitkään ollut investointien puute finanssikriisin jälkeisenä aikana heikko kysyntä näyttää vähentäneen yritystemme investointeja uuteen teknologiaan tämä on voinut osaltaan pitkittää suomen talouden pääsyä kasvun tielle investoinnit ovat välttämättömyys jotta yrityksemme pärjäisivät kilpailussa ja kykenisivät ylläpitämän kasvua kapasiteetti on monessa korkeassa käytössä ja teknologian kehityksen eturintama liikkuu nyt nopeasti hallituksen roolina investointien edistämisessä on varmistaa se että yritysten investointiympäristö on suopea pidän tätä tärkeänä tehtävänä minkä vuoksi pyysin valtiosihteeri kansliapäällikkö martti hetemäkeä valmistelemaan alkusyksystä esityksen pikaisista toimista investointien liikkeelle laittamiseksi selvityksen seurauksena hallitus päätti budjettiriihessä valmistella pikaisella aikataululla hallituksen esityksen määräaikaisista kaksinkertaisista poistoista laiteinvestointeihin kannustamiseksi tämä esitys on nyt käsiteltävänä täällä eduskunnassa hallitus esittää että säädetään laki koneiden kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina kaksikymmentä viiva kaksikymmentäkolme lain mukaan uusien elinkeinotoiminnan tai maatalouden käytössä olevien koneiden ja laitteiden hankinnan menoista saisi tehdä kaksinkertaiset poistot säännönmukaisiin poistoihin verrattuna kaksinkertaiset poistot koskisivat uusia vuosina kaksikymmentä hankittuja ja käyttöönotettuja koneita ja laitteita on huomattava että nyt esitetty laki on toimialaneutraali se koskee siten tasapuolisesti kaikkia toimialoja ja kaikkea toimintaa toimenpidettä ei siten pidä verrata aikaisemmin voimassa olleisiin määräaikaisiin lakeihin jotka ovat koskeneet vain tehtaissa ja työpajoissa käytettäviä koneita ja laitteita merkittävä lisäys on muun muassa palvelusektorin mukaan tuleminen näiden kaksinkertaisten poistojen piiriin arvoisa puhemies tämän merkitys on suomalaisille yrityksille erittäin kannustava ymmärrän hyvin yrityksiä joissa taloudellinen tilanne ei mahdollista investointeja mutta niissä tilanteissa joissa yritys pohtii onko heillä kykyä investoida niin että yrityksen talous kestää sen tämä

arvoisa puhemies

korotetut poistot saisi tehdä enintään neljänä verovuonna peräkkäin kun aiemmat vastaavat lait ovat olleet hyvin lyhytaikaisia ja oikeuttaneet vain kahden vuoden korotettuihin poistoihin verovelvollinen voisi vähentää neljässä vuodessa yhdeksänkymmentäkolme pilkku prosenttia uuden elinkeinotoiminnassa tai maataloudessa käytettävän koneen hankintamenosta tulorahoitus nousee täten arvoonsa maataloudessa vähennysmahdollisuutta terästäisi osaltaan mahdollisuus käyttää myös investointivarauksena toimivaa tasausvarausta on tärkeää että myös maatalous otettiin ensimmäistä kertaa mukaan kaksinkertaisen poisto oikeuden sallivaan verolainsäädäntöön maataloutta kohdellaan nyt yhdenvertaisesti elinkeinotuloverolain mukaisen toiminnan kanssa arvoisa puhemies korotetuilla poistoilla ei ole lopullista pienentävää vaikutusta verokertymien määrään sillä kyse on vain verotuksen lykkääntymisestä pääministeri antti rinteen hallituksen hallitusohjelman mukaisesti veroperustemuutokset korvataan kunnille täysimääräisesti

puhemies tämä esitys väliaikaisista korotetuista poistoista on tehty juuri tähän aikaan ajatellen sitä että tämän avulla voitaisiin kannustaa yrityksiä investoimaan varmasti tämä on osaltaan myös toimenpide jonka avulla voidaan saada lisää työllisyyttä ja kasvua ja puhuria talouden rattaisiin

kun täällä käytiin äsken varsin kiivas keskustelu esimerkiksi kokoomusopposition kanssa siitä että ei ole yhtään mitään työllisyystoimia hallituksella niin tämä kuitenkin kelpaa myös oppositiolle että nyt yritämme muun muassa tällä tavoin tukea yrittäjyyttä eli tässä suhteessa en oikein aina ymmärrä sitä kritiikkiä kun sanotaan että hallitus ei mitään koskaan tee kun tässä on kuitenkin muutamaan kuukauteen viiteen kuukauteen aika moniakin asioita

siitä että teemme tällaisen tuli hetemäeltä budjettiriihen yhteydessä silloin tuli kaksi erilaista uutta ajatusta näistä veropuolen asioista tämä oli toinen ja ja toinen on sitten tämä tutkimuskannustin josta varmaan tulee jatkossa esitys eli eli hetemäen investointipaketista tai miksikä sitä nyt sitten kutsuttiinkaan siellä hallituksen parissa on nyt siis tässä vaiheessa kaiken kaikkiaan kysymys se että tämä tämä kohdistuu nimenomaan uusiin investointeihin voi olla merkitykseltään hyvinkin tärkeää olen ymmärtänyt että hallitus on myös perustellut tätä kohdistumista uusiin investointeihin lähinnä sillä että sillä voisi olla vaikka myönteisiä ympäristövaikutuksia kun sitä kautta voisi vaikka joku kone tai laitekanta uusiutua ja se on tietenkin sitä kautta ihan ihan hyvä perustelu ymmärsin että että kun tämä budjettiriihessä on kehitetty luonnollisesti myös valmistelu on ollut kohtuullisen nopeaa ja varmasti sen vuoksi on tarkkaan käytävä tämä tuolla jaostossakin läpi ja ja sitten seurattava sen vaikutuksia ajattelen niin että kun tämä on määräaikainen niin tästä saadut kokemukset voivat sitten osaltaan olla pohjana sille mitä myöhemmin kenties teemme kun kaiken kaikkiaan tämän alueen lainsäädäntöön puututaan verotulomenetyksiä tulee niin kuin kuulimme olen ymmärtänyt että vuositasolla voi olla miljoonaa yhteensä kahdeksansataa viiva yhdeksänsataa miljoonaa vuoteen

mennessä jonka jälkeen sitten vuodesta kaksituhattakaksikymmentäneljä eteenpäin nämä rahat ikään kuin palautuvat tietenkin täytyy sanoa että me nyt sitten menetämme verotuloja tällä meidän kaudellamme ja seuraavaa autamme mutta oli siellä hallituksessa sitten kuka tahansa jos tätä kautta verotuloja alkaa palautua niin muistamme että mehän sen teimme mutta tosiaan puhemies näillä sanoilla jaosto ottaa tämän esityksen myös käsittelyyn

arvoisa puhemies tässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki koneiden kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina kaksituhattakaksikymmentä viiva kaksituhattakaksikymmentäkolme ja lain mukaan uusien elinkeinotulon verottamisesta annetun lain pykälässä sekä maatilatalouden tuloverolain kahdeksannessa pykälässä tarkoitettujen koneiden ja laitteiden hankintamenoista saisi verotuksessa tehdä kaksinkertaiset poistot säännönmukaisiin poistoihin verrattuna jolloin tämä enimmäismäärän korotus koskisi tosiaankin uusia tällä hallituskaudella hankittuja ja käyttöönotettuja hyödykkeitä tosiaankin tässä on aika merkittävät vaikutukset ainakin verotuottojen osalta tässä todetaan että verotuottomenetykset olisivat vuosina kaksituhattakaksikymmentä viiva noin arviolta kahdeksansataayhdeksänkymmentäkolme miljoonaa euroa ja ne tosiaan kohdistuvat nyt sitten tälle hallituskaudelle on tosi tärkeätä kuten tässä on kuultu että vaikuttavuutta tarkkaillaan ja tutkitaan myös hyvin tarkasti etukäteen

tällä hetkellä epäselvää mitkä sen tarkemmat vaikutukset ovat tässä kuultiin että kannustettaisiin uuteen teknologiaan mutta kohdentuminen jää epäselväksi tuleeko tämä kohdistumaan uuteen teknologiaan vaiko johonkin muuhun on selvää että tietysti palvelualoihin vähemmän vaikka ministeri mainitsi myös palvelualat niin todennäköisesti sinne tämä kohdistuu huomattavasti vähemmän koska palvelualoilla tietysti se kustannusrakenne on sellainen että henkilöstömenot muodostavat siitä ihan valtaosan tämäntyyppisiä poistoja on kritisoitu siitä että ne eivät välttämättä lisäisi tehokkaita investointeja koska niin kuin tässä esityksessäkin todetaan korotetut poistot alentavat investoinnin tuottovaatimusta ja kannustavat näin lisäämään investointeja koneisiin kalustoon ja laitteisiin mutta siinähän ei välttämättä saavuteta sellaisia investointeja jotka olisivat niitä kaikkein tehokkaimpia sitten kun katsotaan alueiden elinkeinorakennetta on on myös hyvin todennäköistä että tämä verohelpotus tai tuki kohdistuu enemmän muualle kuin pääkaupunkiseudulle ja ja muualle kuin kaupunkeihin koska niin kuin me tiedämme kaupunkien elinkeinorakenteesta hyvin vähän muodostuu maataloudesta tai teollisuudesta johon tämä kuitenkin vaikuttaisi ensisijaisesti kohdistuvan

suurimman osuuden ihmisistä niin niin siinä mielessä välttämättä tämä ei ole tehokkain työllisyystoimi mutta tästä on varmasti hyvä saada lisätietoja sitten jatkossa samalla tietysti tiedetään että palvelualat mukaan lukien liiketoimintapalvelut muodostavat ihan valtaosan meidän bktstä siinä mielessä nämä vaikutukset niin kuin on todettu on tosi tärkeätä arvioida jotta me tiedämme onko tämä parhaiten käytetty raha koska niin paljon kaikkia verohelpotuksia kuin olisikin mukava tehdä niin toki meidän pitää miettiä että niillä on myös sitten verotuottoihin vaikutusta ja sitten pitäisi pitäisi tietää että ollaan tehty kaikkein

jotka jotka mainittiin tässä esityksessä eivät ole olleet nyt saatavilla täällä eduskunnan päässä mutta tähän päästään tutustumaan nyt yksityiskohtaisemmin ja kuullaan näkemyksiä ja tutkittua tietoa tästäkin ehdotuksesta joka on tullut aika nopealla aikataululla niin kuin edustaja viitanen tuossa aikaisemmin totesi

arvoisa puhemies yrittäjät ja elinkeinoelämä kaipaavat erityisesti vakaata toimintaympäristöä mutta silloin kun on tilanne että maailmantaloudesta ei tule erityistä vetoapua niin kuin nyt tällä hetkellä valitettavasti on on hyvä että suomi miettii itse millä tavalla se pystyisi kannustamaan elinkeinoelämää investoimaan ja kasvamaan nyt meillä on käsillä tässä esitys joka on juuri sen tyyppinen halutaan myös että ne investoinnit jotka olisi muutenkin yrityksissä mietitty järkeviksi olisivat ajallisesti sitä ja tämä esitys nyt sitten kannustaisi näin tekemään juuri nytten tämä on määräaikainen laki ja ehkä tuossa edustaja holopaisen aikaisempi puheenvuoro meni siinä mielessä vikaan että se käsitteli tätä niin kuin tämä olisi jotenkin menetettyä rahaa veronsaajan kannalta mutta kysymyshän on jaksotuksesta puhtaasti jaksotuksesta se tarkoittaa sitä että meille tulee veromenetyksiä korkeimpien poistojen kautta tulevan neljän vuoden aikana mutta sitten ne menetykset kyllä tulevat kokonaan takaisin koska poistopohja pienenee siltä osin yrityksillä ja ja vieläpä tässä on itse asiassa semmoinen taka ajatus omassakin ajattelumaailmassani että silloin kun uusiin koneisiin ja laitteisiin uuteen teknologiaan investoidaan se parantaa myös yritysten tuottavuutta se parantaa myös kilpailukykyä ja se on omiaan lisäämään tulosta ja sitä kautta generoimaan myös suurempia voittoja jotka tuovat itse asiassa sitten vielä suurempia verotuloja valtiolle ja siinä mielessä tämä on vaikkakin yksittäinen toimi minusta järkevä toimi ja ja kiitokset siitä myös ministeri lintilälle minusta tämä on on järkevää tämä on sekä veronmaksajan että veronsaajan kannalta pitkällä tähtäimellä jaksotuskysymys mutta kuitenkin omiaan juuri nyt kun tarvitaan uusiin laitteisiin se mitä on kritisoitu on se että tämä koskee vain uusia laitteita ja koneita eikä käytettyjä se kritiikki osuu siihen että noin kymmenen prosenttia yritysten konehankinnoista on käytettyjä koneita voisi olla fiksua että hankitaan niitä myös kiertotalouden näkökulmasta jotta ne jatkaisivat sitten elinkaartaan jossakin toisessa yrityksessä ehkä jollakin tavalla vielä paranneltuina mutta ymmärrän senkin että tässä ehkä ajattelumaailma lähtee siitä että nimenomaan uudet koneet ja laitteet jotka perustuvat uusimpaan teknologiaan ovat kaikista energiaa säästävimpiä ja siinä mielessä halutaan kannustaa erityisesti niihin niihin investointeihin jotka tukevat nimenomaan uusien laitteiden hankkimista kaiken kaikkiaan minusta tämä esitys on erittäin hyvä yksi osa sitä isoa kokonaisuutta jolla halutaan luoda tämän hallituksen toimesta yrittäjämyönteinen ilmapiiri suomeen ja kannustaa investoimaan tekemään tulosta ja työllistämään
arvoisat edustajat nyt ei mennä debattiin tässä on vain puoli tuntia tätä asiakokonaisuutta varten niin pysytään

arvoisa herra puhemies kiitokset hallitukselle hyvästä esityksestä jolla uusien koneiden ja laitteiden poistomahdollisuus tuplataan neljäksi vuodeksi

koneiden kaluston ja laitteiden vuotuinen enimmäispoisto nousee kahdestakymmenestäviidestä prosentista viiteenkymmeneen prosenttiin kiitokset ministeri lintilän johdolla johdolla tehdylle valmistelulle tämä toteuttaa keskustan ja hallituksen tavoitteita entistä yritysystävällisemmästä ja kilpailukykyisemmästä suomesta kyseessä on uudenlainen verokannustin joka koskee kaikkea yritystoimintaa niin elinkeinotoimintaa kuin maatalouttakin aiemmin käytössä olleet tuplapoistot ovat rajoittuneet ainoastaan tehtaiden työpaikkojen koneisiin ja laitteisiin eivätkä ole koskeneet esimerkiksi palvelualaa nyt tällaisia toimialaan tai paikkaan liittyviä rajoituksia ei ole uskon hyvin että myös palvelualoilla on uusinvestointeja jotka tarvitsevat ja joihin voidaan hyödyntää tätä tätä kannustinta tässä tuplapoistossa on kyseessä merkittävä kädenojennus yrityksille uudistus lykkää veronmaksua lähemmäksi sitä hetkeä jolloin investointi alkaa tuottamaan korotetut poistot alentavat investointien tuottovaatimusta ja kannustavat näin lisäämään investointeja koneisiin kalustoon sekä laitteisiin erinomainen asia tätä on aikaisemminkin kokeiltu todellakin teollisuuden puitteissa mutta nyt annetaan mahdollisuus uusille myös palvelualojen ja myös maatalouden investoinneille lisäksi yritysmyönteinen rinteen kulmunin punamultahallitus edistää eri tavoin pk yritysten toimintaedellytyksiä muun muassa finnveran takausjärjestelmää tullaan kehittämään business finlandin resursseja vahvistetaan kokeillaan ensimmäisen työntekijän palkkaamista helpottavaa rekrytointitukea ja edistetään yritysten neuvontapalveluja työsuhdeasioissa kuten edellisessä pykälässä keskusteltiin hallitus selvittää myös parhaillaan uutta tutkimus ja yhteistyökannustinta eli tki kannustinta siinä on hallituksella vahva tavoite saada neljään prosenttiin muun muassa tki kustannukset suhteessa bruttokansantuotteeseen valtion roolihan siinä on ainoastaan yksi kolmasosa eli me tarvitsemme näillä hallituksen teoilla luottamuksen vahvistumista meidän yritystoimintaamme ja varsinkin kun mietitään tki menoja niin niin kaksi kolmasosaa noin neljästätoista miljardista olisi yritysten itse siihen laittamaa tämä päätös tulee vahvistamaan ja tämä esitys tulee vahvistamaan kuten edellä on kuultu yritysympäristöjä tekemistä tekemistä siinä mielessä ja pitkäjänteisyyttä ainakin tälle neljälle vuodelle vahvistetaan uusien uusien investointien mahdollisuuksia en olen niin skeptinen kuin edustaja holopainen joka tuossa pohti työllisyys ja muita muita vaikutuksia myös aluevaikutuksia näen että nämä kohdistuvat juuri niille työntekopaikoille mitkä tuovat uutta työtä ja uusia uusia tekijöitä toivon että tämä on yksi kannustin myös siihen että me saamme lisää investointeja myös maan ulkopuolelta

arvoisa herra puhemies suomi elää työstä ja yrittäjyydestä työllisyyden ja talouden kasvu jota äskeisessäkin keskustelussa pitkästi pohdittiin lähtee liikkeelle nimenomaan ahkerista yrittäjistä jotka ansaitsevat kannustavan toimintaympäristön siksi olen tavattoman iloinen että nykyinen hallitus jatkaa juha sipilän hallituksen määrätietoista työtä yrittäjyyden ja yrittäjien hyväksi niinhän se on että sitä rohkeammin yrittäjä uskaltaa ottaa riskejä investoida ja työllistää mitä yrittäjämyönteisemmän signaalin kulloinenkin hallitus antaa nyt lähetekeskustelussa oleva esitys uusien kone ja laiteinvestointien poistomahdollisuuksien tuplaamisesta on erittäin tärkeä toimi yrittäjyyden hyväksi enimmäispoiston nosto kahdestakymmenestäviidestä prosentista viiteenkymmeneen prosenttiin on merkittävä mahdollisuus monelle yrittäjälle rohkaisten pohdinnassa olevan investoinnin tekemiseen aivan kuten ministeri lintilä esittelypuheenvuorossaan totesi siinä vaiheessa kun yrittäjä pohtii investoinnin tekemistä ja sen ajoitusta tämä on nimenomaan oikeanlainen toimi rohkaista siihen että sen aika on on juuri nyt ministeri lintilän johdolla valmisteltu esitys toteuttaa siis keskustan ja hallituksen tavoitetta entistä yritysystävällisemmästä ja kilpailukykyisemmästä suomesta tämän tuplapoistoesityksen lisäksi on totta kai tärkeää että hallitus etsii aktiivisesti muitakin yrittäjyyttä tukevia toimia ja vie niitä eteenpäin rohkaisen siis hallitusta ja eduskuntaa työskentelemään voimalla sen puolesta että yhä useampi yrittäjä rohkaistuisi investoimaan ja että yrittäjän luottamus tulevaan vahvistuisi kannusteiden on oltava kohdillaan näin siksi että vain investoimalla ja uutta luomalla suomi voi kasvaa ja turvata hyvinvointipalvelut myös tulevina vuosina kaikille suomalaisille

arvoisa herra puhemies on positiivista että vasemmistojohtoinen hallitus ymmärtää yritystoiminnan merkityksen ja tuo tämäntyyppisiä esityksiä tänne eli me tervehdimme esitystä sinänsä myönteisesti ja toivomme että valiokunnassa paneudutaan sen sisältöön hyvin tarkkaan ja mietitään voidaanko sitä kehittää niin että se olisi vielä kattavampi erityisesti kiinnitämme huomiota siihen että aineettomat investoinnit eivät tässä pääse osingoille tänä päivänä monen yrityksen tuottavuuden nostamiseksi juuri aineettomat investoinnit olisivat tehokkain tapa varsinkin työvoimapulan tilanteessa tarvitaan niitä mutta emme tyrmää tätä esitystäkään vaan tämä on on lähtökohdiltaan ihan hyvä ja tavoite on hyvä tämä ei tietystikään merkitse verotuksen merkittävää keventämistä vaan verotuksen lykkäämistä aika mittavassa määrin sadoilla miljoonilla mutta toisaalta on todettava että mitkään pienet summat eivät olisi merkittäviä tämän tavoitteen toteutumisen kannalta jolloin näihin summiin kannattanee mennä tässä on tietysti joitakin ongelmiakin sen lisäksi että

syytä olla mukana ja ehkä olisi mietittävä sitä olisiko muihinkin kuin vain uusiin investointeihin uuden kaluston ja koneiden investointeihin tätä voitava käyttää

sitten on eräs ongelma se että tappiolliset yritykset joita tällaisena vaikeutuvana aikana saattaa meillä olla jonkin verran eivät

tämän esityksen työllisyysvaikutuksia on aika vaikea arvioida mutta mutta uskomme että tällä on myönteisiä vaikutuksia ja siksi arvoisa puhemies perussuomalaiset tervehtivät tätä myönteisesti mutta yksityiskohtiin on syytä valiokunnassa tarkkaan paneutua ja nimenomaan sitä katsoa että mikä on tässä tilanteessa se tehokkain julkisten varojen käyttö työllisyyden ja ja yritystoiminnan edistämiseksi
arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys koneiden kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetusta tai kenties ehkä oikeammin sanoen nopeutetusta on tosiaan sellaisenaan oikeansuuntainen ja kuten edustaja kankaanniemi tuossa edellä hyvin totesi ansaitsee kyllä aivan aivan asiallisen tarkastelun valiokunnassa toivon että siellä valiokunnassa myös paljastuu että esitys on toteuttamiskelpoinen kaikilta yksityiskohdiltaan mutta olisin joka tapauksessa toivonut hallitukselta jo tässä vaiheessa muitakin toimenpiteitä erityisesti sellaisia toimia jotka kannustaisivat yrityksiä uusiin tki investointeihin ja mahdollisesti toisivat suomeen jopa ulkomaista pääomaa näiden tki investointien saaminen suomeen on on maamme elintason ja kilpailukyvyn kannalta erittäin tärkeää ja toivon toivon hallituksen tämänkin asian muistavan hieman toisaalta ihmettelen sitäkin vihreiden taholta eli hallituspuolueen sisältä tullutta kritiikkiä tätä periaatteessa periaatteessa ihan toimivaa toimivaa lakiesitystä kohtaan tämä on yritysten toimintaedellytysten turvaamisen kannalta myönteinen ja varsin varsin kohtuullinen ainakin verrattuna joihinkin hallituksen yrittäjyyttä kohtaan tekemiin päätöksiin muun muassa kotitalousvähennyksen leikkaamiseen mutta arvoisa puhemies perussuomalaisten huomenna tarkemmin tarkasteltavassa ja esiteltävässä vaihtoehtobudjetissa on tänäkin vuonna esitys yhteisöveron maksamisen lykkäämisestä niinä vuosina kun pk yritysten omistajat eivät nosta yrityksestä siihen kertyneitä voittoja ja kun yritys vähintään kahtena peräkkäisenä vuonna palkkaa ainakin kaksi uutta työntekijää ja sen työntekijämäärän lisäys on vähintään kymmenen prosenttia työvoimasta

meidän meidän esityksessämme on siis hieman samankaltaisia piirteitä eli lykkääntyneen verotuksen keinoin yritystä kannustettaisiin investoimaan ja palkkaamaan lisää uusia työntekijöitä mielestämme tämä meidän ehdotuksemme joka on lähellä viron yritysveromallia voisi olla pitkällä tähtäimellä hyvinkin hyvinkin paljon työllisyyttä parantava kysyisin nyt ministeri lintilältä miten hän suhtautuu tähän tekemäämme ehdotukseen
nyt ei puhujalistalla ole enää edustajia joten ministeri lintilä

kiitoksia että lähes kehuitte hallituksen esitystä toisekseen vastaan siihen huomenna kun varjobudjetit ovat käsittelyssä ehkä sopii että silloin ihan pari asiaa nyt ensinnäkin se että kaikki mieltäisivät että kysehän on käytännössä siirretystä verotuksesta eli verotuksen jaksottamisesta ei pidä nyt luoda kuvaa että tässä ollaan ottamassa satojen miljoonien veromenetykset vaan puhutaan jaksottamisesta silloin tällöin kuulee keskustelua siitä että hallituksen tulisi elvyttää tietyllä tavalla tässä tapahtuu elvyttämistä mutta ehkä tulee huomoida se että se tapahtuu kustannusneutraalisti pitemmällä aikajänteellä

täytyy myös muistaa että ei valtio ole tässä investoimassa yritykset ovat investoimassa ja kyllä minä luotan yrityksiin että ne tietävät ja tekevät vain vastuullisia investointeja tuskin mikään yritys lähtee vain huvikseen investoimaan eli kyllä kyllä täytyy nyt luottamus olla

kyllähän me haemme tällä kokonaisuudella dynamiikkaa koko talouden kierteeseen eli että saamme yritykset investoimaan ja sitä kautta nostettua meidän tuottavuutta me olemme saaneet meidän kustannuskilpailukyvyn kuntoon viime kaudella nyt meidän pitää saada tuottavuuskilpailukykyä kuntoon ja siihen tarvitaan tarvitaan investointeja aineettomien investointien kannustinta tutkitaan tällä hetkellä lähinnä tki puolelle siis siinä on vähän se ongelma että tämä sama systeemihän ei sovi sinne koska nyt jo aineettomat investoinnit ovat käytännössä kerralla poistettavia mitä tulee tki puoleen ne menevät kuluina ihan normipuolelta eli sitä käydään läpi mikä olisi se olisi varmasti myös erittäin hyvä meidän korkeakouluillemme yliopistoille ja tutkimuslaitoksille olemme pieni maa mutta me pärjäämme tällä private public eli julkinen yksityinen yhteistyöllä ja se olisi varmasti seuraava hyvä askel uskon että verojaosto saa tästä hyvän hyvän mietinnön esiteltäväksi valtiovarainvaliokuntaan ja valtiovarainvaliokunta suuressa viisaudessaan sitten tuo sen eduskunnan käsiteltäväksi

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa herra puhemies eun uutta tietosuoja asetusta alettiin soveltaa kansallisesti toukokuun kahdennestakymmenennestäviidennestä päivästä kaksituhattayhdeksäntoista ja kansallista lainsäädäntöä on tarpeen saattaa yhteensopivaksi mainitun tietosuoja asetuksen kanssa tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan näitä tarvittavia muutoksia sosiaaliturva ja vakuutuslainsäädäntöön tämän esityksen tavoitteena on saattaa nykyistä kansallista sosiaaliturva ja vakuutuslainsäädäntöä yhteensopivaksi eun yleisen tietosuoja asetuksen kanssa tämä uusi hallituksen esitys vastaisi keskeisiltä osiltaan samannimistä edeltäjäänsä eli hallituksen esitystä viisikymmentäkaksi kautta kaksituhattakahdeksantoista jonka käsittely edellisessä eduskunnassa raukesi

lisäksi ehdotetaan eräitä asetusta tarkentavia säännöksiä ja välttämättömiä poikkeuksia poikkeuksia asetuksen velvoitteista esityksessä ehdotetaan että eräistä nykyisin rekisteröidyn suostumukseen perustuvista henkilötietojen luovutuksista säädettäisiin laissa nykyisin tietoja voidaan luovuttaa etuuden hakijan suostumuksella tietosuoja asetuksen myötä nykyistä suostumukseen perustuvaa menettelyä ei voida laajamittaisesti käyttää joten välttämättömien tietojen luovuttamisesta luovuttamisesta on syytä säätää myöskin laissa tietosuoja asetus edellyttää että rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvästä henkilötietojen käsittelystä säädetään laissa jos tietoja käsittelee muu kuin viranomainen ja siksi vakuutusyhtiöitä ja luottolaitoksia koskevaan lainsäädäntöön ehdotetaan lisättäväksi säännökset rikostietojen käsittelystä

arvoisa herra puhemies ja arvoisa ministeri jälleen kerran meillä on käsissämme paksu hallituksen esitys ja kuinka ollakaan se tulee sosiaali ja terveysvaliokuntaan sinnehän nämä laajat esitykset tulevat olisin kysynyt juurikin tästä viimeisestä lauseesta minkä te sanoitte nostitte esiin tämän automaattisen päätöksenteon täällä asian valmistelussa muun muassa kirjallisissa näkemyksissä on esitetty toiveita että että lausujat pääsisivät osallistumaan tähän lainvalmisteluun onko se mahdollista ja sitten kysyn kun täällä ovat palkansaajakeskusjärjestöt muun muassa lausuneet liittyen työeläke ja työtapaturmalainsäädäntöön ja kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettuun lakiin että ehdotettavat tietojen luovutussäännökset ovat kuntoutustietojen osalta ongelmallisia

vielä tästä kun kuntoutusprosessia koskevia henkilötietojen käsittelyn kehittämistarpeita on tarkoituksenmukaisinta selvittää erikseen isompana kokonaisuutena ja osana kuntoutusta koskevia uudistuksia niin onko tulossa jotakin tällaista kuntoutukseen liittyvää uudistuslainsäädäntöä ja ja

arvoisa herra puhemies arvoisa ministeri tiedustelisin liittyen näihin tietosuojajuttuihin tämä tietosuojalainsäädäntö on nyt tällä hetkellä vähän kääntynyt osittain itseään vastaan otetaan esimerkiksi vaikka apteekkityö jos apteekissa tiedetään minkälaista lääkettä asiakkaalla on niin me emme voi kertoa sitä toiselle lääkärille jos toinen lääkäri on määrännyt sen lääkkeen niin toiselle lääkärille sitä ei voi kertoa vaikka sillä olisi potilaan terveyden kannalta iso positiivinen merkitys jotenkin se on kääntynyt itseään vastaan eihän se nyt näin voi olla että silloin kun olisi tarvetta tämmöistä asiaa potilaan turvallisuuden kannalta kertoa niin lainsäädäntö onko tarkoitus tehdä muutoksia tähän tietosuojalainsäädäntöön

näin nyt ei puhujalistalla enää ole

huomioista edustajat juvonen ja reijonen ja näinhän se on että sosiaali ja terveysvaliokunnassa näitä isoja laajoja hankkeita riittää varmasti varmasti töitä töitä piisaa yritämme täällä sen takia näitä vähän avata ja selventää myöskin että että sitten olisi ehkä lähetekeskustelun jälkeen

on itse asiassa oikeusministeriössä jo selvitystyö käynnissä ja ja siitä on tulossa tämmöinen yleinen selvityshanke ja varmasti on on siinä vaiheessa syytä myöskin selvittää kun tämä hanke etenee että että saadaan mahdollisimman laajasti asiantuntijoita tässä tässä työssä hyödynnettyä kuntoutukseen on tulossa muutoksia käydään läpi näitä kuntoutuskomitean edellisellä kaudella esityksiä ja kun niitä lainsäädäntöön viedään niin totta kai henkilötiedot siellä käsitellään aina aina tarkasti ja tietosuoja jonka edustaja reijonen nosti nosti esiin varmasti sisältää monia sellaisia yhtymäkohtia liittymäkohtia missä missä ei aina aina

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto tässäkin lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies tässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki jossa työnantaja velvoitettaisiin pitämään luetteloa sellaisista työpaikalla käytettävistä aineista seoksista ja työmenetelmistä jotka aiheuttavat syöpää tai vaurioittavat perimää sekä niistä työntekijöistä jotka myöskin altistuvat näille tekijöille

asa rekisteriin sellaiset työntekijät joiden altistuminen on todettu erilaisten mittausten tai muilla työpaikoilla vastaavissa olosuhteissa tehtyjen selvitysten ja ja mittausten perusteella tai jotka ovat vuoden aikana altistuneet syöpäsairauden vaaraa aiheuttavalle tekijälle merkittävän osan työajastaan vähintään kahtenakymmenenä työpäivänä tässä esityksessä säädettäisiin myös niistä tahoista joille työnantajan pitämästä luettelosta ja työterveyslaitoksen pitämästä rekisteristä voitaisiin luovuttaa tietoja lisäksi laissa säädettäisiin luetteloitavien ja rekisteröitävien tietojen säilyttämisajasta tämän esityksen taustalla ovat suomea sitovat kansainväliset velvoitteet esitys on valmisteltu työturvallisuussäännöksiä valmistelevan neuvottelukunnan asettamassa kolmikantaisessa jaostossa tämä ehdotettava laki korvaisi nykyisen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä annetun lain

arvoisa herra puhemies käsittelyssä on lakiesitys jolla ehdotetaan säädettäväksi laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä joka korvaisi nykyisen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä rekisteristä annetun lain mielestäni tämä lakiesitys on erittäin hyvä lakiesityksessä on paljon erilaisia käsitteitä puhutaan clp asetuksesta puhutaan asa rekisteristä ja varmaankaan moni meistä ei tiedä mistä me itse asiassa puhumme on myös hyvä kuulla että kansainväliset velvoitteet ajavat tätä lakiesitystä eteenpäin mutta näen myös erittäin tärkeänä että myös meidän omat suomen omien työntekijöiden ihmisten hyvinvointi ajaa sitä että että lakiesitys on tässä käsiteltävänä mikä on asa rekisteri se on sellainen työntekijöiden rekisteri johon luetteloidaan

jotka altistuvat työssään kyseisille syöpää altistaville tekijöille merkittävästi enemmän kuin sellaiset henkilöt joilta puuttuu tällainen erityinen altistuminen on erittäin tärkeää että me tiedämme mikä altistaa syövälle täällä esityksessä on lueteltu merkittäviä syöpävaarallisia aineita kuten esimerkiksi syöpävaaralliset metallit nikkeli kromi kadmiumyhdisteet bentseeni ja asbesti asbesti se on se rakennustyömailla käytetty aine

käyttö rajoitettiin suomessa vuonna ja kiellettiin lopullisesti

sitä käytettiin lattiamateriaaleissa lattialiimoissa eristelevyissä kattorakenteissa ja jopa saunan kiukaitten päällä asbestilevynä hyvin moni tällä hetkellä seitsemänkymppinen kahdeksankymppinen on altistunut elämässään asbestille ja mitä siitä sitten onkaan voinut seurata on arvioitu että kahdeksankymmentä luvulta lähtien noin kaksisataatuhatta ihmistä on altistunut asbestille ja heistä viisikymmentätuhatta ihmistä on altistunut voimakkaasti asbestille

kymmenentuhatta henkilöä sairastaa jotakin tautia mikä liittyy asbestialtistumiseen ja vuosittain todetaan sairastuneen ja keski ikä heillä seitsemänkymmentä vuotta he ovat työskennelleet telakoilla he ovat työskennelleet talonrakennuksessa auto ja huoltokorjaamoissa ja edelleenkin meillä on paljon suomessa kuusikymmentä viiva kahdeksankymmentä luvulla valmistuneita taloja joissa on asbestia eli tänä päivänä myös korjausrakentaja saattaa altistua tälle näkymättömälle hienojakoiselle pölylle asbestipöly päätyy keuhkorakkuloihin ja elimistö päällystää ne proteiiniseoksella osa jää kuitenkin sinne paljaaksi ja erittäin haitalliseksi asbesti aiheuttaa syöpää mesotelioomaa joka on syöpä vatsakalvolla tai keuhkopussissa asbesti aiheuttaa asbestipölykeuhkoa eli todella vakavista asioista me puhumme ja minusta on hieno asia että voi tämän lakiesityksen yhteydessä puhua asbestista ja myös muistuttaa sen vaaroista sitten vielä se että tupakka kymmenenkertaistaa asbestiin altistuneen ihmisen sairastumisen keuhkosyöpään keuhkosyöpä on erittäin vakava syöpäsairaus ja siitä selviäminen on monesti riippuvainen siitä kuinka varhaisessa vaiheessa se todetaan keuhkosyöpää on mahdollisuus hoitaa nykyajan lääkkeet leikkaushoito tutkimustiede kaikki edesauttavat sitä että keuhkosyöpään sairastuneellakin ihmisellä on toivoa suomi on sitoutunut agenda kaksituhattakolmekymmentän kestävän kehityksen tavoitteiden eteenpäinviemiseen siellä on kaiken kaikkiaan seitsemäntoista tavoitetta ja yksi alatavoite liittyy terveyden edistämiseen ja tarttumattomien tautien ennaltaehkäisyyn syöpäsairaudet siihen liittyy diabetes eilen espoon valtuustossa tein valtuustokysymyksen jossa kysyin sitä millä tavalla omassa kotikaupungissani lähdetään ennalta ehkäisemään muun muassa suolistosyöpien syntymistä suomessahan seulotaan tällä hetkellä muutamissa kunnissa suolistosyöpää ja ja se on yksi osa agenda kaksituhattakolmekymmentän kestävän kehityksen tavoitteiden viemistä eteenpäin ja toivonkin että me kaikki yhdessä täällä eduskunnassa teemme ennalta ehkäiseviä toimia ja kuten tämä asa rekisteri niin asa rekisterin tarkoitushan on juurikin ennalta ehkäistä ja seurata altistumistilannetta suomessa ja kohentaa työntekijöiden työoloja eli meidän täytyy tehdä suomeen sellaiset työolot että ihmiset eivät altistu tai jos altistuvat niin pääsevät sitten terveydenhuollon palveluihin pidetään huoli siitä että että näin tulemme tekemään ja kohdennetaan sitten resursseja mielelläni kuulen sitten valiokunnassa asiantuntijoitten lausuntoja tähän hallituksen esitykseen liittyen asiantuntijat ovat olleet yksimielisiä hyvin monissa asioissa elikkä tässä on hyvä pohja kiitos ministeri pekonen

arvoisa herra puhemies johonkin hallituksen lakiesitykseen tulee niin paljon oppositiosta kehuja että piti oikein nipistää itseään että olemmeko me nyt niin kuin samoilla linjoilla tässä esityksessä arvoisa puhemies niin kuin valveutunut ministeri pekonen totesi omassa esittelypuheenvuorossaan tässä esityksessä työnantaja velvoitettaisiin pitämään luetteloa sellaisista työpaikalla käytetyistä aineista seoksista ja työmenetelmistä jotka aiheuttavat syöpää tai vaurioittavat perimää sekä niistä työntekijöistä jotka altistuvat näille tekijöille

kansallisesti esityksessä myös yhdenmukaistetaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien tekijöiden määrittely kytkemällä se aineiden ja seosten luokitusta merkintöjä ja pakkaamista koskevan euroopan unionin asetuksen syöpävaaraluokitukseen äärimmäisen tärkeää on pitää nämä luettelot ja rekisterit ajan tasalla myös eri vaatimusten kuten tietosuojasääntelyn suhteen tämä hallituksen lakiesitys tulee myös käsittelyyn työelämä ja tasa arvovaliokuntaan jossa itse vaikutan koen tämäntyyppisen hallituksen esityksen erittäin kannatettavaksi koska kaikki toimenpiteet joita pystytään tekemään paremman työsuojelun eteen

arvoisa herra puhemies kyllähän hyviä esityksiä pitää kehua varsinkin jos niillä on syöpää ennalta ehkäiseviä vaikutuksia se on kyllä ainakin oma henkilökohtainen tahtotilani että aina kun syöpä mainitaan sanon siihen mielipiteeni henkilötiedot ja tietosuoja ovat tosiaan tärkeitä tässäkin lakiesityksessä elikkä varmasti nousevat myös meillä esille mutta nyt kun ministeri huomasin että kuuntelitte hyvin tarkasti puheenvuoroni ja kiitän siitä oli ihan kiva huomata että teitäkin kiinnosti tämä asbesti kysyisin nyt teiltä millä tavalla meidän yhteiskunnassamme reagoidaan esimerkiksi tähän asbestiasiaan onko teillä tietoa tilastoista hoitoennusteista tuloksista ja siitä millä tavalla esimerkiksi tämän päivän rakentaja siellä korjausrakentaessaan muistaisi sen että asbestin purku on lailla säädeltyä siinä täytyy olla nyt erityisosaajat tekemässä sitäkin työtä näkyykö siellä sairastumistilastoissa tai jossakin tämä minkälainen aikapommi tämä asbestialtistuminen on ollut eihän siihen maailmanaikaan kun on rakennettu ja tellingeillä ja telakoilla oltu hengityssuojaimia ole käytetty ja asbesti on sellaista pientä pölyä parikymmentä vuotta enemmänkin muhii muhii elimistössä ennen kuin alkaa sitten niitä oireita antamaan onko asbestialtistumien eteen tehty suomessa kaikki voitava olisiko ehkä myös muistutuskampanjan aika että ikäihmisiltä otettaisiin thorax kuvia ne monesti jäävät ottamatta ikäihmisiltä säännöllisesti ja katsottaisiin että keuhkojen tilanne on hyvä
arvoisa puhemies täytyy sanoa että itsessään tämä lakiesitys on todella hyvä ja mielestäni myöskin aika lailla ongelmaton asiahan tulee sekä sosiaali ja terveysvaliokuntaan että työelämä ja tasa arvovaliokuntaan joissa molemmissa vaikutan ja on sillä lailla tärkeä asia edustaja juvonen nosti taas keskusteluun hyvin tärkeän asian joka itse asiassa innoitti minut ottamaan tämän puheenvuoron juuri tämä ennaltaehkäiseminen seuraaminen on hyvin tärkeä asia edustaja juvonen nyt keskittyi asbestiin mikä on tärkeä asia haluaisin nyt nostaa tässä esille yhden toisen asian joka ei sinänsä ihan suoranaisesti tähän liity mutta joka liittyy

että työntekijän oireet johtuvat juuri sisäilmaongelmista ja päästä siihen kiinni ja sitten sitä kautta saada tälle työntekijälle tarpeellinen hoito ongelman korjaamiseksi ja myöskin mahdollisten kustannusten korvaamiseksi

arvoisa puhemies tässä on kiitelty hallitus oppositio asetelman ylitse tätä hallituksen tekemää esitystä ja hyvä juuri niin että kaikki kokevat tärkeäksi sen että toimilla joilla voidaan ennaltaehkäistä syöpäsairauksia maksimaalisesti pyrimme toimimaan sensuuntaisesti ja epäilemättä tämän tämän saman intressin jakavat sekä hallituspuolueiden kansanedustajat että oppositio edustaja juvonen otti yhden esimerkin siitä onko kaikki voitava tehty esimerkiksi suhteen ministeri vastannee varmaan siihen onko kaikki voitava tehty itse kun tällä lailla tämä asia kysytään joudun pohtimaan samantien onko kaikki voitava tehty syöpäsairauksien ennaltaehkäisyn suhteen koska minulla on kyllä hyvä selkeä käsitys että yhden ja kaikkein yleisimmän syöpäsairauden suhteen kaikkea voitavaa ei olla tehty se minua hämmästyttää edelleenkin ja sen haluan tietysti kysyä yleisimmät syöpäsairaudet meillä ovat naisilla rintasyöpä ja miehillä eturauhassyöpä mammografiset testit me teemme hyvin säännönmukaisesti naisille mutta arvoisa puhemies psa testejä ei tehdä miehille säännöllisesti kun he tulevat tiettyyn ikäkauteen ja se olisi ehdottomasti kaikkein järkevin tehokkain toimi säännönmukaisesti yli neljänkymmenen vuoden ikäisille vähintään yli viidenkymmenen vuoden ikäisille miehille tehdä säännönmukaiset psa testit koska siinä voidaan mitä olennaisimmin kun eturauhassyöpä saadaan riittävän varhaisessa vaiheessa kiinni ennaltaehkäistä aivan olennaisesti ja ja auttaa ihmisiä tietenkin voittamaan tämä vaikea sairaus tämän suhteen yllättävää kyllä suomessa ei tehdä kaikkea voitavaa ja ihmettelen sitä kysyisin ministeriltä ruvetaanko tämän suhteen tekemään

kiitos arvoisa puhemies kyllä olen ihan samaa mieltä edellisen puhujan kanssa psa seulontatutkimukset olisivat myös tarpeen niistä olen myös espoossa tehnyt valtuustokysymyksiä ja tiedustellut ministeri varmasti kertoo sitten kantansa miten voisi valtakunnallisesti tähän vaikuttaa ylipäänsä seulonnat ovat yksi hyvä keino mutta toki myös se että osaamme sitten ennalta ehkäistä mutta täällä edustaja berg nostitte esille tämän sisäilmasairaiden auttamisen ja kyllä perussuomalaiset ovat ehdottomasti sitä mieltä että sisäilmasairaiden eteen tämä ei kuulu juuri nyt tähän hallituksen esitykseen mutta kommentoin kun berg nostitte sen esille ei ole tehty kaikkea voitavaa elikkä sisäilmasairastuneiden tilan kohentaminen olisi ensiarvoisen tärkeää ja me olemme täällä meidän omassa vaihtoehtobudjetissamme perusasiat kuntoon ottaneet tähänkin tärkeään asiaan kantaa koska se on perusasia esitämme muun muassa sisäilmanongelmien korjaamisen toimenpideohjelman luomiseksi kymmenen miljoonaa euroa eli meidän tulisi löytää nämä pysyvästi työkyvyttömät ihmiset ja heidän tulisi päästä eläkkeelle niin kuin myös sairastuneiden pitäisi saada mahdollisimman pian tehokasta kuntoutusta ja heille tulisi turvata oikeudenmukainen sosiaaliturva elikkä sisäilmaongelmat ovat täällä meillä ja pidän sitä myös erittäin tärkeänä se mitä me hengitämme voi altistaa syövälle ja on erittäin hyvä että perustetaan asa rekisteri johon sitten altistumat kirjataan

arvoisa herra puhemies myös minä pidän erittäin tärkeänä seulontojen kattavuutta juuri tuossa äsken tuli puheenvuoroissa esille että kyllä niihin on panostaa toisekseen haluaisin nostaa esille myös semmoista että on myös ihmisiä jotka eivät välttämättä koskaan ole käyneet lääkärintarkastuksessa voisiko olla tämmöinenkin joskus pohdittavaksi että kun ihminen täyttää vaikka viisikymmentä vuotta niin olisi ihan semmoinen lääkärintarkastus tämmöinen yleistarkastus en tarkoita että kaikki menisivät sinne mutta semmoiset josta ei ole mitään merkintöjä välttämättä että olisivat käynyt tarkastuksessa niin pitäisin semmoistakin ihan merkittävänä koska sillä tavalla voidaan saada kiinni diabeteksia ja kaikenlaisia muitakin tämmöisiä ihan tämmöistäkin pistäisin mietittäväksi minusta se olisi tärkeää että silläkin voitaisiin ehkäistä ettei tulisi niitä hirveän kalliita kuluja sitten liian myöhäisessä vaiheessa

arvoisa puhemies aivan lyhyesti tähän edustaja reijosen nostamaan kysymykseen ennalta ehkäisevyydestä vähän laajemmassa mittakaavassa kyllä me loimme aikoinaan silloin kun suuret ikäluokat syntyivät lapsineuvolajärjestelmän joka on yksi maailman tehokkaimpia meillähän olisi aika luoda nyt sitten seniorineuvolajärjestelmä samantyyppinen terveystarkastukset jotka tehdään säännönmukaisesti esimerkiksi eläkkeelle siirtyessä ja viiden vuoden välein tästähän hallituksen ohjelmassa on olemassa esitys joka on hyvin tärkeä huomata eli siellä pyritään tämmöisiin

arvoisa puhemies kiitän edustajia hyvästä keskustelusta mutta täytyy kyllä sanoa että tämä varsin pieni tekninen muutos tässä lainsäädännössä aiheutti melkoisen keskustelun hyvin laajalti myöskin eri ministereiden tonteille joten valitettavasti en ihan kaikkiin kysymyksiin voi teille täällä

voimassa olevan lainsäädännön mukaan sosiaali ja terveysministeriö ja tämän hallituksen esityksen myötä työterveyslaitos toimisi jatkossa rekisterinpitäjänä joten hyvin teknisestä muutoksesta hallituksen esityksessä on tässä nyt kysymys tässä myös samalla tämän muutoksen myötä sitten huomioidaan nämä eun tietosuoja asetukset johon edustaja juvonen

asbestin aiheuttamaa ammattitautia ja ja edelleenkin vuosittain asbestin aiheuttamiin sairauksiin sairastuu noin tuhat henkilöä iso määrä ihmisiä sen takia on tärkeätä että me nimenomaan puhumme näistä asioista ja ja pidämme rekisteriä yllä ja huomioimme ihmisten työhyvinvoinnissa työterveydessä ja työturvallisuudessa myöskin nämä syöpävaaraa aiheuttavat seikat palvelupuolen asiat jätän sitten vastattavaksi ministeri kiurulle

varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa herra puhemies tässä esityksessä voimassa oleva käytäntö tuodaan asetuksesta lakiin koska perustuslaki kieltää asiasta säätämisen asetuksella tavoitteena on turvata yötyötä tekevän työntekijän oikeus työnantajan järjestämään työmatkakuljetukseen tilanteessa jossa työntekijän yövuoron alkaessa tai päättyessä hänen käytettävissään ei ole reitiltään ja aikataulultaan tyydyttävää julkista liikennettä eikä työntekijällä ole käytössään autoa tai siihen verrattavaa kulkuneuvoa työmatkan tekemiseen

tänään tässä istuntosalissa kollegoille todeta että osittain tästäkin syystä me aloitimme työelämä ja tasa arvovaliokunnassa jo tänään ennakkokuulemisen tästä esityksestä on äärimmäisen tärkeää että tämä laki tulee voimaan välittömästi ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakaksikymmentä

arvoisa herra puhemies esityksen tavoitteena on turvata yötyötä tekevän työntekijän oikeus työnantajan järjestämään työmatkakuljetukseen tilanteessa jossa työntekijän yövuoron alkaessa tai päättyessä hänen käytettävissään ei ole reitiltään ja aikataulultaan tyydyttävää julkista liikennettä eikä työntekijällä ole käytössään autoa tai siihen verrattavaa verrattavaa kulkuneuvoa työmatkan tekemiseen tämä hallituksen esitys täytyy taas sanoa on hyvä neljätoista vuotta yötyötä tehneenä tiedän sen tuskan mikä on joskus lähtiessä yövuoroon jos ei jos ei julkinen liikenne kulje jos on pyhä jos on joulu jos on muuten pitkät etäisyydet niin on hyvä asia että yötyöntekijöitä kuunnellaan ja yötyöntekijöille annetaan tällainen mahdollisuus toki on myös muistettava se että monesti yötyöhön kyllä hakeutuu henkilö joka pystyy hyvin hyvin liikkumaan yleensä niinä aikoina kun muita henkilöitä ei siellä liikenteessä ole ainakin itselläni hoitajana yövuoro alkoi kello kaksikymmentäyksi ja päättyi oliko se nyt kello seitsemällä aamulla eli siinä pääsi sitten hyvin liikkeelle kiitoksia tästä

arvoisa herra puhemies tämä on hyvä asia kuten kollega taimela tuossa jo totesi ja varsinkin positiivinen sekä turvallisuuden että tietysti töihinpääsyn kannalta on hyvä että tämä tulee nyt työnantajan velvoitteena lakiin ja näin koskettaa tasa arvoisesti kaikkia aloja joilla yötyötä tehdään lisäksihän tästä voidaan edelleen poiketa valtakunnallisilla teseillä jotka puolestaan vastaavat edelleen hyvää suomalaista työmarkkinakäytäntöä

arvoisa arvoisa puhemies mikäli olen ymmärtänyt oikein niin tästä asiastahan on jo säädetty asetuksella ja itse asiahan ei mihinkään muutu nyt se vain tietenkin asetuksen sijaan säädetään lailla mutta tärkeä asia kaikin puolin että tämä nytten tulee säädettyä kuten tiedämme ja edustaja malm nosti esille niin hyvin monessa työehtosopimuksessahan tämä asia on on jo sovittu
arvoisa puhemies tämä on yksi niistä hienoista lakiesityksistä joihin tämä hallitus nimenomaan on tarttunut joilla pyritään nyt vahvistamaan työntekijöiden asemaa niissä tilanteissa joissa on haavoittuvuutta ja ongelmallisuutta tässä on hyvin pieni kysymys mutta se on iso kysymys niille ihmisille joita se koskee ja siinä suhteessa on hienoa että tässä tällaisella asialla tullaan nyt selkeästi vastaan työntekijöitä ja

yötyöhön ja muihinkin vastaaviin tilanteisiin liittyvä tuki

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies tosiaankin tämä mietintö oli ensimmäisessä käsittelyssä viikko sitten tiistaina ja kävimme silloin jo aika pitkän keskustelun tämä mietintöhän pitää sisällään korotukset pienimpiin sairaus ja vanhempainpäivärahoihin sekä myös työttömän perusturvaan ja sitä kautta myös ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan itse ajattelin että puhun tässä kohtaa edelleen tästä lapsilisäasiasta johon myös tässä esityksessä neljännestä lapsesta alkaen ja sitten yksinhuoltajille myös korotus kymmenen euron korotus kuten tiedämme saimme valiokunnassa tästä myös selvityksen että on perusteltua juuri näille ryhmille laittaa nämä korotukset koska tilastot kertovat kertovat että kaikista suurimmassa köyhyysriskissä on nimenomaan yhden huoltajan perheet ja sitten monilapsiset

myös sen että yhden vanhemman perheet on meillä kasvussa siinä on tapahtunut selvää kasvua senkin takia tämä on perusteltua perusteltua lapsilisät ovat tätä nykyä noin kolmekymmentä prosenttia reaaliarvoltaan alemmalla tasolla kuin tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvulla se on todella paljon ja tämän takia minusta on tärkeää että eduskunnassa keskustellaan myös tämän koko lapsilisäjärjestelmän kehittämisestä ja myös siitä

parannuksia korotuksia kohdennetaan totean myös sen että ihan parasta on perheiden kannalta tietysti se että isät ja äidit työllistyvät sitä kautta saadaan perheen toimeentuloa varmemmalle pohjalle mutta sitten toisaalta jos ei ole työmahdollisuuksia ja sitä palkkatuloa niin lapsilisillä on myös näissä perheissä erityisen iso merkitys kaiken kaikkiaan

toivottavasti poliittisesti pystyttäisiin yhdessä tutkimaan ja linjaamaan tekemään periaatepäätös siitä että lapsilisäjärjestelmästä sieltä valtion budjetista niiltä momenteilta kun syntyvyyden vuoksi lapsilisämäärärahat pienentyvät niin niitä voitaisiin kohdistaa lyhentämättömänä tämän

miljardia euroa vuositasolla siis vähän yli kaksikymmentä miljoonaa euroa nyt olemassa olevilla tilastokeskuksen ennusteilla ja vaalikauden tasolla noin sata sata miljoonaa euroa meillähän muutenkin tietysti tämän ikärakenteen muutoksen myötä valtion ja julkisen puolen kustannukset muuttuvat ja se on selvä asia että myös perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen tulevat kustannukset pienenevät mutta toisaalta meillä tulee erittäin paljon sinne ikärakenteen toiseen päähän uusia lisämenoja enkä ajattele sillä tavalla että kaikki pitäisi käyttää ja perheisiin mutta lapsilisäjärjestelmä joka luotiin vuonna tuhatyhdeksänsataaneljäkymmentäkahdeksan minusta siinä olisi tämän pohdinnan paikka itse haluan esittää tavallaan niin kuin vaihtoehtoja siitä miten sitä järjestelmää kehitettäisiin onko niin että pidättäydytään siinä mistä me todellakin faktojen perusteella tiedetään että lapsiperheköyhyys on kaikista suurinta eli monilapsiset perheet ja myös yksinhuoltajaperheet vai ajattelemmeko niin universaalilla tavalla että jokaisen lapsen osalta pitäisi pystyä lähtemään korotuksiin välillä käydään keskustelua siitä ja meistä jokainen on tainnut vaalikonekysymyksissäkin joutua vastaamaan siihen että jos on julkisen talouden puolella tiukkaa niin kuuluvatko lapsilisät jatkossakin jokaiselle myös hyvätuloisille ihmisille kyllä varmaan mekin tiedämme että jonkun verran lapsilisät eivät mene ihan siihen arjen käyttöön vaan niitä laitetaan tilille ja ruvetaan sijoittamaan sitten niin kuin

toivon että ette kukaan edustaja ymmärrä että vehviläinen esittää nyt siellä sitä tai tätä mutta minä ajattelen sillä tavalla että olisi hyvä että mitä ne koko sen lapsilisäjärjestelmän kehittämisvaihtoehdot ovat ennen kuin teemme niitä linjauksia arvoisa puhemies vielä menen tähän syntyvyyteen jota on käsitelty tässä salissa todella paljon meillä vielä kaksituhattakymmenen syntyi yli kuusikymmentätuhatta lasta ja niin kuin te tiedätte suurten ikäluokkien aikaan oliko neljäkymmentäseitsemän vai neljäkymmentäkahdeksan syntyi satakahdeksantuhatta lasta ja nyt meillä viime vuonna syntyi neljäkymmentäseitsemäntuhattakuusisataa lasta

järjestyksessä ensimmäinen lapsi toinen lapsi ja niin päin pois kun minä rupesin pelkäämään sitä että se näkyy erityisesti niissä ensimmäisissä lapsissa tiedätte julkisen keskustelun siitä miksi ihmiset eivät tee lapsia minäkin ajattelin että täällä olisi tapahtunut dramaattinen muutos mutta se muutos ei todellakaan ole

lasten järjestyksen osalta että kun oli lukusarja kaksituhattaseitsemäntoista niin ensimmäisten lasten osuus on vaihdellut kolmenkymmenenkahdeksan viiva neljänkymmenenkahden prosentin välillä että siinä ei hirveätä heittoa ole ja samalla tavalla näistä seuraavistakaan lapsista ne luvut eivät olleet kovinkaan dramaattisia

neljännen lisätalousarvion osalta että virossa on korkeammat lapsilisät ja siellä on syntyvyys lähtenyt nousuun mutta en tiedä onko siitä olemassa tutkimustietoa vai onko se meidän käsityksemme tästä asiasta itse ajattelen sillä tavalla että en usko siihen että pelkästään taloudellisilla kannustimilla pystytään

arvoisa herra puhemies puhumme täällä lapsilisistä viime viikolla jo käsittelimme sitä että tähän lakiesitykseen liittyy muun muassa lapsilisän korottaminen yksinhuoltajaperheille sekä lapsiperheille neljännen ja viidennen

perussuomalaiset kantavat huolta kaikista lapsiperheistä ja me toivoisimme että voisimme korottaa lapsilisiä jo ensimmäisestä lapsesta lähtien teen tähän esitykseen perussuomalaisten sosiaali ja terveysvaliokunnan edustajien lausumaehdotuksen joka kuuluu eduskunta edellyttää että hallitus selvittää mahdollisuuden korottaa ensimmäisen lapsen lapsilisää tuntuvasti ja siten kannustaa perheitä lasten hankintaan perussuomalaisille kaikki lapsiperheet ovat tärkeitä ja siitä syystä katsomme että on tärkeää tukea perheitä jo ensimmäisestä lapsesta lähtien erityisesti ensimmäisen lapsen hankintaan tulisi lisätä yhteiskunnan tukea meidän tulee antaa selkeä signaali että yhteiskunta kannustaa perheiden perustamiseen ja turvaa kaikkien lapsiperheiden toimeentulon haluamme kannustimena korottaa ensimmäisen lapsen lapsilisää toki me muistamme että raha ei ole ainoa keino eikä ratkaisu saada suomeen vauvoja tarvitaan lapsiystävällistä politiikkaa ja huomiota lapsiperheille lapsiperheköyhyys on kasvanut roimasti suomessa pikkulapsiperheiden köyhyys on vaarallista sillä se heijastuu aikuisikään saakka köyhyydellä on periytyä lapsiperheköyhyyteen kuuluu usein myös työttömyys joka aiheuttaa perheissä ongelmia lisää mielenterveysongelmia masennusta ja se heijastuu lapsiin sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja vehviläinen täällä kertoikin hieman taustaa lapsilisien tilanteesta

lapsilisät oli ennen sidottu indeksiin ja ne poistettiin kaksituhattaneljätoista ja jäädytettiin oliko se kaksituhattaviisitoista on hyvä että me käymme tätäkin keskustelua täällä voisiko olla tulevaisuutta että lapsilisät sidottaisiin sidottaisiin indeksiin uudelleen perussuomalaiset esittävät myös muuta kuin tätä lausumaa meillä on vaihtoehtobudjetissa myös esityksenä että ansiotuloverotuksen lapsivähennys palautettaisiin sehän poistettiin se oli vuosina kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattaseitsemäntoista voimassa ja sitä ei jatkettu enää verovuodesta kaksituhattakahdeksantoista eteenpäin

lapsilisiä leikattiin kahdeksan pilkku yksi prosenttia mutta

tämä leikkaus kompensoitiin silloin lapsivähennyksellä perussuomalaiset kantavat huolta lapsiperheiden pärjäämisestä ja jaksamisesta ja

arvoisa herra puhemies

viime vuonna suomessa syntyi vain neljäkymmentäviisituhattakuusisataa lasta eli lähes kolmetuhatta lasta vähemmän kuin vuonna kaksituhattaseitsemäntoista vuoden kaksituhattakahdeksantoista tilastojen mukaan nainen olisi synnyttänyt keskimäärin yksi pilkku neljä lasta luku on nyt kaikkien aikojen matalin kaikkien aikojen matalin alkuvuoden kaksituhattayhdeksäntoista ennakkotietojen mukaan syntyvyys on siitä huolimatta edelleen laskussa tammi elokuussa kaksituhattakahdeksantoista syntyi tuhatseitsemänsataakahdeksankymmentäyksi lasta vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna vuoden kaksituhattayhdeksäntoista aikana syntyneiden lasten määrä tulee jäämään aivan niin kuin ministerikin totesi neljäänkymmeneenviiteentuhanteen lapseen arvoisa puhemies lapsiperheiden tilanteen helpottamiseksi tarvitaan useita erilaisia toimenpiteitä vauva arjen helpottamiseksi kdn eduskuntaryhmä esittää erillistä lisätukea niille perheille joille syntyy uusi vauva kertaluonteinen tuhannen euron lisätuki helpottaa lapsiperheiden taloudellista tilannetta parantaen myöskin heidän mahdollisuuttaan hankkia tarvitsemiaan palveluita tai tarvikkeita arvoisa puhemies köyhien lasten määrä on ollut viime vuosina suomessa kasvussa viime hallituskaudella on tehty lukuisia lapsiperheiden toimeentuloon vaikuttavia sosiaalietuuksien leikkauksia ja indeksijäädytyksiä myös lapsilisän reaaliarvo on pienentynyt lähes kolmanneksella kaksituhatta luvulla eikä ole korjattu elinkustannusten nousun mukaisesti lapsivähennyksen poistaminen taas vaikutti siihen että ainoana ryhmänä lapsiperheiden verotus kiristyy perheen köyhyys vaikuttaa lapseen niin koulussa kuin vapaa ajalla vastaavasta tuoreesta tutkimuksesta ilmenee että vauvaikäisenä koettu köyhyys voi vaikuttaa vielä nuoruudessa lapsilisiin aikaisempina vuosina tehdyt leikkaukset sekä muiden sosiaalietuuksien indeksijäädytykset ovat vaikuttaneet juuri valmiiksi taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevien perheisiin hallitus esittää nyt lapsilisään kymmenen euron korotusta kuukaudessa niin että neljännen ja viidennen lapsen lapsilisää sekä lapsilisän yksinhuoltajakorotusta korotetaan kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä lapsilisän korotus pitäisi kuitenkin ulottaa koskemaan kaikkia perheitä arvoisa puhemies tästä syystä teen seuraavat lausumaehdotukset tähän hallituksen esitykseen joka käsittelee sairausvakuutuslain yhdentoista luvun ja kymmenennen pykälän sekä eräiden muiden lakien muuttamista

eduskunta edellyttää että hallitus tuo esityksen kertaluonteisesti maksettavan tuhannen euron vauvarahan käyttöönottamiseksi lapsen saavien perheiden taloudellisen tilanteen helpottamiseksi

eduskunta edellyttää että hallitus tuo esityksen kymmenen euron suuruisen korotuksen aikaansaamiseksi myös lukumäärältään yksi viiva kolme lapsisten perheiden lapsilisiin

arvoisa herra puhemies

tietysti ollut ilo huomata että perussuomalaisten linja on alkanut saada kannatusta myös hallituspuolueissa hallitus on tosin esittänyt että vasta neljännestä lapsesta alkaen korotetaan lapsilisiä me perussuomalaiset kannatamme ajatusta että hallitus selvittää mahdollisuutta korottaa ensimmäisen lapsen lapsilisää ja siten kannustaa perheitä lastenhankintaan olisi paljon oikeudenmukaisempaa jos korotus koskisi jokaista lapsiperhettä hallituksen esitys ei nyt tätä tee perussuomalaiset ovat myös esittäneet lapsivähennyksen käyttöönottoa verotuksella voimme oikeasti vaikuttaa se on järkevää politiikkaa jota toivoisin myös hallituksen ymmärtävän

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan hallitusohjelman mukaisesti useisiin eri etuuslakeihin muutoksia joilla pyritään vähentämään eriarvoisuutta painottamaan ensisijaisia etuuksia ja parantamaan lapsiperheiden erityisesti yksinhuoltajaperheiden ja monilapsisten perheiden toimeentuloa näillä esityksillä hallitus puuttuu nyt lupaustensa mukaisesti määrätietoisesti köyhyys ja syrjäytymisriskiin ja huolehtii kaikkien suomalaisten elintason kehityksestä ja tasaisemmasta tulonjaosta huomioon otetaan entistä paremmin juuri huono osaisuuden riskitekijät ja huono osaisuuden ylisukupolvisuus arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunta piti hallituksen ehdotettuja parannuksia juuri ensisijaisiin etuuksiin tarpeellisina pienituloisten toimeentulon parantamiseksi ja toimeentulotuen tarpeen vähentämiseksi koska sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuuden kannalta on tarkoituksenmukaista siirtää painopistettä viimesijaisesta toimeentulotuesta ensisijaisiin etuuksiin kuten valiokunnan puheenjohtaja vehviläinen puheenvuorossaan totesi sosiaali ja terveysvaliokunta kiinnitti mietinnössään erityisesti huomiota siihen että kaikkien lapsiperheiden tulonsiirtojen reaaliarvo on heikentynyt tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvulta lähtien ja että lapsilisien reaalitaso on noin kolmekymmentä prosenttia pienempi kuin luvulla valiokunta pitikin välttämättömänä että toimia pienituloisten lapsiperheiden toimeentulon parantamiseksi ja lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi jatketaan myös tulevaisuudessa myös minä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä että lapsilisää olisi hyvä korottaa jo ensimmäisestä lapsesta lähtien kuten edustaja juvonen ja edustaja östman toivat puheenvuoroissaan esille toistan kuitenkin sen jo aiemminkin esiin nostamani perustelun että tällä hallituksen korotuksella vastataan nyt juuri yksinhuoltajaperheiden monilapsisten perheiden ja pienten lasten perheiden tilanteeseen koska ne kohtaavat kaikkein eniten toimeentulovaikeuksia tätä työtä on tärkeä jatkaa ja tämän tärkeän ja hyvän alun jälkeen pyrkiä myös siihen että saadaan lapsilisän korotus laajennettua myös ensimmäisiin lapsiin

arvoisa puhemies kannatan myöskin edustaja juvosen lausumaa mutta sanon lisäksi muutaman asian lapsilisän tulevaisuudesta kun siitä on nytten tässä keskusteltu edustaja sitä voisi ehkä tarkastella jatkossa sieltä jonkun verran summaa säästyy kun lasten lukumäärä vähenee niin niitä rahoja voisi sitten järjestelmän sisällä jollakin tavalla jakaa uudestaan nostan tässä nyt esiin tämän sosiaali ja terveysministeriön laskelman arvion siitä kustannusvaikutuksesta jos lapsilisät sidottaisiin indeksiin kustannusvaikutus ensi vuonna olisi neljätoista miljoonaa seuraavana kolmekymmentäviisi miljoonaa ja vuonna olisi kuusikymmentä miljoonaa euroa nyt

on tuonut esityksen sen kustannusvaikutus ensi vuodelle on kaksikymmentäkuusi miljoonaa euroa josta kaksikymmentä miljoonaa kohdistuu siihen yksinhuoltajakorotukseen ja kuusi miljoonaa euroa sitten neljännen ja viidennen lapsen lapsilisien korotukseen indeksisidonnaisuus olisi mielestäni hyvä palauttaa mutta sen lisäksi järjestelmää täytyy minusta miettiä uudestaan vuonna tuhatyhdeksänsataaneljäkymmentäkahdeksan sotien jälkeen on alettu lapsilisiä maksamaan ja suomessa oli aika lailla erilainen tilanne yli seitsemänkymmentä vuotta sitten sen lapsilisän tarkoitus oli nimenomaan auttaa vanhempia siinä lapsen elatuksessa tällä hetkellä suomessa on perheitä joilla ei ole tarvetta saada apua siihen lapsen elatukseen vaan ne rahat menevät johonkin rahastoon tai johonkin muuhun sijoituskohteeseen

sisällä tällainen eli tavallaan se tarkoitus se lapsilisä on menettänyt tarkoituksensa niille joilla tulot ovat jo todella suuria niin ajattelin tuoda esiin semmoisen asian että

nyt kun mietitään lapsilisää niin pitäisi miettiä myöskin sitä onko aiheellista tehdä siitä tulosidonnainen ja hiukan katsoa nyt sivuille miten muissa maissa on toimittu minä tiedän että lapsilisä on tulosidonnainen tällä hetkellä ainakin islannissa tanskassa ja isossa britanniassa

sitten tarvitsee myöskin katsoa onko se lapsilisä tällä hetkellähän se on näin että se on ensimmäiselle lapselle pienempi ja se suurenee sitä mukaa kun lapsimäärä lisääntyy tanskassa esimerkiksi se järjestelmä on semmoinen että se on vähän

oikeasti käynnistää tämmöinen lapsilisäreformin valmistelutyö ja miettiä millä tavalla me ne rahat kohdistamme jotta se apu kohdistuu juuri sinne missä sitä eniten tarvitaan

aluksi haluan kannattaa edustaja östmanin tekemiä lausumaehdotuksia yksi ja kaksi jotka on jaettu sinne teille myöskin pöydälle niissähän on kysymys ensinnäkin tästä tuhannen euron vauvarahan käyttöönottamisesta ja tämähän on ensimmäisen lapsilisän yhteydessä maksettava ikään kuin ylimääräinen lapsilisä juuri siinä vaiheessa kun perheessä on niitä hankintoja kun vauva tulee perheeseen kun mietitään että tänä päivänä meillä suomessa kunnissa on olemassa erilaisia vauvarahajärjestelmiä joissakin kunnissa jopa maksetaan kymmenentuhatta euroa per lapsi joka tietenkin on sitten jaettu kymmenelle vuodelle elikkä tuhat euroa per vuosi niin tietysti se asettaa vähän alueellisesti eriarvoiseen asemaan lapsiperheitä eri puolella suomea ja siinä mielessä tämä kristillisdemokraattien ajatus siitä että jokainen lapsi saisi tämän ensimmäisen lapsilisän yhteydessä maksettavan tuhannen euron vauvarahan myöskin yhdenvertaisuutta edistävä tässä toisessa lausumassa on kysymys siitä että kristillisdemokraatit näkevät että jokainen lapsi on siinä mielessä myös ihan yhtä arvokas että tämä lapsilisien korotus tulisi meidän mielestämme ulottaa myöskin sinne yksi kolmelapsisiin perheisiin elikkä ei niin kuin hallituksen esityksessä että vasta sieltä neljännestä ja viidennestä lapsesta lähdetään korottamaan lapsilisää meille on tärkeää että näitten lapsilisiin tehtyjen korotusten kautta me tuemme näitten perheitten elämää annetaan signaali yhteiskunnasta että lapsiperheet ovat meille tärkeitä ja sitä kautta olemme luomassa sitä lapsimyönteistä ilmapiiriä yhteiskuntaan tämän lisäksi kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetti sisältää myöskin sitten lapsivähennyksen lapsivähennyshän oli silloin aikanaan kun kristillisdemokraatit olivat hallituksessa meidän sinne tuomamme esitys jolla nimenomaan tuettiin pieni ja keskituloisia lapsiperheitä tämä tämä oli ainut verotuksellinen elementti missä suomessa on huomioitu lasten lukumäärä täällä on mielenkiintoista keskustelua käyty noin ylipäätänsä siitä pitäisikö lapsilisäjärjestelmää lähteä muuttamaan ja tietysti on tärkeää muistaa että meidän lapsilisäjärjestelmä on tämmöinen niin sanottu universaali etuus eli kuuluu kaikille perheille ja että meillä ei lähdetä tavallaan perheitten tulonjakoa tekemään näitten lapsilisien kautta vaan se tehdään sitten progressiivisen verotuksen kautta lapsilisä sen tähden niin kuin tasaa samassa tuloluokassa olevien perheitten erilaista taloudellista asemaa koska varmasti on enemmän kuluja niillä perheillä joilla on lapsia olivat ne sitten rikkaampia tai köyhempiä kuin niillä joilla ei ole lapsilisäjärjestelmä on tavallaan tuloluokan sisällä ikään kuin tämmöinen kädenojennus

oman puolensa ihan lyhyesti totean että tämä perussuomalaisten esitys on sinällänsä ihan hyvä mutta jos nyt oikein kalkyloin niin eikö tämä teidän esityksenne tarkoita että lapsilisä nousisi alle euron silloin kun jaetaan tuo sama summa kaikille perheille niin se tarkoittaisi alle euron korotusta että siinä mielessä tämä kristillisdemokraattien esitys on kuitenkin pitkälti samantyyppinen kuin mitä nyt sitten hallituksen esitys eli me näemme tärkeänä että kuitenkin korotus on tuntuva ei pelkästään

arvoisa puhemies lapsiperheiden tukeminen on aina äärimmäisen tärkeää ja se on sitä varmasti meille kaikille perheiden ja vanhempien tukemiseksi tarvitaan monialaisia palveluita niin että apua on mahdollista saada matalalla kynnyksellä silloin kun sitä tarvitaan tämän lakiesityksen mukaan lapsiperheiden aseman parantamiseksi hallitus ehdottaa nyt korotettavaksi monilapsisten perheiden lapsilisiä kymmenellä eurolla kuukaudessa neljännestä lapsesta alkaen lisäksi lapsilisän yksinhuoltajakorotusta kymmenellä eurolla kuukaudessa ja elatustukea seitsemällä eurolla kuukaudessa yksinhuoltajan toimeentulotuen perusosaa korotetaan ja lapsilisän yksinhuoltajakorotuksesta hyötyvät myös toimeentulotuen varassa olevat perheet yksinhuoltajaperheet monilapsiset perheet sekä pienten lasten perheet ovat juuri niitä jotka kohtaavat toimeentulovaikeuksia useammin kuin muut siksi nämä lisäykset toteutetaan nyt niin että lapsilisän korotukset kohdistetaan kaikista suurimmassa köyhyysriskissä oleville yksinhuoltajaperheille ja monilapsisille perheille samaan aikaan on kuitenkin tärkeää että erinäisiä toimia pienituloisten lapsiperheiden toimeentulon parantamiseksi ja lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi jatketaan edelleen aivan kuten täällä on aiemmissakin puheenvuoroissa tullut esille

arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan edustaja vehviläisen puheenvuoro jolla hän alusti tämän keskustelun oli minusta poikkeuksellisen mielenkiintoinen ja myöskin pohdiskelevan analyyttinen siinä oli useita tärkeitä ulottuvuuksia ja nyt viittaan ennen kaikkea puheen siihen osioon kun hän pohdiskeli ja lapsilisään liittyviä mahdollisia muutoksiakin muutospaineita jäin odottamaankin että hän käyttäisi puheenvuoron siitä mistä hän viime viikolla jo avasi keskustelun mahdollisuudesta että kun lapsilisien reaalinen arvo on laskenut laskennallisesti kolmekymmentä prosenttia yhdeksänkymmentä luvulta tähän päivään tässä olisi mahdollisuus löytää korotusvaraa sitä kautta että kun pienenevät lapsi ikäluokat tuovat järjestelmään säästöä kohdennettaisiin siltä osin suoraan lapsilisiin jollain tavalla tuntui siltä että tuossa ehdotuksessa oli ideaa ainakin pohdiskeltavaa ideaa ihan ensimmäinen huomio on se että itsestäni tuntuu kovin kovin oudolta se että ylipäätään meillä on olemassa sosiaalinen tukijärjestelmä tässä tapauksessa lapsilisäjärjestelmä jossa ei ole indeksiä käytössä sehän tarkoittaa sitä että meillä on järjestelmä olemassa jonka reaalinen arvo määritelmän mukaan laskee vuodesta toiseen eli eli indeksin palauttaminen olkoon se sitten minimillään juuri se kuluttajahintaindeksi joka ylläpitää sen ostoarvon tässä tapauksessa taitettu indeksikin voisi olla pikkuisen pykälän verran parempi kuin puhdas kuluttajahintaindeksi mutta lapsilisiinhän tehdään tasokorotuksia niin kuin nytkin tehdään joita ei tehdä eläkkeisiin edustaja kankaanniemi ja puhun siis työeläkkeistä työeläkkeisiin ei tehdä

indeksikeskustelu on vähän toisentyyppinen mutta nyt me emme puhu eläkeindeksistä eikö niin arvoisa puhemies vaan me puhumme nyt lapsilisistä lapsiin liittyvästä indeksoinnista eli tätä ajatusta pidän outona että siellä ei ole indeksiä se pitäisi siihen tavalla tai toisella aikaansaada sitten tärkeämmän pohdiskelun edustaja vehviläinen avasi siitä että syntyvyys on laskenut minä haluaisin tässä vielä kertaalleen todeta sen että se on väistämätön ilmiö kaikissa yhteiskunnissa joissa hyvinvointi nousee tietylle tasolle ennen kaikkea se tarkoittaa siis kuolleisuuden laskua ja se heijastuu väistämättä myöskin syntyvyyden laskuun olemmehan me jossain vaiheessa maailman historiassa kun demografisesti asiaa katsotaan eteenpäin kun katsotaan riittävästi tulevaisuuteen eteenpäin siinä tilanteessa että syntyvyys stabiloituu eli väestön kasvu pysähtyy koska me elämme kuitenkin materiaalisesti rajatussa olotilassa ja täällä täytyy joku tietty katto olla väestömäärille jos ei se tapahdu tietoisen valinnan kautta se tapahtuu luonnollisten valintojen kautta

synnyttää juuri näitä asioita joiden kanssa me olemme nyt sitten tekemisissä mitä me teemme työvoiman kasvun kanssa siinä tietysti pidentyvä työikä tulee vastaan joka tapauksessa työllisyysaste nousee sitten hyvinvoivien ihmisten eläessä pidempään he tekevät myöskin pidempään töitä tämähän tietysti tulee tämän järjestelmän kautta mutta sitten tuli se tärkeä huomio minkä edustaja vehviläinen toi esille että kun lasten ikäluokat pienenevät heille kohdistuvien palvelujen suhteellinen määrä pienenee yhteiskunnassa ja sitten kun sinne tulee iäkkäämpiä ihmisiä entistä enemmän heille väistämättä kasvaa ja luonnollisesti silloin tietysti budjetäärisesti täytyy hakea balanssia siitä että täällä kun tulee säästöä lapsiin suuntautuvista palveluista silloin meillä on voimavaraa niille ikääntyneille ikäluokille siirtää mikä on aivan oikea huomio lapsilisien osalta

vehviläinen tässä meillä on on erityinen kohde jossa voitaisiin harkita suoraan tätä siirtoa että se säästyvä voimavara lapsilisien osalta voitaisiin käyttää sen järjestelmän sisällä kun se raha on kerran varattu lapsilisiin aidosti sitten tuli tämä isompi kysymys ja täällä oli useita puheenvuoroja joissa pohdittiin

jonka myöskin edustaja vehviläinen avasi että lapsilisäjärjestelmä on universaali palvelu ja pitäisikö sen lapsilisän kohdentua kaikkein köyhimmille kaikkein haavoittuvimmille perheille selkäydinreaktiohan meillä kaikilla on että luonnollisesti se tarve on suurin niin sinnehän se täytyisi suunnata mutta silloin me emme ymmärrä sitä mikä on meidän hyvinvointivaltiomme konsepti millä tavalla tämä on rakennettu nimenomaan kun lähdettiin toisen maailmansodan jälkeen rakentamaan tätä niin sanottua pohjoismaista hyvinvointivaltiokonseptia se rakentui tämän universalismin periaatteelle siirryttiin pois köyhäinhoitovaltiosta universaalit palvelut ja sen vuoksi näissä pohjoismaisissa järjestelmissä veroaste on korkea koska me verotuksen kautta kaikki osallistumme näiden palvelujen rakentamiseen jos me siirtyisimme takaisin sinne köyhäinhoitovaltion suuntaan tätä keskustelua käydään esimerkiksi yhdysvalloissa

syntyy jatkuva verokapina joka ei taas ole läsnä oleva maissa joissa on nämä universaalit palvelut jolloin jolloin kaikki kaikki maksavat ja kaikki hyötyvät tässä on se ydin tässä koko järjestelmässä lapsilisät ovat tyyppiesimerkki palvelusta subventiosta jolla ei subventoida köyhimpiä lapsiperheitä sinänsä vaan siinä kohdistuu se subventio lapsiin jos sinä olet vauraammasta perheestä ja sinulla on lapsia siinä joka tapauksessa tuetaan niitä perheitä joilla on lapsia se on se lähtökohta kuten täällä edustaja essayah totesi samassa tuloluokassa se tukee niitä joilla on lapsia suhteessa saman tuloluokan muihin perheisiin

oli vallalla suomessa vaan ylläpidämme tätä universaalit palvelut omaavaa järjestelmää jossa todella toistan kaikki osallistuvat sekä kustannusten maksamiseen että myöskin hyötymiseen ja silloin silloin keskinäinen solidaarisuus näyttäytyy luontevammalla tavalla kuin puhtaassa köyhäinhoitovaltiossa

arvoisa puhemies syntyvyyden dramaattinen lasku huolestuttaa suomessa syystäkin vauvakadosta on puhuttava sen oikeilla nimillä ensimmäinen nimi on taloudellinen katastrofi työlle ei ole tekijöitä eikä palveluille ja eläkkeille maksajia tulevaisuudessa jos syntyvyyden suunta ei suomessa muutu lapset tuovat leivän tullessaan kaksituhattakolmekymmentä luvullakin toinen nimi on inhimillinen tragedia tahtomattaan lapsettomien pariskuntien sekä tyystin ilman parisuhdetta jäävien määrä kasvaa suomessa mikä on suru tähän liittyy monesti työttömyys tai sosiaalisesti heikko asema lapsettomien määrä on lisääntynyt tutkimuksen mukaan viime aikoina juuri vähemmän koulutettujen naisten kohdalla miesten osalta heikomman koulutustason ja perheettömyyden välinen korrelaatio on näkynyt jo aiemmin kohtaanto ongelma työ ja parisuhdemarkkinoilla näyttää korreloivan jos on koulutusta ja työ parisuhteenkin rakentaminen on tutkimuksen valossa helpompaa lasten tekeminen on siis työn takana satsaukset koulutukseen sekä erityisesti kannustimet työllisyyteen vaikuttanevat myönteisesti syntyvyyteen hallitus on ehkä tunnistanut tämän mutta lääkkeet tuntuvat olevan hukassa perheiden ja muiden tulonsiirtoja lisäämällä ei juuri suomalaisten perhetutkijoidenkaan mukaan syntyvyyttä lisätä tämän tajuaa arkijärjelläkin työttömän nuoren miehen mahdollisuuksia löytää kumppani tuskin parantaa se että työttömyysetuuksia parannetaan se auttaa että hän löytää löytää töitä ja elämään vakautta myös lapsiperheköyhyyteen kestävin keino on saada töitä suomalaisille isille ja äideille ja siten perheille tulevaisuuden näkymiä siksi kokoomuksen esittämät keinot parantaa työllisyyttä ovat pätevää ja kestävää perhepolitiikkaakin lapsilisien korottaminen ensiapuna lapsiperheköyhyyteen on sinänsä perusteltua varsinkin yksinhuoltajaperheille siksi nämä hallituksen esittämät korotukset ovat myös kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa se on rehellisyyden nimissä sanottava että hallituksen esittämät korotukset lapsilisään menevät kyllä veronkorotuksiin erityisesti polttoaineveron korotuksiin nämä osuvat kipeästi työssäkäyviin päiväkotiin ja harrastuksiin lapsiaan kuskaaviin perheellisiin myös koulutettuja ja työssäkäyviä lapsiperheellisiä on kannustettava ja tuettava jos syntyvyyteen halutaan aidosti vaikuttaa lapsilisät eivät siinä juuri auta niitä jotka ovat saaneet jo yhden tai kaksi lasta olisi rohkaistava yrittämään myös toista ja kolmatta lasta tuntuva ja suhteellinen ansiotulo ja lapsivähennys voisi kannustaa kasvattamaan jo perheellistyneiden lapsilukua taloustieteestä löytyy lapsivähennykselle tukea sekä syntyvyyden että työllisyysasteen on katsottu kasvaneen espanjassa siksi että työssäkäyvät alle lapsen äidit saivat lapsivähennyksen verotuksessa monilla ruuhkavuosia elävillä tosiasia on se että parisuhde ehtii päättyä ennen toista tai kolmatta lasta siksi se jää syntymättä arki voi kuormittaa työn ja perheen yhteensovittamista tulisikin helpottaa onkin hämmästyttävää että hallitus aikoo leikata lapsiperheiltä kotitalousvähennystä joka on monille perheille suomessa aivan oleellinen apu leikkaus on pois juuri ruuhkavuosia eläviltä lapsiperheiltä kodinhoito ja lastenhoitoavun hankkiminen jää nyt entistä useamman suomalaisen perheen ulottumattomiin keinoja vaikuttaa syntyvyyteen on pohdittava avoimesti ja keinoja tukea perheitä on pohdittava avoimesti itse olen miettinyt sitä että tällaisen kotona teetettävän mikrotyön kuten pienimuotoisen lasten ja voisi vapauttaa kokonaan työnantajavelvoitteista se ehkä madaltaisi kynnystä hankkia apua sinne kotiin se mitä suomalaiseen perhekeskusteluun todella tarvitsemme on myönteisyys kuten tässäkin keskustelussa on käynyt ilmi lapset ovat ilo lapset eivät vie tulevaisuutta vaan tuovat sen

arvoisa herra puhemies lapsilisän korotus on tietysti suoraviivainen tuki lapsiperheille ja ja tätä esitystä tietysti haluamme tukea olisimme halunneet nähdä että se olisi tullut kaikille lapsille ei vain sellaisille jotka ovat perheen neljäs lapsi siis tämä kymmenen euron korotus se mikä todella tuntuisi siltä että poliittinen maailma täällä arkadianmäellä todella vastaa lapsiperheiden tarpeisiin olisi kyllä lapsilisän ihan tuntuva korottaminen teetimme vähän laskelmia tässä kristillisdemokraattien ryhmässä siitä että jos esimerkiksi lapsilisät kaksinkertaistettaisiin se maksaisi puolitoista miljardia itse olin vähän ymmälläni että se oli niinkin pieni summa kun sitten pohtii niitä erilaisia dynaamisia vaikutuksia mitä siitä seuraa se ei varmaan olisi niinkään suuri summa mutta jos tällainenkin korotus jossakin päätettäisiin tehdä niin että se jaettaisiin useammalle vuodelle niin olisi se kyllä huomattavasti merkittävämpi viesti perheille kuin nämä nykyiset toimet perheiden epävarmuus omasta tulevaisuudestaan ja tämä tulevaisuuden näkökulma parisuhteissa ylipäätään ei ole tällä hetkellä kauhean rohkaiseva siihen että perheitä perustettaisiin ja ja lapsia hankittaisiin paljon monelle työssä olevallekin kesäkuukaudet ovat sellaisia pelon aikoja pohditaan onko enää syksyllä syksyllä töitä ja odottaako siellä työpöydällä kirjekuori että yt neuvottelut ovat alkaneet ovatpa jotkut yritykset suomessa kunnostautuneet että ilmoittavat yt neuvotteluista kun ihmiset jäävät lomalle no se on huonoa henkilöstöhallintoa mutta tällaistakin viime kesänä nähtiin eduskunnan köyhyysryhmässä tänään tapasimme kelan edustajia keskustelimme puolitoista tuntia kelan työstä ja toiminnasta ja siitä miten erityisesti nämä aivan pienituloisimmat voisivat paremmin tulla toimeen kelan kanssa ja kokisivat että heitä autetaan ja että he saavat sen avun jonka he tarvitsevat perusturva on tällä hetkellä noin neljäsataa euroa jäljessä siitä että se vastaisi tätä elinkustannusten nousua joka viime vuosikymmenten aikana on tapahtunut sotu uudistus on aivan välttämätön on pakko kiirehtiä tätä sosiaaliturvan uudistusta jotta tämä monella luukulla juokseminen ja monen tuen varassa oleminen voisi päättyä ja tulisi selkeät pelisäännöt verotukselliset keinot olisi myös otettava käyttöön arvoisa puhemies se mitä tässä ehkä yritän eniten sanoa on se että kyllä meillä keinoja on jos näemme tämän asian yhteiskunnassa sellaisena että haluaisimme lähteä siihen suuntaan että perheet suomessa ihan oikeasti kokisivat että nyt meitä tuetaan näin on tapahtunut ruotsissa jossa yllättäen kantaväestön parissa syntyvyys on kääntynyt kasvuun

perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa on muistaakseni kuuden miljoonan euron lisäys tähän lapsilisään se ei tietystikään ole kuin avaus siihen suuntaan mihin me haluamme viedä asiaa eli eli että kaikista lapsista maksettaisiin tuo korotettu nykyistä suurempi lapsilisä syntyvyys on tasoltaan tänä päivänä niin heikkoa että se on kyllä ihan kriisin aihe ja olisi ehkä paikallaan että hallitus harkitsisi jopa parlamentaarisen komitean tai vastaavan muodostamista siihen että katsottaisiin mitkä ovat syntyvyyden edistämiseksi välttämättömät toimenpiteet tämä on huolestuttava kehitys arvoisa puhemies täällä on esitetty lapsilisäjärjestelmään monenlaisia muutoksia ja on pohdittu sitä pitääkö sitä pitääkö sitä maksaa kaikille perheille tätä pohdittiin myös yhdeksänkymmentä luvun laman aikaan määrärahahan on valtavan iso täällä budjetissa ensi vuoden budjetissa se on yksi pilkku miljardia suurin piirtein eli iso summa ja siihen tehtävät korotukset sitten syövät paljon rahaa kun lapsia on kuitenkin kuitenkin paljon vaikka syntyvyys onkin alhainen sitä pohdintaa että pitäisikö lapsilisä maksaa vain pienituloisille eli kannustaa sillä köyhiä hankkimaan lapsia mutta ei kannustaa rikkaita hankkimaan lapsia universaaliajattelu lähtee siitä että kaikkia palkitaan ikään kuin lasten hankinnasta ja toisaalta siitä että samassa tulotasossa olevat lapsiperheet ja lapsettomat perheet olisivat suunnilleen samassa asemassa se on se lapsilisän perusajatus ja tässä mielessä kyllä näkisin että nykyinen järjestelmä puoltaa paikkansa mutta aina voi miettiä ja on hyvä käydä keskustelua siitä miten sitä voitaisiin kehittää toinen vaihtoehto olisi se että lapsilisät pantaisiin verolle jolloin ne jotka saavat paljon tuloja maksaisivat siitä paljon myös veroa mutta se iskisi kyllä nykyjärjestelmässä keskituloisiin aika pahasti voitaisiinko se sitten taas jollakin muulla verojärjestelmän korjauksella rukkauksella muuttaa niin että ei näin kävisi kaikkein pienituloisimmathan eivät veroja maksa

jolloin se tulisi suunnilleen puhtaana käteen heille ja tämä tasaisi sitä tätä kannattaa ehkä tietyllä lailla miettiä mutta mutta helppo sekään ratkaisu ei ole lapsivähennys on sitten ollut esillä se on tietysti sikäli ongelmallinen että lapsivähennyksen voi niin kuin verovähennyksen muutoinkin saada vain sellainen jolla on verotettavaa tuloa ja silloin pienituloiset eivät lapsivähennyksestä hyötyisi mutta suurituloinen ehkä sitäkin enemmän näillä

arvoisa puhemies edustaja kankaanniemi muotoili asian näin että alhainen syntyvyys ja me nyt olemme menemässä on kriisin paikka ja edustaja vestman muotoili asian näin että alhainen syntyvyys aiheuttaa tilanteen että kohta meillä ei ole eläkkeiden maksajia tarkoittaa tietysti että puolen vuosikymmenen päässä ollaan mahdollisesti sellaisessa tilanteessa itse problematisoisin tätä kysymyksenasettelua ihan aidolla tavalla problematisoisin meillä lehdistöä myöten tällä hetkellä on luotu hirveän voimakas keskustelu siitä että alhainen syntyvyys aiheuttaa näitä ja näitä ongelmia jos se on ainoa yhteiskunnallinen ilmiö jos me irrotamme sen muista yhteiskunnan kehitysprosesseista niin luonnollisesti sillä on seurausvaikutuksia vaikka eläkkeiden maksuun neljänkymmenen vuoden päässä jos nykyinen syntyvyys on tätä mutta eihän yhteiskunta sillä lailla kehity ei meillä vain yksi osatekijä muutu yhteiskunnassa vaan paljon muitakin työn tuottavuuden aste on kolmenkymmenen vuoden päästä ihan kokonaan toinen kuin tänä päivänä meillä on aivan erilainen työllisyysaste jos meillä on vähän vähemmän työntekijöitä niin työikäisen väestön osalta työllisyysaste on kokonaan toinen kuin tänä päivänä puhumattakaan jos keskimääräinen elinikä nousee niin kuin se tässä tapauksessa nousee ja vanhemmat ihmiset ovat niin meillä työllisyysaste yli kuusikymmentäviisi vuotialla on kolmenkymmenen viiva neljänkymmenen vuoden päästä kokonaan toinen kuin tänä päivänä puhumattakaan siitä mikä tässä tietysti kompensoi alhaista syntyvyyttä suomessa me elämme yhteisillä työmarkkinoilla euroopassa ja rajat tulevat tulevaisuudessa olemaan avoimemmat jolloin maahanmuuton kautta tapahtuu tasaantumista väistämättä ei pidä nostaa yhtä ilmiötä tikun nokkaan ja kuvitella että tuossa on se ongelma meillä on on tyypillistä yhteiskuntakeskustelua kyllä tämä että yksi ilmiö otetaan erilleen kaikista muista ja katsotaan yhteiskuntaa ikään kuin staattisena että mitään muuta ei tapahtuisikaan siinä mielessä tämä ei ole kriisin paikka mutta se on paikka joka pakottaa meidät suuntaamaan investointeja uudella tavalla ja katsomaan kuinka tähän sopeudutaan mitään paniikkia ei kannata luoda ainakaan siihen että nykyisiä eläkkeitä ei voitaisi korottaa sen vuoksi että joskus tulevaisuudessa saattaa olla vaikeuksia maksaa

puhemies mielenkiinnolla olen tätä keskustelua kuunnellut ja vähän kokemusasiantuntijana en voinut sitten puheenvuoroa jättää käyttämättä neljän lapsen isänä olen aika kouriintuntuvasti kokenut ensimmäinen lapsi kun syntyi hävisi lapsivähennykset ja sen jälkeen sitten lapsilisien kehitys on ollut mitä on ollut minusta tässä on ollut hyvää perhepoliittista keskustelua ja erityisesti sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja vehviläisen puheenvuoro ja pohdiskelu oli oli hyvin syvällistä jotenkin tämä

ja perhepolitiikka pitäisi nostaa enemmän tikun tikun nokkaan kuin mitä se tällä hetkellä on käsittääkseni lapsilisäjärjestelmä on aika pitkälti samassa asennossa ollut vuosikymmeniä ja mitä sitten kustannuskehitysten indeksien ja korotusten kautta kautta on ollut keskusta viikolla se liikkumavara käytettäisiin lapsilisiin ja tuossa katselin useammalta vuodelta miten lapsilisän maksatus on kehittynyt ja tämä keskustan mallihan olisi aika lähelle

indeksitarkistukset se on indeksitarkistuksella se kymmenen viiva kaksikymmentä miljoonaa ja se näkyy ainakin kaksituhattakuusitoista tuolla budjeteissa lapsilisän kehitys jotenkin kokisin että lapsilisistä ehdottomasti pitäisi nyt se pitkäaikainen indeksijäädytys poistaa ja sillä tavalla sitten sitten lähteä tukemaan mutta ehkä ehkä tässä nyt syvemmänkin pohdiskelun paikka paikka olisi niin kuin kankaanniemi pohdiskeli tätä järjestelmää kaiken kaikkiaan jotta se palvelisi suomalaista yhteiskuntaa perheen perustamisen ja lapsiensaannin sekä lapsiperheköyhyyden osalta eivät nämä askelmerkit ehkä ehkä ole aivan kohdallaan tähän päivään

arvoisa puhemies haluan kiittää tästä täällä on ollut hyviä puheenvuoroja monella tavalla ja perspektiiviä siihen mitä tässä kaiken kaikkiaan on tapahtunut minä uskon että ainakin keskusteluun osallistujat ajattelevat että meidän pitäisi päästä pois tämmöisestä poukkoilevasta lapsilisäjärjestelmän kehittämisestä ja hakea meillä olisi yhteinen parhaiten pystyttäisiin tämän lapsilisäjärjestelmän kautta auttamaan ja tukemaan meidän perheitä minä itse haluan painottaa nimenomaan sitä että kyllä sillä on merkitystä myös lapsiperheköyhyyden kannalta ja hyvin myös tämän universaaliusperiaatteen joka meillä tähän on luotu minä haluaisin kommentoida paria puheenvuoroa ensinnäkin edustaja laukkanen otti esille tämän sosiaaliturvauudistuksen ja se on minusta tärkeä asia koska lapsilisärjestelmällä vaikka on ihan muuta kuin tämä meidän muu sirpaleinen järjestelmämme on yhtymäkohtansa myös

teimme nämä korotukset niin yksinhuoltajakorotuksen osalta suojattiin yksinhuoltajia sillä että samalla nostettiin toimeentulotuen suojaa että se ei leikkaannu mutta muilta osinhan se leikkaa ja tämä on ongelma tulee paljon palautetta että te teette siellä pieniä korotuksia mutta se sitten toimeentulotuesta otetaan pois no me selitämme sen niin että me haluamme vähentää toimeentulotukiriippuvuutta ja perusturvan pitää olla sillä tasolla että ihmiset tällä pärjäävät mutta sosiaaliturvauudistuksessa minusta on katsottava yhdessä tätä että mikä toimeentulotukijärjestelmän muoto on muuhun sosiaaliturvaan nähden kaiken kaikkiaan

sitä että olisi tulossa tämmöinen väestöpoliittinen erillinen ohjelmatyö joka on minusta erittäin hyvä itse asiassa muistan ja olen lukenut aikanaan että vanhasen ykköshallituksen aikana tehtiin väestöpoliittinen selonteko joka piti aika laajoja selvityksiä myös syntyvyyden osalta esillä että meillä on tehty tämmöistäkin työtä aika pitkällä jänteellä tällä vuosituhannella vuosisadalla edellisen vuosikymmenen aikana ja nämä kaikki asiat liittyvät yhteen minä itse ajattelen sillä tavalla että olisi hienoa että jos se väestöpolitiikkaohjelmatyö etenee hallituksen piirissä niin se tulee tavalla tai toisella myös tänne eduskunnan käsittelyyn ja saataisiin sitä pitkäjänteisyyttä myös tähän meidän väestöpoliittiseen ajatteluun

arvoisa herra puhemies tässä keskustelussa on myös tämmöistä lämpöä ja johtuneeko se siitä että täällä isoisät ja isoäidit puhuvat nyt lapsista ja lastenlapsistaan seuraavat heidän menoansa ja pohtivat että miten he tässä elämässä selviävät tällä tavallahan tämä tulee hyvin lähelle monia meitä kyllä tässä tämänkin keskustelun aikana käy ilmi se että ei meillä halua tehdä tämän asian eteen enemmän kuin nyt tehdään mutta kyllä jonkinlainen parlamentaarinen ryhmä lyhyelläkin ajalla siis joka paneutuisi vain tähän asiaan olisi tervetullut olen ymmärtänyt että tämän sosiaaliturvauudistuksen puitteissa parlamentaarinen ryhmä asetettaisiin vuodenvaihteen jälkeen tervehdin sitä ilolla ja ja siihen työhön meidän täytyy täällä vahvasti sitoutua monet käytännön elämän erilaiset kriisit joita ihmisillä on kulminoituvat siihen että koetaan että avun saaminen on vaikeaa se on niin hankalaa että vaikka tehdään paljon uudistuksia ja monet niistä keskittyvät digitaaliselle puolelle niin niin ne ovat osalle hyviä ja osalle taas on lähes mahdotonta tavoittaa niitä palveluita kun tuolla espoossa leipäjonossa aika usein olen ja olen tuttu siellä ja näen näitä ihmisiä niin siellä on joukossa paljon ihmisiä jotka ovat antaneet periksi he eivät enää jaksa tätä byrokratiaa he eivät jaksa enää hakea sitä apua joka heille kuuluisi sillä he ovat tulleet jossakin kohtaa tyrmätyksi

vielä töitä koska näitä väliinputoajia on yhä enemmän ja enemmän

haluaisin vielä käyttää ainakin sen puheenvuoron että toivottavasti en tule väärinymmärretyksi kun puhumme tästä syntyvyydestä se on erittäin iso yhteiskunnallinen haaste ehdottoman iso yhteiskunnallinen haaste yhdyn niihin näkemyksiin joita täällä on että väestöpolitiikka kannattaa nostaa yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön me tarvitsemme ohjelmia sekä kansallisesti että ennen kaikkea myöskin kansainvälisesti tämä on iso iso ilmiö myöskin kansainvälisesti miten miten luontevalla tavalla suhtaudumme väestömme rakenteen muutoksiin ja siihen kehitykseen tämä on tärkeä tärkeä ja iso asia

kriisitunnelmaa tähän siitä lähtökohdasta että yksi ilmiö on olemassa oleva mikä on merkittävä haaste ja sitä kautta me rupeamme esimerkiksi rankaisemaan jotakin väestöryhmää siitä että täällä on toisentyyppinen ilmiö minä teen vain yhdellä lauseella viittauksen muistan aikanaan yhdeksänkymmentä luvulla käydyn suuren suuren keskustelun suurten ikäluokkien siirtymisestä eläkkeelle ja eläkepommista joka sitten loi tilanteen jossa me olemme luoneet järjestelmän jossa me olemme lakisääteisesti köyhdyttämässä eläkkeensaajien tulotasoa tämäntapaisesta keskustelusta haluaisin välttää pois että me tunnistamme ilmiön mutta emme rupea rankaisemaan jotain väestöryhmiä siitä että väestökehityksellä on tietty ilmeensä

arvoisa puhemies on ollut tosiaan suotavaa että tämä keskustelu on ollut nyt laajempaa kuin vain lapsilisiä koskeva keskustelu jo senkin takia että lapsilisien korotusta tosiaan kovinkin herkästi perustellaan tällä vajonneella syntyvyydellä minun mielestäni tässä on erittäin tärkeätä erottaa kaksi asiaa toisaalta se millä keinoilla vaikutetaan lapsiperheköyhyyteen ja parannetaan niiden perheiden asemaa jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa yhteiskunnassa ja kuten tuossa omassa puheenvuoroissanikin sanoin niin niin siihen vakavaan ongelmaan ensiapuna nämä lapsilisien korotukset ovat perusteltuja mutta sitten toinen kysymys oma kysymyksensä on tämä syntyvyys syntyvyyshän on siis vajonnut kaikissa pohjoismaissa mutta suomessa tämä muutos on dramaattisin kaikista pohjoismaista ja itse asiassa meillähän on poikkeuksellista nimenomaan tällainen lapsettomuuden kasvu nelikymppisistä miehistä peräti kolmannes on suomessa lapsettomia ja naisistakin yli viidennes kun muissa pohjoismaissa tämä osuus on kaksitoista viiva neljätoista prosenttia eli suomen tilanne on poikkeuksellinen ja ja tämä todella tarvitsee vakavaa pohdintaa siitä mitkä ovat niitä oikeita keinoja jos syntyvyyteen halutaan vaikuttaa tällaiset perinteiset perhepolitiikan keinot eivät välttämättä ole vaikuttavia riittäviä tehokkaita keinoja tässä minä toivon nyt hallitukselle suurta viisautta ja kyllä tällainen parlamentaarinen pohdintakin olisi varmasti tarpeen
arvoisa puhemies lyhyesti vain tämä uutisointi joka ruotsista tuli ihan tässä vajaa kuukausi sitten siitä meinasi kyllä mennä iltalihapullat väärään kurkkuun siellä kantaväestön kohdalla syntyvyys oli kääntynyt kasvuun ja siellä sitten uutisryhmä kiersi tukholman katuja ja kyseli mikä tähän mahtaisi olla syynä siellä he kertoivat että nämä työelämän joustot ja sitten se että että poliitikot ovat muuttaneet näkemystään perheitä tuetaan aidosti tuetaan sitä perheen rakentamista siinä alussa ja sen aikana ja monet tällaiset näiden tekijöiden yhteissumma sitten on tuonut tätä perhemyönteisyyttä takaisin eli politiikalla on merkitystä ja

arvoisa puhemies haluan kiittää oikeastaan edustaja vestmania tästä hyvästä puheenvuorosta koska tästähän on tullut tämän viikon ja viime viikonkin aikana keskusteluja tässä on vähän sekoitettu kaksi eri asiaa ja se on on hyvin tärkeätä että ymmärretään nyt tämä hallituksen esitys vastaa juuri tähän lapsiköyhyyteen mutta sitten tämä toinen suuri haaste mikä meillä on edessä on juuri tämä syntyvyyden lasku ja siihen pitää löytää uusia eväitä ja on totta että se on hyvinkin laaja käsite eikä siihen pelkästään esimerkiksi lapsilisiä korottamalla löydetä vastauksia

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö yhdeksän nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö yhdeksän kautta kaksituhattayhdeksäntoista valtiopäivät käsittelee sairausvakuutuslain muuttamista hallituksen esityksessä neljäkymmentä kautta kaksituhattayhdeksäntoista valtiopäivät ehdotetaan että lääkekorvausjärjestelmässä määräaikaisesti olevan lääkkeen ehdollista korvattavuutta koskevan sääntelyn voimassaoloa väliaikaisesti jatketaan muutettuna vielä vuosiksi kaksituhattakaksikymmentä viiva kaksituhattakaksikymmentäviisi ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta sääntelyyn ehdotetaan myös sisällöllisiä tarkennuksia jotka koskevat ehdollisesti korvattavan valmisteen käyttämistä vertailuvalmisteena hintavertailussa ja sen tukkuhinnan kohtuullisuuden arviointia lisäksi ehdotetaan että ehdolliselle korvattavuudelle säädetystä viiden vuoden pituisesta enimmäisvoimassaoloajasta luovutaan esityksessä ehdotetaan selkeytettäväksi säännöksiä korvattavasta lääkkeestä ja yrittäjän oikeudesta työterveyshuollon korvaukseen jotta ne vastaisivat vakiintunutta soveltamiskäytäntöä valiokunta pitää lakiehdotusta tarkoituksenmukaisena ja puoltaa sen hyväksymistä muuttamattomana ehdollisen korvattavuuden toimintamallissa lääkkeiden hintalautakunta voi hyväksyä korvattavuuden ja tukkuhinnan ehdollisena myyntiluvalliselle lääkevalmisteelle sen käytön laajuudesta terveyshyödyistä tai kustannusvaikuttavuudesta on vielä rajallisesti tietoa mallin tarkoituksena on jakaa uuden lääkkeen käyttöönotosta aiheutuvaa taloudellista riskiä yhteiskunnan ja lääketeollisuuden kesken lääkkeiden ehdollista korvattavuutta koskeva sääntely on ollut määräaikaisena voimassa vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista lähtien tällä hetkellä ehdollinen korvattavuus on voimassa kahdellakymmenelläkahdeksalla lääkevalmisteella hallituksen esityksen mukaan ehdollinen korvattavuus on mahdollistanut uusien lääkkeiden nopeamman ja hallitun käyttöönoton kokemukset mallin toimivuudesta ovat kuitenkin rajallisia koska malli on ollut käytössä vasta vain kaksi vuotta valiokunta pitää tärkeänä että kokeilun aikana ehdollisen korvattavuuden mallin toimivuutta ja sen vaikutuksia arvioidaan huolellisesti niin lääkkeiden käyttäjien lääkekorvausjärjestelmän kuin lääkealan toimijoidenkin näkökulmasta

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö viisi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kuusi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies on äärimmäisen tärkeää että hallitus lähtee etupainotteisesti toteuttamaan hallitusohjelmaan kirjattua aluepolitiikan suuntaa jossa alueiden välistä ja kuntien sisäisen eriytymisen kehitystä pyritään pysäyttämään hallitusohjelmassa on todettu että luodaan alue ja teemalähtöisesti sopimusperusteisuuteen ja kumppanuuteen perustava aluekehityksen malli jolla tuetaan alueiden kasvua ja vahvuuksien vahvistamista tällä lainsäädäntömuutoksella mikä nyt on vireillä sitten rakennamme näitä työkaluja edellisen hallituksen kasvuohjelmat esimerkiksi aiko rahoitus olivat onnistuneita työkaluja monille kaupunkiseuduille jotka pääsivät rahoituksen piiriin aiko rahoituksella juuri tuettiin alueita joilla oli vahvoja fokusoituja kasvu ja osaamisaloja

maakunnille on äärimmäisen tärkeää että maakunnan kehittämisraha palautetaan maakunnan kehittämisraha on räätälöity kestävän kasvun ja elinvoiman lisäämisen määräraha on myös tärkeää että maakuntaliitoille kohdennetaan kohdennetaan tätä nopeaa ja joustavaa kansallista aluekehitysrahoitusta jolla pystytään nopeasti ja aidosti reagoimaan maakunnan kehityksen kannalta strategisesti tärkeisiin selvitys ja kehittämistarpeisiin tällä hetkellähän maakunnan kehittämisraha aukkoa on pitkälti paikattu kuntarahoituksella maakunnissa ja ne rahat

tällä hetkellä hallituksen neljänkymmenen miljoonan euron panostus tulevaisuusinvestointeihin varatusta rahoituksesta on aluekehityksen työkaluna hallitukselta maakuntien osalta hieno tulevaisuuslinjaus määräraha vuosille kaksikymmentäkaksi on tärkeä osa myös hallituksen työllisyys ja kasvutavoitteiden rakentamisen työkaluja rahoituksessa on tärkeintä että sitä pystytään suuntaamaan maakunnan omiin lähtökohtiin vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin kehittämistoimiin niin kuin lainmuutoksen henki henki onkin arvoisa puhemies tärkeää olisi myös saada kansalliseen alue ja kehittämispolitiikkaan pitkäjänteisyyttä ja tukea myös yli hallituskausien onnistuneitten ja käynnissä olevien kasvu ja kehittämisohjelmien jatko olisi erityisen tärkeää tulosten näkökulmasta

jotta pystyttäisiin kasvua rakentamaan erityisesti niiden onnistumisten kautta jotka ovat eri ohjelmien väliarvioinneissa saaneet kehittämisessä ja kasvussa hyviä tuloksia meillä on hallituskausittain tapana keksiä pyörä vähän uudestaan tai ainakin teema uusiksi ensimmäinen isompi osaamisen ja alueiden kehittämisohjelma aluekehitysrahoitus oli lipposen hallituksen osaamiskeskusohjelma ja voi kyllä todeta että pohjois karjalan metsäosaamisen keskittyminen ja vahvistuminen pitkälti lähti siitä liikkeelle ja tällä hetkellä tulokset puhuvat puolestaan on ollut inka ohjelmaa on akoa kokoa ja aikoa muun muassa ei nimi asiaa tietysti pahenna mutta jatkuvuutta kansalliseen aluepolitiikkaan tarvitaan tuloksien aikaansaamiseksi niin aluekehitystyökaluissa kuin niiden rahoituksessa tähänhän noissa lausunnoissa erityisesti myös sitten maakuntaliitot ja kunnat ovat ottaneet kantaa

arvoisa herra puhemies aluepolitiikka on todella viime vuosina jäänyt paljolti kuntien ja toisaalta sitten eu eu rahoituksen varaan ja tämä valtiovalta on luistanut siitä melko lailla pois se näkyy siinä että toiminta on ollut lyhytjänteistä ja ja pätkittäistä ja paljolti projekteja ja tulokset ovat olleet heikkoja täytyy hallitukselle antaa kiitos siitä että että nyt tämä maakunnan kehittämisraha jälleen palaa

sillä voidaan tehdä osittain maakunnan omaehtoista aluekehitystyötä toki tämä summa ensi vuodelle kaksikymmentäyksi miljoonaa euroa on hyvin vähäinen kun se vielä jakautuu kolmeen osaan viisi miljoonaa maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen ja viisitoista miljoonaa sopimusperusteiseen yhteistyöhön ja pieni osa valtakunnallisiin hankkeisiin esimerkiksi tuo viisi miljoonaa

kahdenkymmenen maakunnan osalta per maakunta noin keskimäärin ja tämä viisitoista miljoonaa sopimuspohjaista taas seitsemänsataaviisikymmentätuhatta per maakunta eli ei näillä ihmeitä tehdä mutta ihan hyvä avaus valiokuntahan onkin yksimielisesti tämän esityksen hyväksynyt ja ja korostanut kaikessa tätä maakuntien omaa osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia varojen käytössä arvoisa puhemies nyt on käynnissä eun rahoitusneuvottelut ja maatalouden osalta on on kylmä tuuli puhaltamassa saattaa olla että myös maaseudun kehittämisrahojen suhteen olemme kärsimässä menetyksiä ja ja sitä kautta olemme nettomaksajina entistä enemmän eussa tämän korvaamiseksi tarvitaan kansallista aluepolitiikkaa ja siihen panostuksia luin tuossa taannoin entisen kansanedustajan seppo kääriäisen viimeisen kirjan ja hän kovasti korosti sitä että tarvitaan todella vahvaa aluepolitiikkaa tähän yhdyn kyllä että me tarvitsemme sitä meillä on pidettävä koko maa asumiskelpoisena ja myös tässä suhteessa näitä edellytyksiä voidaan vahvistaa ministerit kulmuni ja kaikkonen ovat heittäneet viime aikoina esityksiä näitten valtion toimintojen sijoittamisesta eri puolille maata ne ovat hyviä tavoitteita mutta erittäin vaikeita monelta osin toteuttaa ne saattavat tietysti olla enemmän politikointia kuin kuin todellista asioihin vaikuttamista maakuntien hyväksi mutta hyvä niinkin

tämä lakiehdotus siis nimenomaan täydentää tämän aluekehittämisen rahoitusvälineitä ja tukee näitä maakuntaliittojen tehtäviä aluekehitysviranomaisen roolissa ja kokonaisuutena niin kuin edustaja kankaanniemikin totesi tässä on kyse kahdenkymmenenyhden miljoonan euron rahasta ja ja erityisesti kiinnitän samaan asiaan huomiota että tästä määrärahasta vain viisi miljoonaa euroa kohdennetaan suoraan maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen ja

tuloksetonta hankehumppaa tästä ei saa tulla lisäksi on huomioitava että työ ja elinkeinoministeriön tehtäväksi jäävän määrärahan jakamista on valmisteltava yhdessä maakuntaliittojen kanssa niin kuin he ovat toivoneet aluekehittäminen on äärimmäisen tärkeää ja tähän keskittyminen ja tämän edistäminen on koko maan etu vaikka on suuruudeltaan melko pieni rahoituksen kriteerien on oltava samanlaisia eri maakunnissa ja rahoituksen on oltava avointa läpinäkyvää ja oikeudenmukaista eikä byrokratia saa olla rahoituksen saamisen esteenä tällä rahoituksella tehtyjä toimia on myös jälkikäteen pystyttävä mittaamaan ja hankeraporttien on oltava julkisia
arvoisa puhemies kuten edustaja eskelinen avauspuheenvuorossaan totesi tämä on tärkeä avaus jossa pyritään alueellista eriarvoisuutta tasoittamaan hallitusohjelmahan lähtee liikkeelle yhdenvertaisuudesta ja siitä että me pyrimme selkeästi eriarvoisuuden voittamiseen on se sitten sosiaalista tai alueellista itse olen kansanedustajana täältä pääkaupunkiseudulta ja haluaisin tältäkin puolelta sanoa sen näkökulman että alueellisesti tasapainoinen kehitys ympäri suomen on meidän kaikkien yhteinen etu ei ole mitenkään palkitsevaa ja järkevää että väestö voimakkaasti ahtautuu tänne pääkaupunkiseudulle siitä on meillekin paineita tällä seudulla myöskin palvelurakenteiden kehittämisen osalta ennen kaikkea lähtökohtanahan pitäisi olla se että sellaisten toimien joiden on välttämätöntä sijaita täällä pääkaupunkiseudun alueella ruuhka suomessa on järkevää sijoittua tänne mutta on monia toimia joiden ei ole täysin välttämätöntä olla täällä vaan ne voidaan myöskin alueellisesti hajasijoittaa ja itse olen ollut aina sen periaatteen kannalla että on mielekästä turvata alueellisesti tasapainoinen kehitys ympäri suomen ja siinä tämä on tietysti pieni pieni askel mutta on askel oikeaan suuntaan

arvoisa puhemies viime hallituskaudella säädettiin kirurgian keskittämisasetus ja päivystysasetus ne muuttivat sairaalatoimintaa eri puolilla suomea kun useimmissa aluesairaaloissa kiellettiin anestesiaa vaativa leikkaustoiminta vuoden kaksituhattakahdeksantoista alussa samalla keskussairaaloille tuli paljon lisätoimenpiteitä ilman vastaavia lisäresursseja reilu vuosi sitten arvioitiin turun yliopistollisen keskussairaalan yltävän ainoana niin sanottuna laajan päivystyksen sairaalana päivystysasetuksen mukaisiin tosiasiallisiin vaatimuksiin tällä hetkellä tähän niin sanottuun laajan päivystyksen vaatimustasoon yltänee ehkä kolmasosa laajan päivystyksen sairaaloista asetusta on alusta asti kritisoitu ja tiedossa on että pienimmät laajoista sairaaloista eivät tule asetuksen vaatimustasoon yltämään vaasa pääsi mukaan laajan päivystyksen sairaaloiden joukkoon väestöpohjaltaan saman kokoluokan keskussairaaloissa hämeenlinnassa ja kotkassa päivystystoiminta jatkuu kuten tähänkin saakka toiminta näissä sairaaloissa on jopa laajempaa ja kustannustehokkaampaa kuin osassa nykyisistä laajan päivystyksen sairaaloista arvoisa arvoisa puhemies osa tehdyistä uudistuksista on perusteltavissa kestävästi potilasturvallisuudella ja hoidon laadulla mutta suurin osa näistä asetuksista oli pesunkestävää aluepolitiikkaa väestöennusteet syntyvyys ja sote menojen kehityskulku huomioiden päivystysasetus pitänee ottaa uuteen tarkasteluun enemmin tai myöhemmin myös kirurgian keskittämisasetuksen vaikutusarviointi pitäisi tehdä esimerkiksi osana sote ratkaisun jatkovalmistelua

arvoisa puhemies ahkeruudesta on aina palkittava oli kyse sitten verotuksesta tai sosiaaliturvasta systeemin tulisi joka tilanteessa kannustaa työntekoon ja yrittämiseen näin ei nykyisin valitettavasti ole kela perii opintotuen liian matalien tulorajojen vuoksi tänäkin vuonna takaisin opintotukea neljältäkymmeneltätuhannelta opiskelijalta siis siksi että nämä opiskelijat ovat tehneet liikaa työtä tämä on lannistavaa tämä on järjetöntä ahkeraa opiskelijaa ei saa lannistaa vaan häntä on palkittava suomen opintotukijärjestelmän nykyiset vapaan tulon rajat eli rajat sille paljonko voi tienata töitä tehden opiskelun ja opintotuen ohessa vaikeuttavat opiskelijan lisätulon hankkimista

opiskeluaikana nykyiset tulorajat luovat keinotekoista niukkuutta ja toimeentulovaikeuksia näistä syistä lakialoitteessani esitetään opiskelijoiden vapaan tulon tulorajojen sekä takaisinperinnän tulonylitysrajan korottamista viidelläkymmenellä prosentilla opintotuen tulorajojen nostamista tukee tutkimusnäyttö palkansaajien tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan nykyisiä tulorajoja voi nostaa merkittävästi raportin mukaan nykyiset tulorajat johtavat suhteellisen suuriin hyvinvointitappioihin ne laskevat opiskelijoiden hyvinvointia suhteellisen paljon valtio menettää samalla miljoonia euroja nettotuloja koska opiskelijat rajoittavat työn tekemistä kun ahkeruutta lannistetaan kaikki häviävät järkisyyt siis edellyttävät opintotuen vapaan tulorajan nostamista merkittävästi lakialoite onkin kerännyt laajaa tukea yli eduskuntaryhmärajojen kiitos siitä aloitteen on allekirjoittanut kuusikymmentäneljä kansanedustajaa kokoomuksen perussuomalaisten kristillisdemokraattien keskustan ja sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmistä ainutkaan vihreiden ja vasemmistoliiton edustaja ei allekirjoittanut lakialoitetta mitä kummastelen lakialoitteeni esitys opintotuen tulorajojen korottamisesta viidelläkymmenellä prosentilla on osa kokoomuksen vaihtoehtobudjettia joka julkaistiin tänään kokoomus haluaa parantaa opiskelijan hyvinvointia me pidämme ahkeran opiskelijan puolta arvoisa puhemies opintotuen saamisen edellytyshän on riittävä edistyminen opinnoissa monet opiskelijat pystyvät sovittamaan opinnot ja työnteon yhteen vaivatta opintotuen vapaan on korotettu oleellisesti viimeksi yli kymmenen vuotta sitten vuonna kaksituhattakahdeksan tällöin korotus oli kolmekymmentä prosenttia tänä päivänä vapaita ansioita saa olla kuusisataakuusikymmentäseitsemän euroa opintotukikuukautta kohden ja tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä euroa muita kuukausia kohden jos tästä muodostuva vuosituloraja ylittyy opintotukea peritään takaisin ellei vapaan tulon ylitys ole ollut enintään kaksisataakaksikymmentäkaksi euroa opiskelijan tulee itse huolehtia siitä ettei vuositulo ylitä vapaata tuloa nykyisin jokaista alkavaa tuhattakolmeasataakahtakymmentäkolmea euroa kohden on peritty takaisin yhden tukikuukauden opintoraha ja asumislisä takaisinperintä siis toteutetaan vaikka opiskelija olisikin edennyt riittävästi opinnoissa me jotka olemme töitä opintojen ohella tehneet tiedämme että opiskelijan työ on monesti kausittaista ja osapäiväistä tulorajan määritteleminen etukäteen on monesti vaikeaa tämä johtaa tulorajojen ylittyessä massiiviseen takaisinperintään kuten tänäkin vuonna tilastokeskuksen mukaan suomessa yli puolet opiskelijoista käy opintojen ohessa töissä työnteolla on siis opintotuen ohella merkittävä asema opiskelijan toimeentulon turvaajana lisäksi kerrytetyllä työkokemuksella on monilla aloilla ratkaisevaa merkitystä työllistymisessä opintojen päättyessä ja työelämään siirryttäessä opetus ja kulttuuriministeriön viime vaalikaudella tilaaman palkansaajien tutkimuslaitoksen raportin sisältämä pohjoismaiden opintotukien tulorajojen vertailu osoittaa että esimerkiksi norjassa ja tanskassa tulorajat ovat merkittävästi korkeammalla tasolla kuin suomessa

verotetaan suuremmalla prosentilla kuin tulorajan alapuolisia tuloja eli rajaveroprosentti nousee raportissa esitettyjen laskelmien perusteella nykyisiä tulorajoja voisi nostaa merkittävästi esimerkiksi yhdeksän opintotukikuukauden nykyisen noin kahdentoistatuhannen euron vuositulorajan nostaminen kahdeksaantoistatuhanteen euroon johtaisi hyvinvointitappioiden voimakkaaseen alenemiseen koska vain harva tienaisi tätä tulorajaa tulorajaa enempää tuloja vaikka tulorajoja ei olisi lainkaan

saamat nettotulot eli verotulot joista on vähennetty tulonsiirrot kasvaisivat yhteensä vuodessa noin kuusi miljoonaa euroa eli kaikki voittaisivat järjen käyttö edellyttää opintotuen vapaan tulon rajan nostamista merkittävästi näin ollen lakialoitteessani esitän että uudet vapaan tulon rajat olisivat nykyisiin indeksitarkistettuihin lukuihin tehtävän viidenkymmenen prosentin korotuksen myötä tuhatyksi euroa jokaista kuukautta kohden jolta opiskelija on saanut opintorahaa tai asumislisää sekä

euroa jokaista kuukautta kohden jolta hän ei ole saanut opintorahaa tai asumislisää vapaan tulon rajojen noston yhteydessä on syytä nostaa vastaavasti takaisinperinnän tulorajoja kuten vuoden kaksituhattakahdeksan reformin yhteydessä tehtiin näin ollen myös vapaan tulon ylityksen rajoja korotettaisiin viidelläkymmenellä prosentilla

euroa sillä rahalla saa viisi nuudelipussia se mitä opiskelijan hyvinvoinnin eteen pitää tehdä on korottaa juuri opintotuen tulorajoja ja mahdollistaa näin opiskelijan parantaa hyvinvointiaan omalla työllään sekä kartuttaa samalla osaamista työelämässä

arvoisa herra puhemies kiitän kollegaani edustaja vestmania erinomaisen lakialoitteen tekemisestä kun tapasin viime keväänä eduskuntavaalien alla opiskelijoita omassa maakunnassani satakunnassa en saanut heiltä mistään muusta asiasta yhtä paljon palautetta kuin opintotuen matalista tulorajoista ja moni opiskelija joka käy töissä opintojen ohella saadakseen paremman toimeentulon ja työkokemusta kokee ettei opiskelijaa tässä nykyjärjestelmässä kannusteta työntekoon ymmärrän hyvin näitä opiskelijoita

viimeksi kaksitoista vuotta sitten siis kaksitoista vuotta sitten sen jälkeen kiristynyt ja siten kannustimet työntekoon opintojen ohella ovat heikentyneet ongelman suuruudesta kertoo sekin että tänä vuonna tukia on peritty takaisin neljältäkymmeneltätuhannelta opiskelijalta liiallisen työnteon vuoksi se kuulostaa perin erikoiselta on järjetöntä miten nykyinen järjestelmä kohtelee opiskelijoitamme me emme saa antaa nuorille viestiä jo opiskeluaikana ettei tässä maassa kannata tehdä töitä ja ponnistella eteenpäin päinvastoin suomen pitää olla maa jossa työnteko kannattaa aina opiskelijoiden osalta työnteko opintojen ohella avaa monelle polun työelämään ja antaa arvokasta työkokemusta tulevaisuutta varten myös ensimmäinen oman alan työpaikka löytyy usein opintojen aikana tehdyn työn avulla olemme puhuneet tässä salissa paljon kannustavuudesta ja työnteon merkityksestä verotusta on kevennetty usean hallituksen aikana on nimenomaan haluttu antaa ihmisille viesti siitä että työnteosta on jäätävä itselle nykyistä enemmän käteen opiskelijat ovat jääneet täysin sivuun eikä heitä ole huomioitu riittävästi opiskelun ja työnteon yhdistämisessä ja kannustamisessa siihen että ahkeruuden pitää aina palkita lakialoitteessa esitetään viidenkymmenen prosentin korotusta opintotuen tulorajoihin esitys sisältyi myös kokoomuksen vaihtoehtobudjettiin haluamme palkita opiskelijoita ahkeruudesta ja ponnistelusta muutos tarkoittaisi että jatkossa opiskelija voisi tienata tuhatyksi euroa jokaista opintotukikuukautta kohti niiltä kuukausilta jolloin opintorahaa ei nosteta opiskelija voisi tienata kaksituhattayhdeksänsataakahdeksankymmentäviisi euroa korotus olisi siis erittäin tuntuva ja täysin oikein opiskelijoille jotka ahkeroivat tällä hetkellä opintojensa ohella myös tutkimusnäyttö tukee muutosta palkansaajien tutkimuslaitos on todennut tutkimuksessaan että tulorajojen korottaminen prosentilla on vaikutuksiltaan positiivinen julkiselle taloudelle siis positiivinen kun verotulot kasvavat opintotukimenoja enemmän on hienoa nähdä että peräti kuusikymmentäneljä kansanedustajaa on allekirjoittanut tämän lakialoitteen tuen lämpimästi tämän muutoksen toteuttamista jotta myös opiskelijaa tulevaisuudessa palkittaisiin ahkeruudesta

arvoisa puhemies on kiintoisaa katsoa tilastoja ja nimenomaan ikäsidonnaista tulonjakoa suomalaisessa yhteiskunnassa jos me lähdemme katsomaan sitä viidestätoista ikävuodesta sitten sataan ikävuoteen niin kuin suomen tulotilastot kertovat siinä on kaksi ikäsidonnaista piikkiä toinen piikki ovat kaksikymmentä viiva kaksikymmentäviisi vuotiaat kysymys opiskelijoista ja toinen piikki alkaa siitä seitsemästäkymmenestä vuodesta seitsemästäkymmenestäviidestä vuodesta ylöspäin ja se onkin sitten kiihtyvä piikki arvoisa puhemies nyt me puhumme tästä alemmasta piikistä pahimmillaan kaksikymmentäviisi vuotiaista viisitoista prosenttia elää köyhyysrajan alla sitten eläkeläisväestö on se toinen toinen taso nyt meillä ovat kysymyksessä opiskelijoiden tulot ja ja selkeästi me puhumme ryhmästä kansalaisia joiden tulot ovat pienet ja minustakin on kohtuuton tilanne se että opintotukia peritään takaisin peräti neljältäkymmeneltätuhannelta ihmiseltä sen osittain myöskin ansiotyössä mukana tässä on erityisenä ongelmana tietysti vastassa se että kahteentoista vuoteen tätä asiaa ei ole edes tarkastettu että siinä ei edes ole inflaatiota huomioitu ja tässä suhteessa edustaja vestmanin aloite on tärkeä tärkeä ja siihen on syytä kiinnittää huomiota on olemassa tietysti vasta argumenttikin ja se vasta argumentti lähtee liikenteeseen siitä että opiskelun olisi järkevää olla mahdollisimman täysipainoista ja ja nimenomaan pitäisi tarjota opiskelijoille mahdollisuudet siihen että he voivat kokopäivätoimisesti opiskella jotka ovat hankkineet sitten työtä siihen rinnalle ei pitäisi siitä myöskään rangaista ja se on minusta se olennainen sisältö mikä tässä edustaja vestmanin aloitteessa on silti näkisin että pääpainon täytyisi olla siinä että meillä opintotuki opintoraha olisi tuntuvasti korkeampi kuin se tällä hetkellä on luonnollisesti se täytyy sitoa myöskin sitten oppimiseen oppisuorituksiin mutta tässäkin tapauksessahan oli kysymys siitä että neljältäkymmeneltätuhannelta opiskelijalta on peritty opintotukia takaisin täysin riippumatta siitä onko opintosuoritukset tulleet kuitenkin täysimääräisesti toteutettua ja senkin vuoksi pidän kyllä tätä aloitetta arvokkaana ja tämä on on syytä syytä tutkia huolella

puhemies kiitos edustaja kiljuselle ja edustaja marttiselle erinomaisista puheenvuoroista ja tuesta tälle lakialoitteelle edustaja kiljusen puheenvuoroon haluan haluan nostaa esille sen että että opintotuessa on on todella nykyisin tämä vaatimus siitä että tietty määrä opintopisteitä täytyy kertyä jotta opintotukea ylipäätään voi saada ja tämä jo sellaisenaan varmistaa opintojen

opintopisteiden vähimmäisvaatimusta voitaisiin jopa jopa nostaa ja sitä kautta vauhdittaa opiskelijoiden valmistumista on paljon opiskelijoita joille työn ja opintojen yhdistäminen ei ole mikään ongelma ja he siihen siihen aivan vaivatta pystyvät on jopa sellaisia aloja joissa tällainen opintojen aikana saatu työkokemus on välttämätöntä sille että pystyy työllistymään opintojen jälkeen oman alansa töihin juuri esimerkiksi heidän kannaltaan tämä nykyinen järjestelmä on on erityisen epäoikeudenmukainen koska samaan aikaan tietävät että heidän sitä työkokemusta täytyykin kerryttää jotta heidän asemansa työmarkkinoilla valmistumisen jälkeen olisi mahdollisimman hyvä todella siis keskeinen ajatus tässä lakialoitteessa on se että tämän yhteiskunnan täytyy aina työntekoon ja ahkeruuteen kannustaa eikä siitä saa rangaista on todella tärkeää että myöskin opiskelijoiden osalta

arvoisa herra puhemies tässä edustaja kiljunen antoi minusta sinänsä hyvin arvokasta pohdintaa opintotuesta ja ja hän toi hyviä perusteluita joihin tuon vielä muutaman näkökulman lisäksi minusta on kuitenkin selvää että opintotuki on luonteeltaan perimmiltään tarveharkintaan sidottua koska sellaista maailmaa en näe enkä myöskään voi kannattaa jossa minkäänlaisia tulorajoja opintotuen saamiseen ei edellytettäisi sillä se tarkoittaisi myös sitä että aika iso osa niistä opiskelijoista jotka tällä hetkellä näiden tulorajojen myötä ovat kokonaan tämän järjestelmän ulkopuolella tulisivat ikään kuin osallisiksi tähän taas mukaan ja ja sillä taas ei välttämättä vaikutusta myöskään opintojen kannustamiseen tai tai ylipäänsä siihen että he myös valmistuvat muistelen että että ainoastaan noin vähän reilu viisikymmentä prosenttia tai taitaa olla kuusikymmentä prosenttia opiskelijoista ylipäänsä nostaa nostaa opintotukea elikkä meillä on tässä maassa myös aika paljon opiskelijoita jotka ovat tällä hetkellä kokonaan tämän järjestelmän ulkopuolella sekin on tietysti hyvä tässä keskustelussa ylipäänsä muistaa toinen huomio jonka haluan vielä tuoda tässä esille liittyy opintojen yhdistämiseen työntekoon edustaja vestman nosti minusta hyvin arvokkaasti ja hyvin esille myös sen että meillä on jo tällä hetkellä vaatimus opintojen edistymisestä joka on sidottu opintotukioikeuteen se on muistaakseni viisi opintopistettä per per nostettu tukikuukausi ja minusta on tietysti selvää että että se edellytys siellä täytyy täytyy olla taas toisaalta meillä on myös paljon nuoria opiskelijoita jotka suorittavat opintonsa hyvinkin ripeästi mutta sen lisäksi haluavat myös olla töissä kerryttää työkokemusta hankkia lisää elantoa ja ja tietysti tämä aloite sopii erittäin hyvin tähän heidän olen myös pohtinut aika paljon sitä pitäisikö meidän nimenomaan tukea opiskelijoita siinä että että he opiskelisivat nykyistä lyhyemmässä ajassa ja siirtyisivät sen jälkeen työelämään vastavalmistuneina mutta ehkä omankin taustani takia valmistumisessani kesti melkein kahdeksan vuotta mutta siitä yli kuusi vuotta olin olin täysipainoisesti työelämässä luulen kuitenkin näin että että meidän nuorten kannalta työkokemus ne ensimmäiset oman alan työpaikat ja se relevantti työkokemus auttavat merkittävästi myös pysyvän työpaikan löytymisessä verrattuna tilanteeseen muutamien vuosien opiskelun jälkeen siirryttäisiin työelämään vailla minkäänlaista oman alan työkokemusta eli kuulun ehkä sitten siihen koulukuntaan joka kannattaa vähän pitempiä opintoaikoja mutta taas sitten vastaavasti opintojen ja työnteon yhdistämistä

halusin vielä täsmentää omaa näkemystäni tässä asiassa minä en olisi sitä mieltä että me vahvasti yrittäisimme rohkaista järjestelmää siihen suuntaan että opiskelijoiden pitäisi mennä myöskin töihin tästähän ei tässä tapauksessa ole kysymys vaan siitä että tässä rangaistaan siitä että opiskelija on töissä työharjoittelussa hyvin tyypillistä monille ja on ihan järkevääkin että opiskelujen ohessa on työharjoittelumahdollisuus eli lähtökohtana pitäisi olla että ei rangaista siitä jos opiskelija on töissä mutta ei myöskään luoda järjestelmää joka ikään kuin ohjaisi yhä enemmän siihen että ei voisikaan keskittyä täysipainoisesti opintoihin vaan pitää pyrkiä koko koko ajan luomaan järjestelmä joka nimenomaan